päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja rinne
arvoisa puhemies sata vuotta täyttävä suomi aina selvinnyt vaikeista ajoista kun keskeiset yhteiskunnalliset toimijat työmarkkinajärjestöt etunenässä ovat erimielisyyksistään huolimatta paiskanneet kättä sipilän hallitus on omalla toiminnallaan synnyttänyt työmarkkinoille epäluottamusta ja jännitteitä vaatimalla työntekijöiltä palkanleikkauksia heikentämällä työehtoja tämä politiikka on johtanut tilanteeseen jossa työnantajia edustava ek katsoo voivansa luopua jopa luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja suojaavista suojaavista keskusjärjestösopimuksista on täysin selvää että hallitus on menettänyt otteen työmarkkinoitten toiminnasta mikäli hallitus ei nyt toimi edessä on samanlainen työmarkkinakriisi kuin pakkolakien yhteydessä tätä suomi ei kyllä enää kestä kysynkin nyt ministeri orpo teiltä keskeisenä hallituspuolueen puheenjohtajana ja ja valtiovarainministerinä minkälaisiin toimiin hallitus on pikaisesti ryhtymässä tämän uhkaavan kriisiytymisen johdosta

arvoisa puhemies ensinnäkin minulla on se käsitys että se mitä elinkeinoelämän keskusliitto ilmoitti eilen oli loogista jatkumoa sille kun he tekivät viime vuonna päätöksensä jossa he päättivät että eivät tee enää keskusjärjestötasoisia sopimuksia on erittäin tärkeää että suomessa on sopimisjärjestelmä ja että palkanmuodostus tapahtuu työnantajien ja palkansaajien välillä sopimalla minä luotan siihen ja me luotamme hallituksessa siihen että nyt liittokierroksella johon ollaan menossa löytyy löytyy yhteisymmärrystä löytyy ratkaisuja joissa pidetään huolta palkkamaltista ja palkankorotukset työehdot sovitaan niin että ensisijaisena on mielessä kilpailukyvystä huolehtiminen ja positiivisesta työllisyyskehityksestä huolehtiminen minä luotan siihen että työmarkkinoilla siitä huolimatta että keskusjärjestöjen rooli onkin nyt heikentynyt seuraavalle kierrokselle nämä asiat menevät eteenpäin

painiketta

ministeri orpo hallituksen keskeinen tavoite on ollut lisätä kilpailukykyä ja vahvistaa työllisyyttä näitä tavoitteita hallitus haluaa edistää suomen mallilla ja paikallisen sopimisen lisäämisellä nyt kuitenkin hallituksen rohkaisemana elinkeinoelämän keskusliitto on omalla toiminnallaan vaarantamassa nämä hallituksen kannalta tärkeät tavoitteet tähän asti hallitus on ikään kuin toiminut elinkeinoelämän keskusliiton asiamiehenä työmarkkinoilla palkansaajapuoli on lähes yksinomaan kantanut vastuun kaikesta kilpailukyvyn parantamisesta ja siitä kiitokseksi pyyhkäisemässä sopimusyhteiskunnan pois kartalta arvoisa ministeri orpo sdp on valmis tukemaan sellaista hallituksen toimintaa jolla sopimusyhteiskuntaa vahvistetaan otatteko tämän avuntarjouksen vastaan
arvoisa puhemies ensinnäkin minulla on sellainen muistikuva että puheenjohtaja rinne arvosteli tämän hallituksen aikana toimintaamme siitä että puutuimme työmarkkinajärjestöjen toimintaan me nyt luotamme siihen että työmarkkinajärjestöt liittokohtaisella tasolla löytävät hyvät ratkaisut siihen että syntyy työllisyyttä ja talouskasvua kantavia ja eteenpäin vieviä ratkaisuja ei ole hallituksen asia puuttua palkkojen muodostamiseen eikä ole myöskään hallituksen asia mennä näihin näihin neuvotteluihin meidän kannaltamme on ollut erittäin tärkeää se että syntyi kiky sopimus oli erittäin tärkeää että syntyi kiky sopimus me voimme siitä kuinka paljon uusia työpaikkoja ja millä aikavälillä se luo mutta on kiistatonta että se parantaa kilpailukykyä ja siitä kiitos laajasti työmarkkinajärjestöille että kiky sopimus syntyi meidän täytyy täytyy tukea tietenkin työmarkkinajärjestöjen ja liittojen työtä siinä että he löytävät ratkaisuja ja omalla toiminnallamme luoda pohjaa näiden ratkaisujen syntymiselle mutta meidän tehtävämme ei ole osallistua näihin neuvotteluihin

puhemies suomen vahvuutena on pidetty vakautta ja sitä että me osaamme sopia asioista yhdessä sitä on kadehdittu euroopassa ja sitä on kadehdittu kauempanakin maailmalla silloin kun kiky sopimus solmittiin palkansaajapuolella mietittiin voiko tähän sopimukseen luottaa kannattaako siihen mennä pitääkö hallitus oman linjansa pitääkö työnantajapuoli oman linjansa ja tuohon luottamukseen uskottiin sen jälkeen hallitus asetti työttömyysturvaa leikkaavan työryhmän joka koettiin palkansaajapuolella kiky sopimuksen vastaisena ja sen vuoksi palkansaajat eivät ole tuossa mukana nyt on käynyt niin että työnantajapuoli on radikalisoitumassa ja sillä puolella ajatellaan että ammattiyhdistysliike säilyy samanlaisena sovinnollisena ja tarjoaa jokaisen korvapuustin jälkeen ojennettua kättä ymmärrättekö te arvoisa varapääministeri että myös ammattiyhdistysliike saattaa radikalisoitua ja ja ymmärrättekö te sen että hallituksella voi olla rooli tämän radikalisoitumisen estämiseksi

arvoisa puhemies en ole ennen kuullutkaan uhkailuja vielä radikalisoitumisesta palkansaajien puolelta ja toivon että sellaisia puheita ei tarvitakaan vaan että että sitä sopimista todellakin tapahtuu minä toivon että sitä tapahtuu liittotasolla mihin nyt ollaan menossa näihin liittokierroksiin mikä ei varmasti ole yllätys kenellekään ja toivon että yhä enemmän pystyttäisiin työehdoista työhön liittyvistä asioista sopimaan myöskin siellä työpaikkakohtaisesti se on myöskin hallitusohjelman tavoitteena ja sitäkin kohti kohti täytyy hallituskauden aikana edetä kiky sopimusta hallitus kunnioittaa ja noudattaa siitä mitä päätettiin viime syksynä ennen vuodenvaihdetta uusista toimista työllisyyden suhteen käytiin hyvin laaja kierros työmarkkinajärjestöjen kanssa palkansaajajärjestöistä lähes kaikki hyväksyivät ne hallituksen toimet joita me olemme käynnistäneet ja joita valmistellaan tällä hetkellä edelleen keskustellen muun muassa sakn kanssa tärkeintä on tehdä toimia joilla me saamme mahdollisimman monet suomalaiset töihin mahdollisimman moni suomalainen töihin ja mitä enemmän me saamme kilpailukykyä vahvistavia ratkaisuja palkkaratkaisuja ja muita sitä enemmän menemme tätä tavoitetta kohti

arvoisa puhemies elinkeinoelämän keskusliitolla on tietysti tietysti oikeus lähteä siitä että jos he haluavat jatkossa tehdä vain liittokohtaisia palkkasopimuksia heillä on siihen suuntaan mahdollisuus edetä mutta keskusjärjestötasolla on ollut paljon sellaisia käytännön pelisääntöihin liittyviä sopimuksia esimerkiksi ryhmävakuutus ja muita järjestelyjä joiden vaarantuminen aiheuttaa paljon ongelmia työpaikoilla myös luottamusmiesten asemassa oletteko tietoisia siitä että nämä nämä sopimukset keskusjärjestötasolla suojaavat juuri niitä aloja joilla on vähemmän sovittu työehtosopimuksissa eli esimerkiksi meillä on se yhteiskunnallinen muutos tapahtumassa että asiantuntijatyö lisääntyy työ ei ole enää sidottua yhteen paikkaan itsensätyöllistäjiä jotka ovat yrittäjän ja palkansaajan välimaastossa on yhä enemmän ja jos nämä sopimukset nyt puretaan niin nämä ihmiset ovat entistä enemmän alttiina sille että heillä ei ole laajaa tukea ja turvaa kysymykseni siis kuuluu tunnistaako hallitus työelämän murroksen ja suojaatteko tässä ekn irtisanomistilanteessa itsensätyöllistäjien ja asiantuntijoiden asemaa että he eivät jää täysin sopimuksettomaan tilaan
olisin tunnistavinani tähän ministeri lindroosin puheenvuoron mutta jos pääministerin sijainen haluaa käyttää puheenvuoron

edustaja niinistö totesi ja ja globaali kilpailu vaatii meidän työmarkkinoilta työpaikoilta koko ajan enemmän ja enemmän nopeata reagointia siihen että se kilpailuympäristö muuttuu ja se varmasti vaatii myöskin työmarkkinajärjestöiltä kultakin erikseen ja myöskin sitten keskusjärjestöiltä sen pohtimista millaisen roolin ne ottavat ja ek omalta osaltaan on tehnyt näitä pohdintoja ei hallituksella ole heidän päätöstensä kanssa mitään tekemistä he ovat tehneet omia pohdintojaan mutta lähden siitä että meidän tehtävämme on luoda työelämän pelisääntöjä lainsäädännön osalta

puhemies pikkarainen anteeksi pekkarinen

itse tähän vakavaan asiaan edustaja edustaja niinistön kysymykseen että tunnistaako hallitus työelämän murroksen kyllä hallitus sen tunnistaa erittäin monta toimenpidettä ja olemme tekemässä kuten ministeri orpo mainitsi tämän itsensätyöllistäjien aseman mitä tulee nyt sitten tähän ekn irtautumiseen minä olen itse ymmärtänyt että liitot ovat sitoutuneet siihen että tästä sopimuskaudesta mikä on sovittu pidetään kiinni loppuun asti mutta on ihan tosi tärkeä kysymys että mitä tapahtuu sen jälkeen

en koskaan ala enää tsoukkaamaan ministeri lindströmin kanssa

arvoisa arvoisa puhemies monen huonon vuoden jälkeen suomi oli monta vuotta taantumassa ellei lamassa hallitus ryhtyi monin eri tavoin kääntämään kehitystä parempaan kiky sopimus oli tässä yksi osa monet toimet pk yrittäjyyden helpottamiseksi toinen osa ja nyt käänne parempaan on tapahtunut kilpailukyky paranee talous kasvaa työllisyys vahvistuu ei vielä riittävän hyvin mutta joka tapauksessa suunta alkaa olla nyt viimein parempi kilpailukykysopimuksen yksi jatkopolku oli niin sanottu suomen malli nyt valitettavasti näyttää siltä että sen syntyminen tuoreiden työmarkkinauutisten valossa näyttää entistä vaikeammalta arvoisa puhemies kysyn valtiovarainministeriltä tai työministeriltä mikä teidän käsityksenne on saadaanko tämä suomen malli syntymään ja kuinka tärkeä asia sen syntyminen hallituksen mielestä on
arvoisa puhemies kyllä me todella toivomme että suomen malli muodossa tai toisessa löytyy suomen malli tarkoittaa sitä

palkansaajajärjestöt ja työnantajajärjestöt hakisivat ikään kuin sen palkankorotuksen maksimin mihin mihin meidän kansantaloudessa on varaa me me olemme niin riippuvaisia viennistä ja sen kilpailukyvystä että siksi tämä marssijärjestys olisi äärettömän tärkeä ja tästä sovittiin kilpailukykysopimuksessa että suomen mallin työmarkkinajärjestöt rakentavat toki olen olen huolissani siitä miten tämä työ etenee mutta minä jaksan luottaa siihen että työmarkkinoilla on niin vastuullista väkeä että he pitävät huolta suomen kilpailukyvystä ja sitä kautta meidän työllisyydestä ja sen positiivisesta kehityksestä vaikeina aikoina aivan kuten totesitte me olemme saaneet taloutta positiiviseen kasvuun mutta kun se ei vielä riitä niin siksi me tarvitsemme näitä seuraavia steppejä ja suomen malli eli kilpailukyvystä huolehtiminen on yksi seuraavia tärkeitä askeleita

ministeri orpo sanoitte että hallitus ei halua puuttua palkanmuodostukseen eikä työmarkkinajärjestöjen sopimiseen siihen te kyllä kikyssä puutuitte erittäin kovalla kädellä painostamalla ja uhkaamalla muihin väestönosiin kohdistuvilla lisäleikkauksilla elleivät palkansaajat suostu koviin työehtojen heikentämisiin nyt nämä palkansaajat jotka joutuvat tekemään kolmen päivän verran ilmaista työtä vuodessa jotka julkisella puolella ovat luopuneet kolmanneksesta lomarahoistaan ja siirtäneet velvoitteita työnantajilta itselleen odottavat seuraavaa kyykytystä ja se on nähtävästi tulossa työaikalain kokonaisuudistuksen kautta he aidosti pelkäävät viedäänkö seuraavaksi sunnuntaityölisät vuorotyölisät viedäänkö se turva mitä te ministeri orpo totesitte palkansaajan turvan osalta muun muassa työpäivän enimmäiskeston osalta ja edelleen aiotteko jatkaa samalla linjalla ja painostamalla kiristämällä uhkaamalla saada työmarkkinaosapuolet suostumaan myöskin kohtuuttomiin

arvostamani edustaja uotila nämä verbit joita käytitte eivät oikein tuntuneet tutuilta nämä kiristykset ja uhkailut kun sitä neuvottelua sivusta mutta tiiviisti tiiviisti seurasi niin kyllä työmarkkinajärjestöillä molemmin puolin pöytää oli erittäin voimakas tahto löytää myöskin ratkaisu erittäin voimakas tahto löytää ratkaisuja ratkaisuun sitoutui yli yhdeksänkymmentä prosenttia se miksi sitä tehtiin se toki pitää sisällään raskaita ja kipeitä päätöksiä se tehtiin siksi että yhä useampi työtön ihminen suomessa voisi päästä töihin siksi että meidän teollisuutemme kilpailukyky paranee jotta syntyy suomeen investointeja jotta syntyy uusia työpaikkoja työpaikkoja työttömille ja niille nuorille jotka eivät ole saaneet ensimmäistäkään mahdollisuutta päästä töihin se vaatii tämänkaltaisia ratkaisuja ja ja minä ainakin uskon siihen että tämä sopimusyhteiskunta joka sen kiky sopimuksen teki teki sen aivan tosissaan jotta huomenna olisi vähän parempi

arvoisa herra puhemies on kyllä aika ennenkuulumatonta ennenkuulumatonta että että opposition puolella aikaisemmin syytettiin että puututtiin työmarkkinoiden asioihin ja nyt suututaan ja syytetään siitä ettei puututa niihin eli se on aika mielenkiintoinen näkökulma mutta aidosti jos ruvetaan puhumaan työmarkkinoista kaikki tietävät kuinka voimakkaasti työmarkkinat ovat tällä hetkellä muutoksessa esimerkiksi tänään tuli tutkimus jossa sanottiin että

vuotiasta miestä miestä on aidosti jopa kadoksissa työmarkkinoilta ei löydä enää minkäänlaista työtä tai on hyvin kaukana siitä jolloin me rupeamme puhumaan siitä miten ihmeessä tietyt maat esimerkiksi ruotsi tai tanska ovat päässeet seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteeseen ja meillä on se kuusikymmentäkahdeksan ja aika usein se pointti on se että niillä on selvästi joustavammat ja paikallisemmat työmarkkinat kysyisin arvoisalta ministeriltä mitä meillä olisi opittavaa ruotsista ja tanskasta nyt että aidosti ihmiset pääsisivät töihin eikä vain puhuta jostain muusta

arvoisa puhemies varmasti on opittavaa tanskasta ruotsista saksasta mutta ei kannata suoraan kopioida siellä on varmaan hyviä ideoita itsekin olen käynyt tutustumassa muun muassa tanskan malliin ja näihin paljon puhuttuihin haastatteluihin siellä on paljon sellaista mistä meillä on opittavaa mutta suomi on erilainen yhteiskunta kuin nämä nämä maat meidän pitää löytää se oma tapa tehdä näitä asioita itse kyllä olen vahvasti sopimisen puolustaja olen vahvasti kolmikannan puolustaja

pitää mennä eteenpäin tämä paikallinen sopiminen on yksi sellainen asia minun ymmärtääkseni tämän kikyn maailmassa sitä paikallista sopimista on saatu vietyä eteenpäin mutta siinä on vielä toivomisen varaa ja totta kai hallitusta kiinnostaa kaikki semmoinen millä me saamme ihmisiä enemmän töihin eikä niinpäin että ihmiset sitten ovat jouten tämä on meidän kaikkien yhteinen huoli siihen toivon tietysti myös opposition apua

on kova päätös jonka ek on tehnyt koska se tulee suoraan työntekijöiden suojelun ydinasioihin kuten luottamusmiesten asemaan siellä on irtisanottu myös irtisanomissuojaa koskeva sopimus ja myös sopimus työpaikkojen yhteistoiminnasta näistä halutaan siis päästä eroon ja samaan aikaan täällä ministeri orpo sanoo että kyllä hän luottaa palkansaajien vastuullisuuteen minäkin luotan mutta en luota enää työnantajan vastuullisuuteen jos nämä suojat viedään työntekijöiltä pois te suunnittelette kehysriihessä että lisää lainsäädäntöä jolla viedään asiat työpaikoille ilman työehtosopimusten suojaa ja samaan aikaan luottamusmiesten oikeudet viedään ja sitten kerrotte että te ette aio tehdä tälle yhtään mitään näin tämän ymmärsin että hallitus ei näe vaivaa yhteistoiminnan ja työntekijöiden suojan hyväksi joustavuus tulee olemaan kirosana jos siihen ei liity turvallisuutta toivon ministeri orpo että miettisitte kannattaisiko hallituksen tarttua tähän asiaan uudelleen

ensinnäkin täytyy nyt sanoa että kyllä sellainen tunnelma tulee tässä että oppositio pelottelee te luotte vastakkainasettelua kun samaan aikaan te puhutte sopimisyhteiskunnasta minä sanon että minä luotan tarkennan vielä siihen että työmarkkinajärjestöt palkansaajat ja työnantajat huolehtivat siitä että ne mitä on sovittu

keskusjärjestöjen rooli pienenee olen olen vakuuttunut siitä ja tullaan tietenkin seuraamaan tilanteen kehittymistä mutta minä en ymmärrä sitä peruslähtökohtaa miksi täällä lietsotaan tätä epäluuloa miksei voida yhdessä huolehtia siitä että nämä asiat menevät eteenpäin minä vakaasti uskon siihen että työmarkkinajärjestöillä molemmin puolin pöytää on halu sopia nämä niin ettei meille tule ylimääräisiä konflikteja työmarkkinoille siinä tilanteessa jossa meidän kilpailukyvystämme ja työllisyydestämme pitää olla joka päivä erittäin huolissaan

eihän täällä kukaan pelottele mitään vaan kerrotaan se mitä meille ovat eilispäivänä työnantajat kertoneet että he aikovat lopettaa sopimukset jotka koskevat muun muassa luottamusmiesten oikeuksia luottamusmiesten irtisanomissuojaa sopimukset jotka koskevat yhteistoimintaa työpaikoilla aika kovia päätöksiä jos nämä sopimukset viedään niin kyllä se työntekijöistä kuulostaa aika turvattomalta ja hallitus sanoo täällä että se luottaa vastuullisuuteen mutta ei tunnista tätä ongelmaa joka työntekijöiden kannalta syntyy kun heidän oikeutensa heikkenevät heidän mahdollisuutensa pärjätä siellä työpaikoilla heikkenee ministeri lindström oli paljon lähempänä työelämän todellisuutta kuin tämä ministeri orpon puheenvuoro kysyn edelleenkin aiotteko olla yhteydessä työnantajiin ja kysyä miten tämä työntekijöiden suojelu järjestetään jos ei ole sopimuksia sitten teidän pitäisi ryhtyä miettimään lainsäädäntötietä tuoda lakiehdotuksia
arvoisa puhemies työministeri lindström voi jatkaa tästä mutta sen tiedon mukaan mikä minulla on ensinnäkin kuten sanoin tämä ekn ilmoitus tai päätös jonka he he tekivät jo viime vuoden puolella että he eivät enää tee näitä keskusjärjestötason sopimuksia on ollut hyvin tiedossa ja ja minun käsitykseni on se että näistä siihen liittyvistä isoista ja merkittävistä käytännön asioista joihin te viittasitte on käyty ja käydään jatkuvaa keskustelua olen varmasti yhteydessä siis hallitus on seuraamme tilannetta ja ja jos meillä joku rooli on ja pitää olla siinä prosessissa niin olemme tietysti silloin valmiudessa toimimaan mutta edelleenkin sen tiedon valossa mikä minulla on olen luottavainen että näistä tärkeistä asioista joihin viittasitte pidetään huolta

siis ilmoitti irtisanovansa joukon keskeisiä keskusjärjestöjen välisiä sopimuksia minkä jälkeen ainakin pam ja sak ovat arvioineet että syksyn työsopimusneuvottelut tulevat olemaan hankalia tämän tempun seurauksena toivottavasti eivät elämähän on hyvinkin paikallista

arvoisa puhemies voimmeko tulkita että ekn toimintojen väistämätön seuraus olisi se että hallitus haluaa mahdollistaa yhä enemmän paikallista sopimista

kyllä kyllä siis hallitus kuten äsken sanoin on todella kiinnostunut paikallisen sopimisen edistämisestä täytyy vain löytää oikea tie ja tapa viedä niitä asioita eteenpäin ei niitä runnomalla voi viedä ne pitää viedä sopimalla ja näin hallitus on toiminut koko ajan tehnyt sopimalla nostaisin tässä keskustelussa esille suuresti arvostamani sttkn puheenjohtaja antti palolan avauksen yt lain uudistamisesta tarkastamisesta olen valmis sitä sitä asiaa tarkastelemaan siinä mielessä että sille yt laille joka on aika olennainen tässä keskustelussa on tullut leima se on irtisanomislaki vaikka sen tarkoitus on ollut jotain aivan muuta silloin kun me puhumme tästä kokonaisuudesta työntekijöiden turvasta niin kyllä tämä hallitus on kiinnostunut työntekijöiden turvasta perälaudasta ja itse olen puolustanut yleissitovuutta juuri nimenomaan sen takia että pitää olla joku perusturva työntekijöillä jos se ei ole yleissitovuus niin mikä se sitten on

arvoisa herra puhemies on ilolla todettava että ministeri lindströmillä on varpaat sopimusveden lämpimässä rantavedessä toisin kuin ministeri orpolla te käsittelette tätä asiaa aivan niin kuin tämä ei koskettaisi hallitusta emme ole täällä kiistämässä emmekä vastaväittämässä sitä etteikö keskusjärjestöillä ole oikeus sanoa sopimuksia irti kun ovat tämmöisen järjestöpäätöksen aikanaan tehneet mutta toivoisin että hallitus voisi nähdä tämän tilanteen te olette meille kertoneet eduskunnassa nyt kasvavasta orastavasta vientiteollisuuden paisumisesta onko tämä nyt se hyvä hetki että hallitus voisi tarttua siihen rauhoittaa tilannetta ja sanoa että siirretäänkö tätä asiaa vähän toisaammalle jotta emme törmää siihen yhteiskuntarauhan rikkomiseen niin että työmarkkinajärjestöillä liittotasolla lähdetään neuvottelemaan näitä kaikkia sopimuksia uudelleen mitkä ovat nyt voimassa

arvoisa puhemies en minä usko ylipäänsä semmoiseen ajatukseen että vanhat rakenteet on aina se paras tapa kun meidän työelämä muuttuu ja kilpailu maailmalla muuttaa koko ajan elämäämme yhteiskunnan pitää muuttua siinä mukana minusta tämä kehitys on nähtävissä tällä hetkellä myöskin työmarkkinajärjestöjen piirissä he itse tekevät näitä päätöksiä he itse tekevät näitä päätöksiä tietenkin meidän pitää huolehtia palkansaajien turvasta sitä varten on olemassa työlainsäädäntö joka on meidän tehtävämme ennen kaikkea sen lisäksi on sitten sopimukset joita on ollut keskusjärjestötasolla ja mielestäni on päivänselvää että nämä pitää sopia liittotasolla jatkossa jotta nämä asiat säilyvät ja tämmöinen niin sanottu tärkeä yhteiskuntarauha myöskin säilyy vielä mitä tulee tähän paikalliseen sopimiseen niin se on sovittu kiky sopimuksessa niin että seuraava vaihe on liittokierros hallitus seuraa hyvin tarkasti sitä miten miten liittokierroksella paikallinen sopiminen etenee arvioimme sitä vuoden alussa ja katsomme sen jälkeen miten voimme mahdollisesti edistää jos on tarvetta
alkuperäisen kysymyksen esittäjä edustaja rinne haluaa vielä jatkaa kysymyksellään mutta kun näin on niin häntä ennen edustaja östman ja sitten
herra puhemies talouskasvun kannalta on tärkeätä että pystytään tarvittaviin rakenneuudistuksiin työmarkkinoilla ja että voidaan sopia työehdoista paikallisesti siinä olemme täysin samaa mieltä hallituksen kanssa mutta toinen tärkeä elementti on kilpailukykyinen yritysverotus

verotyöryhmä eli muutoksia osinkoverotukseen kysyn ministeri orpolta mikä on hallituksen linja osinkoverotuksen suhteen
arvoisa puhemies en ole veroministerinä esittämässä verotyöryhmän esittämiä muutoksia osinkojen verotukseen yritysverotusta sen sijaan pidetään yleisesti ottaen kohtuullisen kilpailukykyisenä silloin ennen kaikkea kyse on yhteisöverotuksesta sen osalta meidän täytyy tarkkaan seurata mitä maailmalla tapahtuu esimerkiksi yhdysvalloissa trumpin suunnittelevan jopa yhteisöveron puolittamista tämäntyyppiset asiat täytyy tarkkaan katsoa jotta taas kerran meidän vientiteollisuudelle tärkeä yritysverotus olisi ja pysyykin kilpailukykyisenä sen sijaan mielestäni nyt ei ole oikea hetki ainakaan kiristää listaamattomien pk yritysten verotusta nimittäin jos jonnekin niin nimenomaan pk yrityksiin me odotamme uusien työpaikkojen syntyvän ja että sieltä löytyy niitä kasvuyrityksiä jotka jotka yhä enemmän palkkaavat suomalaisia ja turvaavat meidän hyvinvointia
viimeinen kysymys edustaja rinne
arvoisa puhemies ministeri orpo heititte äsken takaisin tännepäin että sdp on on yrittänyt osoittaa hallitukselle ettei kannata näppejään sotkea palkanmuodostukseen tai työehtoihin olen edelleen täsmälleen samaa mieltä niistä meidän poliitikkojen kannattaa pitää näpit irti me olemme kyllä kaksituhattaseitsemän saaneet kokea sellaisia asioita joita ei toivottavasti tulevaisuudessa nähdä poliitikkoja sotkeutumassa työehtojen muodostukseen mutta nyt on kysymys sopimusyhteiskunnasta nyt on kysymys siitä millä tavalla sopimusyhteiskuntaa tästä eteenpäin viedään nämä ovat pelisääntönormeja siellä on akavalaisia asiantuntijoita ja toimihenkilötehtävissä työskenteleviä ihmisiä jotka ovat täysin näitten keskusjärjestösopimusten varassa heidän luottamushenkilöturvansa työsuojeluvaltuutettuturvansa näkökulmasta ja nyt keskusjärjestö ek on rikkomassa tätä kokonaisuutta sopimusyhteiskunnassa minulla on semmoinen tunne teidän vastauksistanne että ikään kuin te ette ymmärrä sitä miten vakava tämä tilanne on työmarkkinoitten näkökulmasta minä olin paikalla syyskuussa kaksituhattaviisitoista kun oli mielenosoitus minä näin miten se vakavuus syntyy kun ei osata oikealla tavalla analysoida tilannetta nyt toivon että mietitte uudelleen oletteko oletteko valmiit tarttumaan meidän

arvoisa puhemies ole hetkenkään kysymystä siitä etteikö ymmärrettäisi kuinka vakava tilanne suomessa on ylipäänsä koko kilpailukyvyn työllisyyden työmarkkinoiden ja vakauden kannalta koska nyt vakaus on aivan kaikki kaikessa me emme tarvitse ylimääräisiä selkkauksia työmarkkinoille ja siksi minä vetoan täällä siihen siinä hengessä jota tekin äsken edustitte että kun muutoksia työmarkkinajärjestöt tekevät itse niin nämä muutokset tehdään sopien huolehtien siitä että sopimukset keskusjärjestötasolta siirtyvät liittotasolle niin että vakaus myöskin tässä yhteiskunnassa työmarkkinoilla säilyy jotta emme saa ylimääräisiä epävarmuustekijöitä meidän talouteen joka muutenkin on vaikeassa tilanteessa kyllä otamme vakavasti seuraamme mitä tehdään mutta ensisijaisesti nämä asiat ovat työmarkkinajärjestöjen

seuraava kysymys edustaja järvinen
arvoisa puhemies on selvää että hallituksen puoliväliriihen keskeisin teema tulee olemaan työllisyyden parantaminen ja yhtä selvää on se että ekn eilinen päätös ei ainakaan helpota työtehtävää mutta on muitakin haasteita hallitus on kokeillut jo työllisyyden parantamista monin eri keinoin on tehty kikyä on kevennetty verotusta niin niin palkansaajilta kuin yrityksiltä

arvoisa puhemies hallitus toimii nopeammin kuin että puoliväliriihessä eli ensimmäinen kolmatta varhaiskasvatusmaksut laskevat pienituloisilla yksinhuoltajaperheillä se esimerkiksi voi tarkoittaa seitsemänsataa euroa enemmän rahaa käteen per vuosi tämä on iso ja tärkeä päätös eli eli siitä tehtiin jo budjettiriihen yhteydessä hyvä ratkaisu ja se siis helpottaa nimenomaan esimerkiksi yksinhuoltajaperheiden tilannetta ja toivottavasti myöskin lisää lasten osallistumista varhaiskasvatukseen koska varhaiskasvatus on vaikuttavin osa meidän koulutusjärjestelmäämme

arvoisa puhemies yksinhuoltajien päivähoitomaksut lienevät jo aika vanha päätös hyvä että näin tapahtuu hallitus on kuitenkin tekemässä monia muita ratkaisuja ministeri grahn laasonen teidän johdollanne on subjektiivista päivähoito oikeutta nimenomaan supistettu on ryhmäkokoja päiväkodeissa kasvatettu eli toimittu juuri päinvastoin kun tiedämme että varhaiskasvatus on erityisen tärkeää heikommassa osassa oleville lapsille se on keino joka tasaa perhetaustasta johtuvia eroja koulumenestyksessä sekä ehkäisee syrjäytymistä vielä tiedämme että oecdn mukaan suomessa osallistutaan varhaiskasvatukseen kuitenkin vähiten euroopassa me tarvitsemme näitä uusia lisätoimia siksi haluankin kysyä oletteko myös valmis purkamaan näitä edellisiä päätöksiä eli palauttamaan laajan subjektiivisen päivähoito oikeuden sekä entiset ryhmäkoot jotka ovat nykyisiä pienempiä
arvoisa puhemies taloustilanne asettaa tietysti kiistattoman haasteen varhaiskasvatuksenkin kehittämiseen mutta sisällöllisellä puolella vastaavasti on pystytty tekemään hyviä ratkaisuja muun muassa juuri mainitsemani eli on lisätty kolmanneksella ja pysyvästi lastentarhanopettajien koulutusmääriä yliopistoissa varhaiskasvatus on myöskin saamassa omat niin sanotut opetussuunnitelmansa eli varhaiskasvatuksen perusteet mikä

alueellisesti tasa arvoiseen laatuun varhaiskasvatuksessa se on iso asia varhaiskasvatus menee hyvin paljon sisällöllisesti tällä hetkellä eteenpäin mistä olen hyvin iloinen jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen ja nimenomaan siihen pedagogiseen suunnitelmalliseen varhaiskasvatukseen ollaan jo tultu todella pitkä tie siitä kun varhaiskasvatus ennen vanhaan oli päivähoitoa tai tänä päivänä se nähdään osana meidän sen ensimmäisenä ja erittäin vaikuttavana osana näkisin että tulevaisuudessa meillä olisi hyvin paljon potentiaalia kehittää varhaiskasvatusta ja siitä syystä olen asettanut kolme selvityshenkilöä tekemään asiasta pitkän aikavälin tiekarttaa

arvoisa puhemies kiitos varhaiskasvatuksesta saa näköjään oppositiopuolueen naispuolinen puheenjohtaja kysyä mutta työmarkkinapolitiikasta ei niinkään minusta on ollut ilahduttavaa huomata että opetus ja kulttuuriministeri grahn laasonen nyt on useampaan otteeseen nostanut esille tämän maksuttoman ja siihen siirtymisen mutta kyllä iso kysymys on se se miten se suhtautuu näihin hallituksen jo tekemiin heikennyksiin kuntaliitto arvioi esimerkiksi että subjektiivisen päivähoito oikeuden rajauksesta saatava säästö olisi siinä noin kolmenkymmenen miljoonan paikkeilla kun taas tämä osittain maksuton päivähoito jota me vasemmistoliitossa kyllä kannatamme lisäisi kustannuksia noin kolmensadan miljoonan edestä eli onko nyt tosiaankin niin että hallitus myöskin on valmis panostamaan lisää rahaa varhaiskasvatukseen palauttamaan subjektiivisen päivähoito oikeuden ja aidosti edistämään myöskin siirtymistä kohti maksutonta varhaiskasvatusta vai onko näissä puheissa enemmänkin kyse kuntavaalikampanjasta

arvoisa puhemies ensinnäkin varhaiskasvatus on kuntien järjestämä palvelu ja siitä syystä meille on erittäin tärkeätä se että kuntatalous kehittyy myönteisesti tämän hallituksen päätöksillä ja siinä on iso ero edellisen hallituksen ratkaisuihin joissa valitettavasti kuntien rahoitusta jouduttiin viemään viemään mutta mitä tulee varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen niin olen täysin samaa mieltä siitä että meillä on siinä haasteita eli olemme suomessa jäljessä muista pohjoismaista aivan tuntuvasti ja myöskin muista oecd maista hyvin monista ja se on varmasti yksi sellainen asia mihin nämä selvityshenkilöt joista mainitsin tulevat kiinnittämään huomiota enemmän kuin se tuntimäärä ratkaisee se että lapsella on ylipäätään mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen ja siinä me tarvitsemme laajaa keskustelua suomessa että tunnistetaan myöskin uudesta tutkimuksesta niin kansainvälisestä kuin kotimaisestakin

puhemies todellakin työnteon ja sosiaaliturvan suuri haaste on juuri juuri yhden huoltajan lapsiperheissä en tiedä

suomessa toinen mahdollisuus olisi se mitä keskustan piirissä nyt olemme

lapsikorotus mukaan tällä tavalla voitaisiin nimenomaan lapsiperheitä kannustaa ja parantaa heidän kulutusmahdollisuuksiaan ja tämä purkaisi purkaisi juuri sitä kannustinloukkua mikä esimerkiksi yhden tulonsaajan lapsiperheillä on miten ministeri orpo näette tämän mahdollisuuden onko

arvoisa puhemies kannustinloukkutyön jota valtiovarainministeriö virkamiesvedolla tällä hetkellä tekee kohti puoliväliriihtä tarkoituksena on etsiä kaikki mahdolliset keinot joilla työn vastaanottaminen olisi aina kannattavaa päivän viikon kuukauden verran aina kannattaa ottaa mieluummin työtä vastaan kuin olla passiivisena silloin toimeksiantoon joka heille on annettu kuuluu kokonaisuus verot maksut ja tulonsiirrot tätä pitää katsoa siellä voi olla elementtinä muun muassa vähennykset mutta se se on kokonaisuus enkä halua yhteenkään elementtiin yksittäisesti ottaa vielä tässä kantaa toivon että se perusratkaisu löytyy jolla se työn vastaanottaminen aina kannattaa jos me löydämme keinoja joilla me kehysten puitteissa eli varojemme puitteissa voimme helpottaa lapsiperheiden asemaa niin kaikki sellaiset otetaan kyllä vakavasti pöydälle
arvoisa

puhemies keskustelimme eilen täällä kestävästä kehityksestä ja siinä yhteydessä myöskin hyvinvointitaloudesta ja hyvinvointi investoinneista hyvinvointitaloudessahan korostetaan että panostamalla ennaltaehkäisyyn sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen säästetään tulevaisuuden menoja ja päinvastoin säästöt väärässä paikassa tulevat tulevaisuudessa meille erittäin kalliiksi ryhmäkokojen kasvattaminen on yksi tämmöinen väärä ja huono päätös joka on nyt jouduttu tekemään tämä on käytännössä monet päivähoidon ja varhaiskasvatuksen henkilöt ovat sanoneet aiheuttanut todella sekasortoa ja ja laadun heikentymistä siellä siellä varhaiskasvatuksen parissa voiko hallitus ajatella nyt tätä asiaa vielä uudelleen olisiko mahdollista perua tämä huono päätös koska tämä olisi lapsen etu ja yhteiskunnan etu pidemmällä tähtäyksellä
arvoisa puhemies edustaja teki hyvän havainnon siitä että että meidän tulisi kaikin tavoin pyrkiä siihen että voimme vaikuttaa jo mahdollisimman ennalta ehkäisevästi ja varhaisessa vaiheessa mahdollisiin ongelmiin joita sitten myöhemmin näyttäytyy meidän yhteiskunnassa vaikkapa nuorten syrjäytymisenä siinä mielessä panostukset sinne varhaiskasvatukseen ja varhaisiin vuosiin ovat tärkeitä tulevaisuuden kehittämissuuntia samoin tämän hallituksen ohjelmassa on lapsi ja perhepolitiikan muutosohjelma jonka keskeinen tavoite on se että perheet saisivat mahdollisimman

arvoisa herra puhemies suomalainen varhaiskasvatus on laadukasta ja ihmiset siellä tekevät arvokasta työtä haluan hieman oikaista opposition näkemystä siitä että subjektiivinen päivähoito oikeus olisi kokonaan leikattu sitä on edelleen oikeus saada se on kaksikymmentä tuntia viikossa ja tarvittaessa myös enemmän elikkä se on edelleen jäljellä kysyisin ministeriltä kuitenkin tästä työn ja päivähoidon varhaiskasvatuksen yhteensovittamisesta mikä on viime aikoina myös noussut esille millä tavalla me voimme turvata tulevaisuudessa että on olemassa erilaisia varhaiskasvatuksen muotoja niille jotka tekevät vuorotyötä esimerkiksi itse olen tehnyt kolmen lapsen kanssa vuorotyötä ja tiedän miten hankalaa on olla kello kuudessatoista hakemassa sitä lasta sieltä tarhasta onko meillä myös tulevaisuudessa tarjolla ympärivuorokautista tarhamuotoa ja mitenkä tämä

arvoisa puhemies olipa hyvä kysymys ja itsellänikin on jonkin verran kokemusta tästä työn ja perhe elämän monimutkaisesta yhteensovittamisesta ihan varmasti tulevaisuudessa on entistä vahvemmin niin että kun työelämä muuttuu monimuotoistuu työajat muuttuvat ja työ kaikin tavoin monipuolistuu se tulee aiheuttamaan sitten myöskin sellaisia haasteita meidän palvelujärjestelmään että pitää ottaa huomioon se työelämän muutos tämä näkyy jo tämän päivän varhaiskasvatuksessa ja se pyritään mahdollisimman hyvin myöskin ottamaan huomioon mutta varmasti on vielä kehittämisen varaa ja paikkaa myöskin tässä muutoksen yhteensovittamisessa niin että meillä olisi mahdollisimman paljon työkaluja yhteiskuntana tukea vanhemmuutta ja työn ja perhe elämän yhteensovittamista
arvoisa puhemies iloinen asiahan on että näyttää siltä että melkein varmaan enemmistö puolueista kannattaa ilmaista varhaiskasvatusta mikä tarkoittaa että ainakin seuraava hallitus voi ehkä sitten toteuttaa tämän jollei tämä hallitus halua nostaa naisten työllisyysastetta sehän olisi ymmärtääkseni erittäin hyvä asia taloudelle niin kuin veronmaksajain keskusliitto on tässä vastikään huomauttanut myöskin uusista työpaikoista kolmestakymmenestäneljästätuhannesta työpaikasta vain kolmetuhatta on ollut naisten työpaikkoja ja pääministeri täällä äskettäin myös jo lupasi että hän tekee väsymättömästi työtä naisten tasa arvon puolesta siinä mielessä tässä olisi nyt paljon hyviä aineksia tukea opetusministeriä tässä tehtävässä eli kannustan tähän tehtävään minä toivon että myöskin valtiovarainministeriö katsoo vähän tätä asiaa talouden kannalta ja menee mukaan tähän hyvään ajatukseen
ei ollut kysymystä mennään eteenpäin

maksuton varhaiskasvatus osa aikainen olisi ennen kaikkea lapsen etu lapsen etu siinä millä koulupolkuun valmistaudutaan ja tuetaan kohti sitä lapsuus liittyy myöskin äidin ja isän vanhempien kannustinloukkujen purkaminen kestävyysnäkökulmasta se on myöskin perusteltu herää myöskin kysymys millä se toteutetaan olisiko yksi tapa niin että otettaisiin yksi ikäluokka kerrallaan se on noin sata miljoonaa euroa jolla se on jollain tavalla vietävissä ehkäpä mahdollisimman nopeastikin eteenpäin mutta siihenkin liittyy kysymys mistä ne rahat sosiaali ja terveysvaliokunta esitti yksimielisesti sitä että me ottaisimme terveysperusteisen sokeriveron käyttöön jota selvitetään tällä hetkellä valtiovarainministeriössä voisimmeko yhdistää vielä yhden hyvän teon tähän mukaan
jaha oliko siinä kysymystä löysikö kukaan ministeri orpo

arvoisa puhemies tosiaan tämä selvitystyö on käynnissä mutta väliaikatietona voin sen sanoa että se ei ole todellakaan yksinkertaista löytää siihen sokeriveroon toimivaa yksinkertaista mallia mutta koska tiedämme että euroopastakin esimerkkejä löytyy niin niitä nyt käydään läpi mutta pyrimme mahdollisimman nopeasti saamaan tämän asian eduskuntaan ja vaikkapa verojaoston pohdittavaksi ja arvioitavaksi ja sitä kautta saamme kaikki yhteisen näkemyksen siitä löytyykö tie jota pitkin voidaan edetä tai ei
vielä viimeinen kysymys edustaja järvinen kysymyksen ensimmäinen
arvoisa puhemies on selvää että maksuton varhaiskasvatus on se suunta johon meidän tulee liikkua jotta saamme naiset osallistumaan työelämään jotta saamme perheet syrjäytymisvaarasta pois mutta jo tällä hetkellä nyt kun ryhmäkokoja päiväkodeissa on kasvatettu ja subjektiivista päivähoito oikeutta rajattu siihen kahteenkymmeneen tuntiin on monia ikäviä tapauksia moni lapsi kokee tälläkin hetkellä sen että toisin kuin kaverinsa hän ei ole oikeutettu aamupalaan toisin kuin kaverinsa hän ei ole oikeutettu täyteen päiväuneen vaan hänen täytyy herätä kesken unien ja niin edelleen nämä tarkat rajaukset aiheuttavat

arvoisa puhemies suomessa on kansainvälisesti vertaillen tai verrattuna ihan mihin tahansa erittäin laadukas korkeatasoinen varhaiskasvatus myöskin minusta meillä edustajilla täällä on vastuu myös viestiä siitä että varhaiskasvatus on lapselle hyväksi että se on lapsen edun mukaista ja että varhaiskasvatusta tulee kehittää nimenomaan pedagogisesti vahvana koulutusjärjestelmämme osana siitä syystä haluan myöskin viestittää vahvasti sitä että vanhemmilta pääsääntöisesti varhaiskasvatuksesta tulee erittäin positiivista asiakaspalautetta kunnille että kun katsotaan niin pääsääntöisesti perheet ovat hyvin tyytyväisiä saamaansa palveluun sitten on tietysti yksittäisiä tapauksia joihin täytyy puuttua jos on epäkohtia ja on esimerkiksi toimittu

puuttua mutta toivon ettei myöskään peloteltaisi perheitä täällä
lyhyesti muutama kysymys vielä edustaja pekonen

vasemmistoliitossa olemme sitä kannattaneet tämän uudistuksen myötä byrokratian ja ihmisten pompottamisen luukulta luukulle piti vähentyä sekä tärkeitä sosiaalityön resursseja vapautua hakemusten käsittelystä ihmisten kohtaamiseen mutta nyt me olemmekin saaneet paljon hätääntyneitä yhteydenottoja ihmisiltä joiden toimeentulotuen maksatus ei ole sujunut hyvin byrokratia ei olekaan vähentynyt palvelut ovat ruuhkautuneet ja nyt ihmisillä on iso huoli kun sähkölaskut ja vuokrat uhkaavat jäädä maksamatta mekin olemme tästä erittäin huolissamme arvoisa ministeri onko teidän mielestänne kelassa riittävästi etuuskäsittelijöitä tällä hetkellä jotta kaikki hakemukset saadaan käsiteltyä aikataulussa ja nopeasti

arvoisa puhemies näin todellakin kuten kysyjä kuvasi toimeentulotuen käsittely on siirretty kelalle tarkoituksena yhtenäistää käytäntöjä ja vapauttaa resursseja kuntien sosiaalityöhön muun muassa en tietenkään tarkkaan tunne niitä yhteydenottoja joita olette saaneet kuvaatte niitä että ne ovat hätääntyneitä ja niitä tulee tietysti kuunnella voisin tässä vaiheessa sanoa että varmasti kela haluaa hioa järjestelmänsä niin hyvin kuntoon että kaikki käsittely on joustavaa olemme siirtymävaiheessa ja nämä tapaukset täytyy sitten katsoa läpi

myönnän vielä vastauspuheenvuoron kysymyksen esittäjälle edustaja pekoselle arvoisa
puhemies erityisen paljon näitä ongelmia on ollut kiireellisissä kriisitilanteissa siis juuri silloin kun se avun tarve onkin suurin olen hieman hämmästynyt siitä että nämä huolet ympäri suomea eivät ole kantautuneet ministeri mattilan korviin mutta me voimme toki näitä ihmisten huolia ja kirjeitä teille toimittaa kunnilla ei liene tällä hetkellä ohjeistusta siitä miten esimerkiksi täydentävää toimeentulotukea annetaan tämä ohjeiden puute on johtanut jopa sellaisiin tilanteisiin missä tukea ei ole maksettu lainkaan ja näin ei tietenkään voi olla toimeentulotuen piiriin ovat toisaalta päässeet myös ihmiset jotka eivät ole aiemmin ehkä hoksanneet hakea väliaikaista tukea mutta kaikkein tärkeintä mielestäni on että kiireellisesti tukea tarvitsevat myös saavat sitä ajoissa arvoisa ministeri miten te aiotte huolehtia siitä että jokainen toimeentulotukea tarvitseva sitä myös saa joko kelasta tai sitten kunnan sosiaalitoimesta

arvoisa herra puhemies toimeentulotuen niin sanottu normiosa jossa ei ole harkintavaltaa vaan se on ihmisen elämäntilanteeseen taloudellisiin tietoihin niin tuloihin kuin sitten menoihinkin vertautuva asia on siirretty tämän vuoden alusta kansaneläkelaitoksen toimeenpanemaksi toisekseen kunnilla on edelleen harkinnanvaraa kunnilla on edelleen harkinnanvaraa olemassa jos ohjeistus ei ole riittävää niin sitä pitää sitten täsmentää laki joka eduskunnassa on säädetty lähti siitä että esimerkiksi yhteistoimintavelvoitteesta kelan ja kuntien välillä huolehditaan toisekseen tämä palaute toivon että sitä tulee edustajienkin kautta kyllä sitä suoraankin tulee ja jos on esimerkiksi lainsäädäntötarpeita asetustarpeita niin niihin pitää pikaisesti ryhtyä mutta tämä peruskuvio on sellainen että se ihminen joka on hädässä myös avun saa ja hänen pitää saada

vielä ottaa lyhyesti muutaman kysymyksen edustaja kalmari
arvoisa herra puhemies suomineito hiihtää nyt mukavaa vauhtia kiitos hyvän hallituksen käänne on tapahtunut kun vuosi sitten työttömyysaste oli yhdeksän pilkku kaksi prosenttia se on nyt seitsemän pilkku yhdeksän prosenttia ja jopa pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt

neljä prosenttia kuitenkin ladulla on nyt vähän nuoskaa lunta tässä kuulimme jo työmarkkinajärjestöjen jännitteistä ja tuntuu että muitten maitten vauhti voi olla vielä nopeampi siksi kysynkin ministeri orpo mitkä olisivat ne keskeiset toimet että että vauhtimme vain kiihtyisi entisestään ja ja voisiko kenties oppositiokin kannustaa tässä sata vuotiaan suomen hiihdossa

arvoisa puhemies ensin tähän oppositiokysymykseen kyllä he mielestäni voisivat enemmän kannustaa meitä parempiin suorituksiin mutta vakavasti kyllä meillä on pöydällä useampia asioita joita hallitus valmistelee kohti puoliväliriihtä ja joilla nimenomaan pyritään siihen että luodaan kestävää kasvua kestävää kasvua pitkällä aikavälillä kestävää julkista taloutta ja nehän voivat perustua vain korkeaan työllisyysasteeseen sen taustalla on kilpailukyky jos me kilpailukykyä haluamme parantaa meidän pitää tukea sitä että se palkkamaltti pysyy siellä työmarkkinoiden pöydissä meidän täytyy pitää huolta osaamisesta ja innovaatioiden rahoituksesta jotta meillä syntyy uusia tuotteita meillä on siihen työryhmä käynnissä meidän täytyy katsoa että yritykset saavat osaavaa työvoimaa kun ne yhä enemmän haluaisivat kasvaa siksi koulutuskysymyksiin sekä kannustinloukkuihin ollaan tarttumassa meillä on arvoisa edustaja erittäin paljon liikkeellä asioita joita valmistelemme kohti puoliväliriihtä

arvoisa puhemies tämä suuri sote paketti on lähiaikoina tulossa tänne eduskuntaan ja sote uudistuksen seuraukset ovat valtavat siksi on tärkeätä myös tässä kuunnella asiantuntijoita eilen kuntalehti tosin uutisoi että finanssivalvonnalta ei ole pyydetty lausuntoa sote uudistuksesta kuitenkin nyt kuntien huoli on vain kasvanut kiinteistöissä kiinteistöissä on arviolta noin seitsemänsadan miljoonan euron arvo kiinni ja tyhjät terveyskeskukset sote rakennukset voivat jäädä kuntien harteille kysyisin vastaavalta ministeriltä miksi finanssivalvonnalta ei ole pyydetty lausuntoa
arvoisa herra puhemies virallisesti pyydettiin lausunto yli viideltäsadalta toimijalta ja virallisen lausuntopyynnön osana todettiin ja sanottiin se myös ääneen että kaikki saavat lausua jotka haluavat me saimme yli seitsemänsataa lausuntoa

jos viidensadan joukossa ei ole finanssivalvonnalle virallinen kutsu tai pyyntö mennyt niin tämä ei todellakaan ole estänyt etteivätkö he olisi voineet lausua asiasta ääneen ja oman mielipiteensä esiin tuoda

ihmisten tasa arvo yhdenvertaisuus sanan ja mielipiteenvapaus ovat länsimaisen demokratian peruspilareita perheiden ja lasten hyvinvointi lasten ja nuorten kasvaminen tasapainoisiksi hyvän itsetunnon omaaviksi toisia kunnioittaviksi ja erilaisuutta arvostaviksi yhteistyökykyisiksi kansalaisiksi on tulevaisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää perusedellytyksiä näille ollaan kuitenkin murentamassa ymmärtämättä seurauksia ollaan radikaalilla tavalla muuttamassa esimerkiksi yhteiskunnan perusyksikköä avioliittoa samalla jo nyt suomessa on esiintynyt ennenkuulumatonta hyökkäystä perinteisiä arvoja kannattavia kohtaan mielipiteenilmaisunvapautta on pyritty rajoittamaan kirjoituksia sensuroitu ja niin edelleen kysynkin ministereiltä kuinka ajattelette sanan ja mielipiteenilmaisunvapauden suomessa tulevaisuudessa turvattavan myös perinteisiä arvoja kannattavien kohdalla

arvoisa herra puhemies tunnistin tämän osin omalle tontilleni oikeusministeriön tontille tulevaksi koska on monesti käsitelty termiä vihapuhe minun mielestäni meidän kaikkien pitää mennä peilin eteen ja kunnioittaa

me sitten mistä asiasta tahansa niin ei ole kenenkään edun mukaista se että huudetaan huudetaan ja puhutaan toistemme ohi täällä on monesti ollut sellaisia keskusteluja joissa on ollut tämmöisiä arvolatautuneita aiheita ja niissä olen itsekin ollut syytettyjen penkillä näin olen itse kokenut minun mielestäni se ei ole arvokasta keskustelua me voimme olla eri mieltä me saamme olla eri mieltä se on jokaisen vapaus perinteisiä arvoja pitää kunnioittaa ja perinteistä mieltä saa olla mutta samalla pitää arvostaa myös toisen mielipidettä ja tässä on meillä varmaan parantamisen varaa itse kullakin
vielä myönnän kysymyksen edustaja elolle
arvoisa herra puhemies poliittisille nuoriso ja opiskelijajärjestöille maksettiin tänä vuonna lähes kolme miljoonaa euroa tukea jonka myöntää opetus ja kulttuuriministeri tälle vuodelle vanhojen puolueiden myönnettiin jopa yli kuudensadantuhannen euron tukisummia samaan aikaan perussuomalaisille nuorille katsotaan toimintansa pyörittämiseen riittävän sadanviidentoistatuhannen euron vuotuinen tukisumma poliittisten nuorisojärjestöjen tukisummat ovat kasvaneet vuodesta toiseen eivätkä valtiontalouden säästöohjelmat ole näkyneet niissä juurikaan tämän lisäksi myös muun muassa yksittäiset kunnat ovat myöntäneet poliittisille nuorisojärjestöille tukia paikallistasolla tukijärjestelmä perustuu saavutettuun etuun ja on epäoikeudenmukainen uusia poliittisia nuorisojärjestöjä kohtaan poliittinen kannatus ei näy tukisummissa kysynkin asiasta vastaavalta opetus ja kulttuuriministeriltä miten tukisummien jatkuva kasvu sekä räikeä epäsuhta eri nuorisojärjestöille annettujen tukien määrässä ovat selitettävissä milloin julkisen sektorin säästöpaineet alkavat näkyä näissä tukipäätöksissä
arvoisa puhemies poliittisten nuorisojärjestöjen avustukset kohdennetaan veikkausvoittovaroista ei siis suoraan budjettivaroista ja pidän erittäin tärkeänä sitä että meillä on niin kuin lakikin edellyttää yhdenvertaiset kriteerit avustuksia myönnettäessä näitä avustuspäätöksiä valmistelee arviointi ja avustustoimikunta joka laatii esityksen ja nämä päätökset on tehty sen

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö yksi valiokunta ehdottaa että lakiehdotus hylätään

arvoisa herra puhemies

aidosti tasa arvoisena miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta tämä nyt käsiteltävä kansalaisaloite pyrkii avioliiton säilyttämiseen aidosti tasa arvoisena miehen ja naisen välisenä liittona ja kumoamaan sukupuolineutraalin avioliittolain aloitteen mukaan sukupuolineutraali avioliitto riistää adoptiolapselta mahdollisuuden korvaavaan kokemukseen eri sukupuolta olevista vanhemmista ja äidistä lapsen oikeus olla isän ja äidin hoidettavana ei voi toteutua samaa sukupuolta olevien avioliitossa aloitteen mukaan samaa sukupuolta olevien parien oikeudet on huomioitu riittävällä tavalla parisuhdelaissa

aloitteeseen sisältyvän kumoamissäädöksen ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen avioliittolain muuttamisesta annetun lain voimaantuloa ensimmäinen kolmatta tänä vuonna eduskunnan viime vaalikaudella hyväksymä avioliittolain muutos perustui sekin kansalaisaloitteeseen kyseisen kansalaisaloitteen käsittelyssä lakivaliokunta kuuli yhteensä noin kuuttakymmentä asiantuntijaa saadakseen mahdollisimman laaja alaisen ja monipuolisen kuvan aloitteesta ja sen vaikutuksista asiantuntijoina kuultiin eri ministeriöitä ja viranomaisia uskonnollisia yhdyskuntia eri alojen järjestöjä perhe lapsi ja valtiosääntöoikeuden professoreja samoin kuin lastenpsykiatreja asiantuntijoiden näkemykset kansalaisaloitteesta jakaantuivat kolmeen ryhmään aloitetta kannattaviin ja sitä vastustaviin sekä niihin joissa kantaa aloitteen puolesta tai sitä vastaan lapsen asemaan ja etuun vetosivat sekä aloitetta kannattavat että sitä vastustavat

niin sanotun tasa arvoisen avioliittolain hyväksyminen aiheutti tarpeita muuttaa myös muita lakeja eduskunta on kuluvalla vaalikaudella hyväksynyt avioliittolain muutokseen perustuvat useat lainmuutokset niin sanout liitännäislait kahdessa eri yhteydessä kyseiset lainmuutokset tulevat voimaan samanaikaisesti avioliittolain muutoksen kanssa lakivaliokunta on pyytänyt aloitteen perustuslainmukaisuudesta ja suhteesta ihmisoikeussopimuksiin perustuslakivaliokunnalta lausunnon koska asiasta ilmeni valiokunnan kuulemisissa epäselvyyttä tällainen lausunto on silloin velvollisuus pyytää perustuslakivaliokunnan mukaan ei ole olemassa ehdottomia vaatimuksia jotka estäisivät mukaisen lain säätämisen tavallisen lain säätämisjärjestyksessä perustuslakivaliokunnan mielestä lakivaliokunnan on kuitenkin perustuslaista johtuvista syistä varmistettava että lakiehdotus ei johtaisi taannehtiviin heikennyksiin oikeuteen solmia avioliitto rekisteröidä parisuhde tai näiden oikeuksien käyttämisen oikeusvaikutuksiin tämä on edellytys sille että laki voidaan säätää tavallisen lain säätämisjärjestyksessä lakivaliokunta on tehnyt seuraavat johtopäätökset eduskunta on edellä edellä kuvatuin tavoin viime vaalikaudella hyväksynyt avioliittolain muuttamisen siten että myös samaa sukupuolta olevat parit voivat solmia avioliiton tällä vaalikaudella kahdessa eri yhteydessä hyväksynyt avioliittolain muutokseen asiallisesti perustuvia lainmuutoksia jotka tulevat samanaikaisesti voimaan aiemmin hyväksytyn avioliittolain muutoksen kanssa nämä päätökset edistävät yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa nyt käsiteltävänä oleva kansalaisaloite pyrkii kumoamaan eduskunnan aiemmin tekemän päätöksen avioliittolain muuttamisesta lainmuutos kumottaisiin juuri ennen sen voimaantuloa lakivaliokunta katsoo että kansalaisaloitteessa on kyse samasta asiasta jossa eduskunta on tehnyt päätöksen aivan vastikään kyseessä on siten eräänlainen vasta aloite aiemmin käsitellylle sukupuolineutraalia avioliittoa koskevalle kansalaisaloitteelle vaikka kansalaisaloitteesta säädetään perustuslain tasolla suhteellisen väljästi on perustuslakivaliokunta lausunnossaan katsonut että vastikään eduskunnassa hyväksytyn lain muutosehdotuksen sisältävä kansalaisaloite ei hyvin sovi yhteen sen kansalaisaloitteen säätämisvaiheessa esitetyn tarkoituksen kanssa että kansalaisaloitteella tuodaan uusia aiheita poliittiseen keskusteluun toisaalta perustuslakivaliokunnan mukaan lainsäätäjälle kuuluu harkintavaltaa muuttaa lainsäädäntöä kulloisenkin

vaatimalla tavalla perustuslakivaliokunta kiinnittää lausunnossaan huomiota myös siihen että eduskunnan valiokunnat voivat esimerkiksi hallituksen

poiketen itsenäisesti päättää siitä ryhtyvätkö ne käsittelemään kansalaisaloitetta ja miten sitä käsitellään lakivaliokunta katsoo että eduskunnan aiemmin hyväksymän avioliittolain muutoksen kumoaminen nyt käsillä olevan kansalaisaloitteen pohjalta johtaisi mitä ilmeisemmin uuteen kansalaisaloitteeseen jossa avioliitto pyrittäisiin taas muuttamaan sukupuolineutraaliksi mahdollista siten olisi että syntyisi eräänlainen samaa asiaa koskevien toisilleen vastakkaisten aloitteiden ja lakiehdotusten kierre edellä esitetyn vuoksi lakivaliokunta yhtyy perustuslakivaliokunnan näkemykseen siitä että vastikään eduskunnassa hyväksytyn lain sisältävä kansalaisaloite ei hyvin sovi yhteen edellä mainitun kansalaisaloitteen säätämisvaiheessa esitetyn tarkoituksen kanssa lakivaliokunnan mukaan eduskunnan aiempi päätös muuttaa avioliitto sukupuolineutraaliksi perustuu asian perusteelliseen ja asianmukaiseen valiokunta ja täysistuntokäsittelyyn jossa ovat tulleet laaja alaisesti ja monipuolisesti esiin sekä asiaa kannattavien että vastustavien näkökohdat myöskään yhteiskunnallisissa tai muissa olosuhteissa ei valiokunnan mielestä ole asian käsittelyn jälkeen tapahtunut sellaisia muutoksia joiden vuoksi eduskunnan aiempaa päätöstä olisi perusteltua arvioida uudestaan eduskunnan hyväksymien ja ja tasavallan presidentin vahvistamien lainmuutosten johdosta on jo ryhdytty toimeenpanotoimiin muun muassa viranomaisten tietojärjestelmien muutoksiin joista on aiheutunut kustannuksia nyt käsiteltävänä olevan kansalaisaloitteen hyväksyminen ei siten merkitsisi sitä että vältyttäisiin kustannuksilta jotka aiheutuvat avioliittolain muuttamisesta sukupuolineutraaliksi valiokunnan saaman selvityksen mukaan lakimuutosten voimaantuloon on viranomaistoiminnassa valmistauduttu myös muulla tavoin muun muun muassa ohjeistuksessa ja koulutuksessa nyt tarkoitettujen lainmuutosten kumoaminen juuri ennen niiden voimaantuloa olisi poukkoilevaa se olisi myös kohtuutonta niiden yksilöiden kannalta joita ne koskevat lakivaliokunta korostaa että eduskunnan lainsäädäntötyössä tulee pyrkiä johdonmukaisuuteen vakauteen ja ennustettavuuteen etenkin säädettäessä keskeisiä oikeudellisia instituutioita kuten avioliittoa koskevaa lainsäädäntöä edellä esitettyihin perusteluihin viitaten lakivaliokunta ei tue aloitteeseen sisältyvän sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä lakivaliokunnan päätösehdotus eduskunta hylkää kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen tämä päätös ei ollut yksimielinen vaan siihen sisältyy vastalause arvoisa herra puhemies tähän lopuksi vielä sanoisin sen mitä sanoin lakivaliokunnassakin puheenjohtajana täällä sanon yksittäisenä kansanedustajana että toivon vilpittömästi että kunnioitamme toistemme mielipiteitä toistemme mielipiteitä ja arvoja ainakin minä arvostan niitä kaikkia täällä on kaksisataa erilaista mielipidettä ja arvoa ja toivon että tämä keskustelu säilyy asiallisena lakivaliokunnassa onnistuimme siinä suht hyvin toivottavasti onnistumme täällä siinä vielä paremmin

vielä kerran heitä halutaan kiusata hallitusyhteistyön nimissä vaikka on alle kaksi viikkoa siihen kun ihmisillä on hääpaikat varattuna sitä elämän onnellisinta päivää varten me olemme heille anteeksipyynnön velkaa se mitä pyydän että puhuessanne tässä salissa te muistaisitte että te puhutte nyt oikeista ihmisistä oikeista perheistä ja he kuuntelevat puhukaa näistä perheistä samalla kunnioituksella jolla toivoisitte omasta perheestänne puhuttavan arvoisa puhemies oikeastaan kaikki mitä minulla on tästä aiheesta sanottavaa on jo moneen kertaan sanottu ja sen sijaan minä haluaisin lukea teille erään naisen kirjoituksen tämä lähes kuusikymmentä vuotias nainen on ollut tässä talossa töissä yli kaksikymmentäviisi vuotta yli kahdenkymmenenviiden vuoden ajan hän on joka päivä tullut töihin eduskuntaan tehdäkseen työtä tämän maan puolesta yli kahdenkymmenenviiden vuoden ajan hän on kuunnellut jokaisen julman vähättelevän ja alistavan lauseen joka tässä salissa on sanottu hänen äitiydestään hänen rakkaudestaan ja hänen perheestään kaikkien näiden vuosien aikana hän ei ole valittanut hän ei ole korottanut ääntään mutta kun hän tämän viikon alussa kuuli kokoomuksen esityksestä että hänen elämänsä vielä kerran riepotellaan tässä salissa hän kirjoitti näin me olemme vuosikymmeniä vaienneet alistuneet epäasialliselle käytökselle ja joskus jopa väkivallalle me olemme askel askeleelta raivanneet tietämme eteenpäin saadaksemme sen mikä kaikille muille on kuulunut automaattisesti me olemme hyväksyneet sen että meitä on julkisilla foorumeilla ja erityisesti tämän maan tärkeimmällä puhujapaikalla eduskunnassa kerta toisensa jälkeen loukattu sekä ryhmänä että yksilöinä me olemme hyväksyneet sen että asiaamme käsitellessä sitä ei ole haluttu pitää ihmisoikeuskysymyksenä vaan jonkinlaisena uskonnollisena kysymyksenä jossa väittelyiden osapuolena on aina ollut erilaiset uskonnolliset yhteisöt me olemme kantaneet syyllisyyttä vanhemmuudestamme koska on väärin tehdä lapsia kiusattavaksi me olemme jaksaneet ymmärtää päätöksenteon vaikeutta ja hyväksyneet sen että meille ihmisoikeudet annetaan pala kerrallaan ja aina niin ettei niistä joillekin toisille mahdollisesti syntyvä ahdistus kasva liian suureksi me olemme hyväksyneet sen että vapautuaksemme rikollisen leimasta meitä vaadittiin vaikenemaan identiteetistämme ja elämästämme me hyväksyimme sen että saadaksemme yhteiskunnan hyväksynnän parisuhteillemme luovuimme oikeudesta yhteiseen sukunimeen ja mahdollisuuteen adoptoida lapsia yhdessä me hyväksyimme sen että voidaksemme saada omat lapsemme virallisesti omiksemme jouduimme anomaan sitä oikeudelta lopulta vuosien työn kaikkien nöyryytysten itsensä alttiiksi asettamisen ja elämän epävarmuuden jälkeen suomalaiset päättivät että poliitikkojen vitkuttelu ja kiemurtelu saa riittää tehtiin kansalaisaloite jonka seurauksena säädettiin laki meitä kaikkia suomalaisia samalla tavalla ja tasavertaisesti kohteleva laki joka viimein on tulossa voimaan parin viikon kuluttua laki joka ei ota keneltäkään mitään pois laki joka antaa meille mahdollisuuden jota meillä ei koskaan ole ollut mutta mitä tapahtuukaan jälleen kerran on meidän onnemme ja oikeuksiemme rinnalle nostettu ahdistus jonka vuoksi olemme niin usein aiemminkin joutuneet luopumaan oikeuksistamme joko kokonaan tai osittain jälleen kerran on meidän oikeutemme uhattuna sen vuoksi että joidenkin toisten on vaikea ymmärtää ja hyväksyä me olemme joustaneet me olemme ymmärtäneet me olemme antaneet periksi me olemme odottaneet ja me olemme hyväksyneet sen että meidän oikeutemme voi toteutua vasta sen jälkeen kun enemmistö on sen takana nyt on niin nyt on teidän vuoronne väistyä hävetkää

arvoisa herra puhemies

on demokratia täällä tulee esityksiä täällä menee esityksiä täällä äänestetään ja jätetään äänestämättä se on siunaus tässä maassa me saamme vapaasti kokoontua vapaasti ilmaista mielipiteemme ja vapaasti tehdä erilaisia ehdotuksia en voi hyväksyä sitä että erilaisilla tarinoilla yritetään tukkia niitten ihmisten suu jotka haluavat tai uskaltavat olla perinteisen avioliiton kannalla se ei ole millään tavalla väärin ilmaista mielipiteensä ettei halua vaihtaa jo sitä viisituhatta vuotta vanhaa mielipidettään miehen ja naisen välisestä avioliitosta ja ainutlaatuisuudesta meidän täytyy lainsäätäjinä se että me emme syrji ketään kun me teemme lakeja vaan me teemme lakeja koko yhteiskunnan parhaaksi ja tänään me keskustelemme tästä aito avioliitto kansalaisaloitteesta josta haluan kiitoksen antaa niille

jotka ovat halunneet tämän keskustelun tänne saliin sekä myös äänestykseen saakka tässä sitä miehen ja naisen välisen avioliiton pelastumisen viimeisellä kynnyksellä eikä vain avioliiton vaan myös joidenkin adoptiolasten kohtalon pelastamisen viimeisellä kynnyksellä lakivaliokunta teki ainoan oikean ratkaisun tuodessaan käsillä olevan aloitteen täysistunnon käsittelyyn kansalaisaloitteen tänne saaminen ei kuitenkaan itsestäänselvyys erikoista on että tarvittiin perustuslakivaliokuntaa toteamaan se että perinteinen avioliittokäsitys jota aito avioliitto aloite esittää ei ole ihmisoikeuksien vastainen tosiasiassa aloitteen perustuslakivaliokuntaan lähettämisen tarkoitus oli saada aloitteesta perustuslain vastainen estää kansalaisaloitteen käsittely ja siitä äänestäminen missä on suhteellisuudentaju kun muutaman tai joidenkin samaa sukupuolta olevien parien häiden mahdollinen peruuntuminen haluttiin nähdä perustuslaillisuuden heikentämisenä tätä vilpittömästi voidaan kysyä koska tästä oli kysymys lakivaliokunnassa kun me tästä asiasta myös voimassa olevaa avioliittolakia on moitittu syrjiväksi syrjiväksi vastaavasti sukupuolineutraalia avioliittolakia on markkinoitu tasa arvoisena ja lähes yhtä merkittävänä kuin ihmiskunnan ensimmäinen askel oli kuuhun oikea kysymys varmaan kuuluisi olla mitä tasa arvo on tasa arvo ei ole sama kuin ihmisarvo joka jokaisella on ihmisyyden perusteella jokainen ihminen on mittaamattoman arvokas kukaan meistä ei kuitenkaan voi pelkästään ihmisyyden perusteella saada kaikkia yhteiskunnallisia oikeuksia tosiasiassa yhdenvertaisuus on käsitteenä helposti vääristeltävissä sen absoluuttinen tulkinta ei johda muuhun kuin umpikujaan silloin kaikilla on täsmälleen ne samat oikeudet tai ei mitään oikeuksia se mihin raja vedetään riippuu viime kädessä arvoista tai vaikkapa taloudellisesta realiteetista avioliiton salliminen samaa sukupuolta oleville useammalle kuin kahdelle lapselle tai lähisukulaisille on viime kädessä arvokysymys adoption salliminen samaa sukupuolta oleville ja transpareille on myös arvokysymys

avioliittolain muuttamisen perusteluksi en ole kuullut vielä mitään konkreettista kuin vain väitteen siitä että laki on epätasa arvoinen ihmettelen miten näin pehmeät perustelut uppoavat lainsäätäjiin joiden tulisi tuntea laki ja toimia lain mukaan puhemies avioliittolain muuttaminen murentaa nykyisen avioliittoinstituution sisällön ja johtaa ennakoimattomaan kehityskulkuun mistä tämän tiedän norjassa hyväksyttiin samaa sukupuolta olevien avioliitot vuonna kaksituhattayhdeksän saman tien jo ryhdyttiin hallituksen johdolla uusimaan päiväkotien opetussisältöjä lapsille piti tarjota uusi käsitys sukupuoli identiteetistä michiganissa viranomaisohjeen mukaan osavaltion koulujen on annettava kaikkien oppilaiden valita oma sukupuolensa ja nimensä vanhemmille ei saa kertoa miten koulussa toimitaan ranskan päiväkodeissa luetaan tarinoita pikkupojista jotka olivatkin pikkutyttöjä äitienpäivän vietto kouluissa on ajettu alas lainsäädännöstä on kokonaan poistettu sanat isä ja kyse ei siis enää ole siitä että asiaan suhtauduttaisiin neutraalisti tai erilaiset tilanteet toteavasti päinvastoin uuden lainsäädännön mukaista aatemaailmaa halutaan aktiivisesti edistää vanhempien sijaan lasten arvokasvatusta näyttää johtavan valtio yksin suomessa jotkut pyrkivät samaan uutta kasvatustyyliä ajaa setan uunituore opettajien opas peruskouluille oppaan laatija sanoo että sukupuolen moninaisuutta tulisi käsitellä peruskoulussa ja joka oppiaineen yhteydessä ekaluokkalaisten kanssa pitäisi pohtia miksi samaa sukupuolta olevia pareja ei ei näy lastenkirjoissa ja muussa materiaalissa jokaisen ruotsinkurssin alussa opettajan pitäisi kysyä joka oppilaalta erikseen haluaako hän tällä kertaa persoonapronominin han hen vai hon vastuu arvokasvatuksesta kuuluu vanhemmille muu on totalitarismia euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksessa todetaan

hoitaessaan kasvatuksen ja opetuksen alalla omaksumiaan tehtäviä valtion tulee kunnioittaa vanhempien oikeutta varmistaa lapsilleen heidän omien uskonnollisten ja aatteellisten vakaumustensa mukainen kasvatus ja opetus

prosessista ihmettelen kuinka sukupuolineutraalia avioliittolakia koskevat lupaukset meinaavat unohtua vaikka laki ei ole vielä edes voimassa on vakuutettu että sukupuolineutraali avioliittolaki ei vaikuta kirkkoihin millään tavalla moni edellytti tätä nimenomaisesti kun allekirjoitti tahdon aloitteen myös kansanedustajat täällä ovat tätä samaa vakuuttaneet näiden käsittelyiden yhteydessä nyt jotkut papit ilmoittavat järjestävänsä mies ja naisparien häitä kirkossa heti kun maallinen lainsäädäntö muuttuu miksi papit haluavat tieten tahtoen luoda vihkipareille juridisia epäselvyyksiä laki turvaa uskontokuntien autonomian vastoin kirkkokunnan omia sääntöjä toteutettu vihkiminen on tulkittava mitättömäksi mielestäni lainsäätäjän olisi kohtuullista tehdä puolin selväksi on myös sanottu että sukupuolineutraali avioliitto ei ole keneltäkään pois venäläinen orpolapsi jonka suomalaispariskunta haluaisi adoptoida lienee tästä eri mieltä venäjä ja useat muut maat eivät luovuta lasta adoptioon jos avioliiton käsite muutetaan ja samalla sallitaan homoparien mahdollisuus lapsen adoptoimiseen voimme luoda orpolapsien eduksi lainsäädäntöä voimme antaa lapsen luovuttavalle biologiselle vanhemmalle organisaatiolle ja valtiolle oikeuden edellyttää että lapsen uudessa perheessä on sekä isä että äiti se ei liene liikaa vaadittu toivottavasti kansamme edustajilla riittää halua turvata adoptiotoiminnan jatkuvuus kaikin mahdollisin keinoin arvoisa puhemies suuntaukset menevät ja suuntaukset tulevat yksi käytäntö on kuitenkin säilynyt ja ja säilynyt pitkään kaikissa yhteiskunnissa kaikkina aikoina mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa ja he tulevat yhdeksi lihaksi avioliitto on säilynyt miehen ja naisen välisenä instituutiona maailmanlaajuisesti ja hyvinkin erilaisissa yhteiskunnissa ensimmäiset kirjalliset merkinnät avioliitosta ovat jo viidentuhannen vuoden takaa kaksoisvirran maasta miehen ja naisen yksiavioinen liitto on koska se on paras paras lapsille paras aikuisille sukupuolineutraali avioliitto olisi yhteiskuntakoe jossa koekaniineina olisivat omat lapsemme sitä mitä kylvämme sitä myös niitämme katkerasti parempi jos meillä riittäisi viisautta pysäyttää tämä huolestuttava kehitys ja luottaa siihen etteivät kaikki vanhat perinteet ole niin huonoja lapsella on äiti ja on isä näin on aina ollut ja näin tulee aina olemaan ihmisen biologiaa ei pysty muuttamaan edes suomen eduskunta vaikka kuinka tahtoisi lapsen paras paikka on isän ja äidin muodostamassa perheessä biologisten vanhempiensa kasvattamana lainsäätäjän velvollisuus on tukea tätä oikeutta niin pitkälle kuin se on mahdollista lopuksi kansalaisten on hyvä myös tietää se että me olemme käsitelleet tätä avioliittokysymystä keskuudessamme myös kirkollisesta näkökulmasta onhan tämä hyvin merkittävä uskonnollisten yhdyskuntien kannalta useammin kuin kerran tai kahdesti minua on pyritty vakuuttamaan homoliiton raamatullisuudesta sen vuoksi että on rakkaudesta eikä rakkaudessa ole mitään pahaa mutta mitä lähimmäisenrakkaus on itse en tule vakuuttuneeksi siitä että samaa sukupuolta olevien liitot ovat seurakuntien kannalta ongelmattomia ei vaikka osa kollegoista jopa kirkkovaltuuston jäsenen auktoriteetilla homoliittojen raamatullisuutta minulle on vakuuttanut tässä vaiheessa on syytä muistuttaa että kirkkokunnat ja vapaan suunnan seurakunnat eivät ole hyväksyneet samaa sukupuolta olevien avioliittoa kirkko kannattaa historiallisista kulttuurisista ja teologisista teologisista syistä avioliittolain säilyttämistä nykyisellään tämä lainaus oli viime vaalikauden

neljättä kaksituhattaneljätoista ja nämä kannat eivät ole kirkkokunnilla muuttuneet totuuden nimissä kristinuskoa monopolisoimatta kristittynä päättäjänä omatuntoni vaatii varottamaan teitä ettette hyväksy maahamme lakia joka vie kansakunnaltamme siunauksen älkää eksykö jumala ei salli itseänsä pilkata

käsittääkseni erilaiset näkemykset tästä asiasta ovat nyt tulleet riittävän selvästi esille joten voidaan käydä debattiin

kyllä edustaja niikon tervetulleeksi tälle vuosituhannelle ja tunnustamaan nämä monimuotoiset perheet meillä on meillä lakivaliokunnassa tämä aloite oli sillä lailla erikoinen tapaus että eduskuntahan päätti sukupuolineutraalista avioliittolaista viime kauden lopulla ja nämä lait eivät ole vielä tulleet voimaan eli ne tulevat ensimmäinen kolmatta kaksituhattaseitsemäntoista ja nyt sitten siinä mielessä tämä laki oli historiallinen että se säädettiin myös kansalaisten aloitteesta mutta nyt tässä kohtaa kyllä lakivaliokunta on joutunut pohtimaan sitä miten suhtaudutaan aloitteeseen joka pyrkii kumoamaan jo hyväksytyn lain joka ei ole ehtinyt vielä voimaan eli kansalaisaloitteesta ei mielestäni kuitenkaan saa tulla sellainen väline jolla viivytetään jo päätettyjen lakien voimaantuloa

tunnustaa samaa sukupuolta olevat parit yhtä arvokkaiksi lain edessä ja tämä on minusta tärkeää

kun tasa arvoisen avioliittolain vastustajien puheista poistetaan ne usein esitetyt ja toistuvasti vääriksi osoitetut väitteet niin jäljelle ei kyllä jää juuri mitään muuta kuin tänne saliin syöksyvää homofobista ilmaa arvostan kaikentyyppisiä uskonnollisia näkökulmia mutta on aivan selvää että kun me käsittelemme tätä maallisesta näkökulmasta niin kyseessä on kahden täysivaltaisen ihmisen solmima taloudellinen liitto

puhemies en pidä asiallisena enkä muita keskustelijoita kunnioittavana perusteluna sitä että tämä kansalaisaloite tai se prosessi miten tätä kansalaisaloitetta on käsitelty leimataan arvottomaksi näytelmäksi tai leimataan kiusaamiseksi tai leimataan henkilöt jotka kannattavat nykyistä avioliittolainsäädäntöä homofoobikoiksi tämän kansalaisaloitteen takana on yli sadantuhannen kansalaisen huoli siitä mihin yhteiskuntaamme ollaan viemässä huoli siitä että yhteiskunnan peruskiveä joka rakentuu miehen ja naisen välisen avioliiton varaan ollaan murtamassa kyllä tässä kiistan ytimessä on nyt kysymys avioliiton määritelmästä itse lähden siitä että lähtökohtaisesti avioliitto on naisen ja miehen välinen

todellakin toivon että tämä keskustelu käydään sillä tavalla asiallisesti että esimerkiksi erilaisten nimittelyjen käyttö unohdetaan se ei ole välttämättä sitä parasta menettelytapaa mitä tällaisen asian oikea tyylikäs käsittely edellyttää

puhemies joskus on vain pakko toistaa itseään ja näin ollen totean saman minkä totesin kun tämä asia oli viime syksynä lähetekeskustelussa tämä keskustelu tuntuu hieman turhalta koska tämä asia on kertaalleen ratkaistu suuressa salissa ja yksikään meistä ei pysty enää keksimään ensimmäistäkään uutta argumenttia ei puolesta eikä vastaan arvoisat kollegat ehkä paasikiven sanoin tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku nyt on uusi aika ja tasa arvoinen avioliittolaki tulee voimaan ensimmäinen kolmatta laitetaan nyt piste tälle epävarmuudelle annetaan ihmisten rakastaa toisiaan ja mennä naimisiin toistensa kanssa aivan sukupuolesta riippumatta

arvoisa puhemies minulle itselleni tämä kysymys avioliittolaista on hyvin yksinkertainen ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä ja avioliitto kuuluu kaikille ketkä sen haluavat solmia itse uskon että mitä useampi haluaa avioliiton solmia se itse asiassa vahvistaa avioliittoa instituutiona minusta on oikein että tämä kansalaisaloite käsitellään täällä salissa vaikka tämä on paljastanut meille sen ongelman mikä meidän kansalaisaloitelainsäädännössä on jokainen aloite tulee käsitellä samalla tavalla ja siinä me myös eduskuntana toimimme nyt oikein mutta ongelma tässä on se että ei voi olla niin että aina tulee uusi aloite joka kumoaa sen edellisen koska se tekee koko kansalaisaloitteen tarkoituksesta ja merkityksestä turhan se vie sen funktion siltä joten olen sitä mieltä että laki kansalaisaloitteesta pitää ottaa uuteen tarkasteluun nyt on tarpeeksi monta aloitetta tullut eduskuntaan ja meillä on tarpeeksi tietoa

uskonnon näkökulmasta ainoa joka puhuu siitä että kirkon pitäisi tehdä olette

arvoisa puhemies ei ole olemassa mitään neutraalia tilaa kaikki me alistamme ajatuksemme jonkun ideologian ismin aatteen tai uskonnon kautta sananvapaus ja uskonnonvapaus ovat sitä että myöskin tässä salissa missä meillä on rajaton sananvapaus ja mielipiteenvapaus oikeusvaltiossa tulee saada puhua myös uskonnollisista arvoista haluaisin kysyä edustaja karilta kun sanoitte sanoitte puheenne lopussa hävetkää tarkoititteko niitä sataakuuttatuhatta ihmistä vai meitä edustajia jotka olemme tänään eri mieltä perustuslakivaliokunnan lausunnossa sanotaan että kansalaisaloite voi myös perustuslain estämättä kohdistua kansalaisaloitteen johdosta säädetyn lain muuttamiseen tai kumoamiseen on turha kritisoida tätä aloitetta me olemme tämän systeemin luoneet
tässä on monta pyydettyä vastauspuheenvuoroa kuitenkin nyt juuri tässä tilanteessa myönnän puheenvuoron edustaja emma karille jotta se mitä hän luki saa sen ihan oikean tulkinnan minkä hän sille tarkoitti

arvoisa

tässä aloitteessa tai tässä käsittelyssä ei perimmältään ole kysymys tasa arvosta yhdenvertaisuudesta ihmisarvosta ja ihmisoikeudesta on kysymys avioliitosta vaikka me tässä eduskunnassa mitä tahansa päätämme lakia säädämme tässä asiassa niin se ero ja erilaisuus mikä on miehen ja naisen avioliiton välillä verrattuna samaa sukupuolta

ei poistu se ei poistu vaikka me säädämme ja se ero säilyy no mitä tulee sitten kansalaisaloitteeseen sinänsä niin meidän on syytä muistaa perustuslain kirjaus että valtiovalta suomessa kuuluu kansalle jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta meillä on täysi valtuus päättää kansalaisaloitteesta niin kuin

kyse ihmisoikeuksista tasa arvosta ja yhdenvertaisuudesta säätämällä tämä laki tasa arvoisesta avioliitosta on tehty erittäin merkittävä edistysaskel yhdenvertaisuuden toteutumiseksi suomessa ja tätä lakia ei tule kumota tämän kyseessä olevan aloitteen tämän aito avioliitto aloitteen käsittelyn yhteydessä on herännyt merkittävä keskustelu kansalaisaloitteesta instituutiona perustuslakivaliokunta on todennut että kansalaisaloitteisiin tulee suhtautua myönteisesti mutta että lainsäädännössä on pyrittävä johdonmukaisuuteen ja vakauteen ja että vastikään hyväksytyn lain muutosehdotuksen

väljästi nyt näitten syitten vuoksi mielestäni olisi syytä arvioida kansalaisaloitteen toimivuutta se on ollut pitkään voimassa meillä jo ja on nähty että se toimii se kiinnostaa ihmisiä mutta mikä on esimerkiksi kerättävien nimien määrä miten suhtaudutaan vasta aloitteisiin ja miten esimerkiksi alueelliset kysymykset voiko kuinka pienestä alueellisesta kysymyksestä tehdä kansalaisaloitteen

arvoisa puhemies arvoisat kollegat tämä asia on jo käsitelty tämä keskustelu kansalaisaloitteen pohjalta on jo käyty mutta silti täällä me olemme jälleen puhumassa ihmisten elämistä puhumassa ihmisten perusoikeuksista jo toiseen kertaan kuuntelin itse keskustelua tasa arvoisesta avioliittolaista en täältä eduskunnasta käsin vaan kotisohvalta käsin kun silloin sitä käytiin kun en vielä ollut ja olen omastakin kokemuksestani ja lähtökohdistani käsin tätä keskustelua kuunnellut haluan tässä yhteydessä muistuttaa kaikille edustajille ja yhdyn siihen toiveeseen jonka muun muassa puhemies on tässä salissa esittänyt ja joka monien edustajien puheenvuoroista on tullut läpi ja kuultu että tästä asiasta keskustellaan korrektisti tästä keskustellaan asiallisesti tätä keskustelua kuuntelevat tavalliset suomalaiset ihmiset pariskunnat perheet näiden perheiden lapset pidetään tämä mielessä tänään

arvoisa herra puhemies on hyvä että keskustelua käydään siitä että keskustelu olisi asiallista hyvää on se että kansalaisaloite on saanut myös hyvän perusteellisen käsittelyn niin pitää olla itse pitäydyn aiemmassa päätöksessäni päätöksessämme eduskunta on asian päättänyt ja minun mielestäni näitä ei pidä tällaisella tahdilla olla muuttamassa tämä lainsäädäntö antaa mahdollisuuden vasta aloitteeseen mutta nyt on syytä arvioida kaiken kaikkiaan tämän kansalaisaloitejärjestelmän toimivuutta koska tuon vasta aloitteen voi tehdä kokonaan sitä ei tietenkään voida poistaa toisaalta sitten kuinka iso määrä näitä nimiä pitää olla nyt satakuusikymmentäkuusituhatta ihmistä on tätä kannattanut satakuusituhatta nyt tätä vasta aloitetta kannattaa olen joskus itse ehdottanut voisiko kansalaisaloitteessa olla tällainen tietynlainen ei allekirjoittamisenkin mahdollisuus jolloin samassa keskustelussa olisi esillä kumpikin

arvoisa puhemies yhdyn niiden edustajien toiveeseen jotka ovat täällä esittäneet että pysyisimme asiassa ja kunnioittaisimme toisiamme oltiin sitten mitä mieltä tästä asiasta tahansa

se aloite koski se oli merkittävä myös siksi että se oli ensimmäinen kansalaisaloitteen kautta salissa päätetty ja hyväksytty laki nyt se on astumassa voimaan pidän erittäin tärkeänä sitä että me kunnioitamme tätä kansalaisaloiteinstituutiota mutta sitä täytyy myös lähteä uudelleen tarkastelemaan ja pohtimaan täyttääkö se sille asetetut ehdot ja sen ajatuksen mikä sille silloin aikoinaan on perustellusti annettu

perinteisen avioliiton kannalla loppuun asti mutta itseni ja puheideni toistamisen sijaan otan mielelläni esiin sellaisia asioita joita lukuisat muut eivät jo ole tähän mennessä sanoneet tuon esiin sen mikä tuli esiin tämän aloitteen käsittelyssä että tämä on nyt lopullista ja se ei ole muutettavissa kun se laki astuu voimaan vasta aloite jos sellainen tehdään on tehtävä nyt ennen kuin laki on astunut voimaan koska sen muuttaminen myöhemmin aiheuttaa valtiosäännöllisiä ongelmia on harhaanjohtamista puhua että asiaa muutettaisiin myöhemmin koska se ei ole mahdollista kysyn myös kuinka moni valittaisi täällä kansalaisaloitteen ongelmista jos tämä vasta aloite olisi oman mielen mukainen sellaisia puheenvuoroja en ole kuullut kaikki ovat tämän aloitteen vastustajia edustajat jotka tästä nyt äänestävät ovat paljon vartijoina jos te ette äänestä puolesta te muutatte lopullisesti avioliittoinstituution tässä maassa jokainen henkilökohtaisesti

arvoisa puhemies

siksi toivon että myös näitä ihmisiä kunnioitettaisiin ja heidän vakaumustaan kunnioitettaisiin tässä keskustelussa puhemies perustuslakivaliokunta käsitteli tätä kansalaisaloitetta ja totesi muun muassa että kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista euroopan ihmisoikeussopimuksesta tai sen tuomioistuimen päätöksistä ja käytännöistä ei aiheudu esteitä tämän kansalaisaloitteen hyväksymiselle

jos tämä kansalaisaloite tulisi voimaan ja peruisi sen edellisen lain niin se merkittävästi heikentäisi ihmisten perusoikeuksia siinä mielessä tästä ehkä ei kannata keskustella on myöskin syytä pohtia sitä millaisia odotuksia lainsäädännölle voi asettaa vuonna kaksituhattaviisitoista jo helmikuussa eduskunta hyväksyi sen lain joka tulee nyt voimaan ensimmäinen päivä maaliskuuta ja siinä mielessä olemme myös vahvistaneet tällä kaudella liitännäislait

me emme täällä päätä uskonnollisten yhdyskuntien säännöistä päättävät uskonnolliset yhdyskunnat itse me päätämme täällä suomen valtion laeista ja ainoa kestävä ohjenuora on se että kunnioitamme ihmisten tasa arvoa kaikkien ihmisarvoa myös kaikkien ihmisten rakkautta tässä keskustelussa vedotaan usein perinteeseen edustaja niikkokin vetosi peräti viidentuhannen vuoden perinteeseen perinne on kyllä kuitenkin hyvin venyvä ohjenuora samaa sukupuolta olevien liittoja tunnettiin ja tunnustettiin muun muassa antiikin kreikassa ja roomassa ja mesopotamiassa myös alkukirkko ainakin joidenkin tutkimusten mukaan vihki miespareja vielä vuodelta tuhat ja vähän päälle espanjasta on löydetty dokumentteja siitä että pappi on vihkinyt miesparin liittoon

voimme ottaa mikä on johdonmukainen on ihmisten tasa arvo ja sen ymmärtäminen että kenenkään rakkaus ei ole toiselta pois

tämän asian suhteen mutta viime kauden lakivaliokunta jonka jäsen itse olin päätyi kaksi vuotta sitten säilyttämään avioliittoinstituution mutta eduskunta äänesti lopulta toisin silloinen lakivaliokunta kiinnitti myös erityistä huomiota lasten oikeuksiin sukupuolineutraalin avioliittolain valmistelussa valiokunta edellytti silloin että suurten perheoikeudellisten lainsäädäntömuutosten valmistelun yhteydessä pitäisi aina toteuttaa lapsivaikutusten arviointi vaatimus perustuu ykn lapsen oikeuksien sopimukseen eli lapsen edun pitää olla ensisijainen kaikessa lapsiin kohdistuvassa päätöksenteossa mutta lapsia ei ole huomioitu keskustan kokoomuksen ja perussuomalaisten muodostama nykyhallitus toi yksimielisesti eduskuntaan sukupuolineutraalin avioliittolain täydennyslait haluan kysyä mikseivät hallituspuolueet uskaltaneet tehdä lapsivaikutusten

yrittänyt politiikassa ja ehkä vähän elämässäkin ymmärtää erilaisia näkemyksiä vaikka itse olisin jotakin mieltä ja olen kokenut yhtään nyt hurskastelematta että tässä keskustelussa jota jo aikanaan käytiin on voinut kohtuullisen hyvin ymmärtää erilaisia näkemyksiä luulen että suomen kansakin sijoittuu tässä keskustelussa valtaosaltaan suurin piirtein siihen keskelle ja toivon että suurin osa ymmärtää erilaisia näkemyksiä ja erilaisia tulokulmia mistä tähän tullaan itse päädyin siis viime vaalikaudella kannattamaan tasa arvoista avioliittolakia ja tietysti toimin samalla tavalla nytkin edessä olevassa äänestyksessä mutta se syy miksi pyysin puheenvuoroa on tämä mihinkä täällä useampi on jo viitannut että kyllä tämä aloiteinstituutio kaipaa varmaan vähän päivittämistä tämän jälkeen ehkä juuri näitten määrien osalta nyt sitten erityisesti sehän ei todellakaan ole niitten ihmisten vika jotka tekevät aloitteita tai vasta aloitteita päinvastoin sehän on heidän oikeutensa ja upea asia mutta kyllä meidän tätä järjestelmää täytyy arvioida myös kehittää esimerkiksi yli sadan kansanedustajan allekirjoittaman aloitteen oikeutta jossa on valtava

arvoisa puhemies haluaisin kiittää edustaja modigia ja muita jotka ovat perustelleet sitä minkä vuoksi asia täällä salissa nyt on en itsekään olisi halunnut enää tästä aiheesta täällä keskustella mielestäni me olemme jo tästä asiasta keskustelleet edellinen eduskunta on keskustellut moneen otteeseen ja uskon ja toivon että tasa arvoinen avioliittolaki tulee toteutumaan ja avioliitto kuuluu ensimmäinen kolmatta jälkeen kaikille olen samaa mieltä siitä että

kannattaa pohtia millä tavalla kansalaisaloitejärjestelmää voisi edelleen kehittää että emme olisi tässä tilanteessa uudestaan jonkun toisen asian kanssa meidän pitää tehdä täällä johdonmukaista lainsäädäntöä poukkoilu ei anna hyvää kuvaa uskon kyllä että siihen ei tässä mennä haluaisin kuitenkin vielä sen sanoa että sukupuolten monimuotoisuus on on tietääkseni ihan lääketieteellisesti tunnustettu tosiasia ja se ei ole uskomisen asia

pitää mielessä
olen merkinnyt tänne vielä vastauspuheenvuorot edustajille hongisto ville niinistö ja kosonen jaha no joo olen merkinnyt

salissa on käytetty mielenkiintoisia puheenvuoroja käsitykseni mukaan meillä jokaisella salissa olevalla on nyt puheena olevasta asiasta oma mielipide se on jokaisen oma ja minun mielestäni meidän ei tarvitse lähteä opettamaan toinen toistamme siinä mikä on oikein ja mikä on väärin minä olen ajatellut minä ajattelen ja minä tulen ajattelemaan niin pitkään kuin elän että kahta samaa sukupuolta olevaa ei pidä vihkiä keskenään avioliittoon tämä mielipide ei muutu vaikka huomaisin olevani ainoa salissa tällä tavalla ajatteleva minä en perustele mielipidettäni sen enempää raamatulla kuin lakikirjallakaan totean vain että kyse on periaatteesta ymmärrän myös toisella tavalla ajattelevia ja kunnioitan heidän heidän mielipidettään samalla tavalla pidän itsestäänselvänä että myös minun mielipidettäni kunnioitetaan tämän halusin kertoa edustajakollegoille ja suomen kansalle ja toivon että kansalaisaloite tulisi lain muodossa voimaan kiitoksia

arvoisa puhemies kahden viikon päästä meillä on syytä juhlaan ja siihen meidän pitäisi olla nyt valmistautuneita suomi astuu edistyksellisten sivistysmaiden joukkoon siinä että me viemme tasa arvoa maaliin samaa sukupuolta olevien parien avioliitto oikeudella sikäli tämä näytelmä mitä nyt eduskunnassa käydään on on arvoton näytelmä että tätä asiaa olisi voinut käsitellä kunnioittavammin niitä ihmisiä kohtaan jotka tätä oikeuttaan jotka ovat odottaneet sitä jo vuosikymmeniä ja ovat menossa lähiviikkoina naimisiin nyt eduskunnan suuri sali voi näyttää voi pelastaa tämän asian sillä että aivan ylivoimaisella äänten enemmistöllä me osoitamme että eduskunta ylläpitää niitä yhdenvertaisia perusoikeuksia jotka viime eduskunta jo sääti ja jotka tasavallan presidentti on vahvistanut

tällaisissa asioissa ei oteta askelia taaksepäin ja tämän eduskunnan on nyt se

arvoisa herra puhemies tässä on keskusteluissa nähty minkälaiseen pompotteluun tämä kansalaisaloitejärjestelmä vie tässä onkin kuultu hyviä edustaja modigilta ja puumalalta kuinka tulisi järkeistää tätä järjestelmäämme tässä muun muassa lakivaliokunta on ollut sitä mieltä että tämä lakialoite ei sovi yhteen kansalaisaloitteen periaatteen kanssa jossa kansalaisaloitteella tuodaan uusia aiheita poliittiseen keskusteluun mutta järjestelmä kuitenkin mahdollistaa sen

arvoisa puhemies haluan vastata yhteen asiaan kun edustaja lakivaliokunnan jäsen niikko jotenkin antoi ymmärtää että tämä asia on

lähes perusteetta näin ei suinkaan ollut meillä lakivaliokunnan istunnossa perustuslakiasiantuntija esitti että tässä saattaa olla haasteita perus ja ihmisoikeuksien kannalta silloin puheenjohtajalla on velvollisuus tämä lähettää ja tämän päätöksen takana olen edelleen mikäli en olisi sitä tehnyt täällä olisi puhemies vaikeuksissa koska hän ei voi tämmöistä asiaa ottaa tänne saliin käsittelyyn siinä ei ole kahta sanaa toinen asia on että en suinkaan pyytänyt perustuslakivaliokuntaa tutkimaan sitä onko miehen ja naisen välinen avioliitto perustuslain vastainen siitä ei ollut kysymys vaan siitä että tässä oli kuitenkin syntynyt perusteltuja odotuksia kun laki oli hyväksytty presidentti oli sen hyväksynyt vaikka se ei ollut vielä voimassa näitä perustuslakivaliokunnan piti tutkia ja tutki ja totesi että tässä ei ole mitään perustuslaillisia ongelmia mutta tämä oli tehtävä
no niin debattia on käyty jo varsin pitkään mutta otamme vielä muutamia debattipuheenvuoroja

arvoisa puhemies on kyllä hämmentävää nähdä miten joillekin edustajille ja poliittisille liikkeille ihmisten tasa arvo ja ihmisten oikeus päästä naimisiin eivät merkitse yhtään mitään voisimmeko kunnioittaa sitä että rakkaus kuuluu kaikille tasa arvoinen avioliittolaki ja ja siitä tehty kansalaisaloite ovat muuttumassa avioliittolaiksi kahden viikon päästä silloin on aihetta juhlaan ihmiset pääsevät naimisiin rakkaidensa kanssa kahden viikon päästä suomi tulee olemaan oikeudenmukaisempi moninaisuutta kunnioittavampi ja parempi maa kuin tänään nyt kaadetaan tämä eriarvostavan avioliittolain aloite ja maaliskuussa juhlitaan tasa arvoista avioliittolakia

puheenjohtaja haluaisin tässä ihan vain todeta erityisesti edustaja kärnälle että en mitenkään koe olevani homofobista ilmaa vaan koen olevani kansanedustaja

puhemies mielestäni tätä lakialoitetta ei olisi tarvinnut tuoda tänne saliin keskusteluun asia on jo päätetty presidentti on hyväksynyt lain ja vaikka voimaanastumispäivämäärä on vasta maaliskuussa niin käytännössä tämä asia on päätetty se että tässä ei ole tullut mitään uutta tietoa minkä takia nyt pitäisi muuttaa aiempaa päätöstä on on aivan selvä asia ja siksi kansalais aloite olisi mielestäni saanut ihan kunniallisen käsittelyn myös siinä että vain valiokunta olisi sen käsitellyt

herra puhemies tähän nimenomaiseen asiaan en en varsinaisesti halua suurin surminkaan ottaa mitään kantaa mutta hiukan kritisoisin noita lakivaliokunnan ja muutamien edustajien perusteluja joita en oikein pidä kestävinä liittyen siihen etteikö jollekin jo läpi menneelle aloitteelle voisi tehdä vasta aloitetta ja etteikö sitä sillä perusteella sitten hylättäisi

edellisen hallituksen tekemien päätösten muuttaminen sillä perusteella että kun ne on ihan vasta muutama hetki sitten sovittu niin sitten niitä ei muka enää voisi muuttaa tämä on se mitä vähän tässä kyllä ihmettelen

mielestäni on ihan perusteltua että tämä keskustelu täällä käydään vaikka mitään uutta ei välttämättä synny ongelma on niin kuin tässä nyt on mainittu tämä kansalaisaloite mallina se vaatii kyllä varmasti tarkastelua olemme onnistuneet kansalaisten aktivoinnissa ehkä jopa liiankin hyvin ja nyt on tarkasteltava näitä rajoja olen huolestunut myös siitä että ihan selvästi moni edustaja itseni mukaan lukien on hieman turhautunut siihen että mitä mieltä on tehdä lakialoitetta kerätä nimiä kun sen todennäköisyys läpimenoon on todella mikroskooppisen pieni

viisisataatuhatta ihmistä sataviisikymmentä nimeä seitsemänsataaviisikymmentätuhatta ihmistä luin itse pääaineena yliopistolla yleistä historiaa oma suosikkini on rooman historia ja jos siitä tuhatvuotisesta yhteiskunnasta jotain haluaa oppia niin olen oppinut ainakin sen että siellä oli hyvin erilaisia tapoja eri vuosisadoilla ja

puhemies jokaisella ihmisellä on maailmankuva kristillinen ateistinen uskonnoton tai jokin muu uskontokunta uskon ja mielipiteenvapaus turvaavat jokaisen oikeuden maailmankuvaan mediassa on annettu ymmärtää että tässä ei voisi mitään tapahtua kyllä voi viime kerralla satayksi ääntä

vastaan jos ajattelee esimerkiksi keskustan vaalivoittoa valtasuhteet ovat muuttuneet katsonkin keskustan ryhmää miten siellä tullaan tässä kysymyksessä äänestämään ilmassa on konservatiivista henkeä se täytyy sanoa että lakivaliokunta valitettavasti tuntui minun nähdäkseni vähän tässä asiassa vitkuttelevan jos kritiikki on se että miksi vasta nyt käsitellään niin oltaisiinhan tämä nopeamminkin voitu käsitellä edustaja niinistö antoi ymmärtää että satakuusituhatta allekirjoittajaa olisivat tehneet arvottoman teon minusta he tekivät erittäin arvokkaan teon kiitän siitä ja tulen äänestämään tämän kansalaisaloitteen puolesta harkintavalta on tällä eduskunnalla meillä kansanedustajilla

että kunnioitamme toistemme mielipiteitä aidosti ja oikeasti mielestäni miehen ja naisen välinen avioliitto on ainoa ja oikea avioliitto koko meidän länsimainen kulttuurimme koko meidän historiamme perustuu kristinuskolle ja se on vuosituhansia ollut koko meidän yhteiskuntamme kivijalkana avioliitto on taannut sen että yhteiskunta on voinut kehittyä rauhallisesti ja tasaisesti eteenpäin ja antanut lapsille hyvän kasvuympäristön

me ihmiset olemme erilaisia jos mies rakastaa miestä tai nainen rakastaa naista minulla ei ole mitään sitä vastaan mutta ei mitään tekemistä tällä rakkaudentunnustuksella sitten olisi siihen että meidän yhteiskuntamme perusta on kuitenkin ollut miehen ja naisen välinen avioliitto mielestäni sellaisena se tulisi edelleen pitää mutta jos minä äänestyksessä häviän ja näköjään ilmeisesti näin tulee tapahtumaan tai on jo tapahtunut niin en mahda sille mitään mutta muistutan siitä kristillisestä perinteestä mihin koko länsimainen kulttuuri pohjautuu se on hyvä pitää mielessä

arvoisa herra puhemies tässä salissa on tänään käytetty paljon arvokkaita hyviä puheenvuoroja puutun nyt vain yhteen asiaan puheet lasten oikeuksista tässä yhteydessä olivat monilta osin loukkaavia loukkaavia erilaisia perheitä ja yksinhuoltajia kohtaan niitä ihmisiä kohtaan jotka elävät tässä ja nyt aivan tuiki tavallista omaa arkeaan

hallituksen linjauksista liittyen muun muassa subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamiseen josta keskusteltiin tänään tässä salissa kyselytunnilla viimeksi

arvoisa herra puhemies tämä nyt eduskuntasaliin tuotu kansalaisaloite ja lumipalloilmiö tavallaan mikä nyt on syntynyt on mielestäni hyvä pohja sille keskustelulle että mitä me teemme tulevaisuudessa tälle kansalais aloitesysteemille olin pohjoismaiden neuvostossa ja sain siellä esitellä tätä suomalaista järjestelmää ja ja sielläkin se nousi kysymykseksi että tuleeko sitten vasta aloitteesta vasta aloite ja niin poispäin no nyt meillä on minä pidän ihan hyvänä että tämä keskustelu käydään täällä salissa se on demokratiaa ja ne ihmiset jotka ovat vastaan ovat saaneet äänensä kuuluviin ovat puolesta ovat saaneet äänensä kuuluviin itse kuulun niihin jotka vastustavat tätä kansalaisaloitetta nyt tänään täällä salissa ja äänestän samalla tavalla kuin kuin edellisellä kerralla mielestäni lauri viita kiteyttää hyvin kun äidit vain nuo toivossa väkevät runo päättyy oi lapseni rakastakaa kuinka me saamme avioerot vähenemään suomessa avioerojen määrä nousee eikö ole tärkeää että ihmiset löytävät toinen toisensa ja viettävät hyvää ja onnellista elämää

mutta otamme vielä

saavat osallistua eri ryhmien edustajat jotka täältä seuraavaksi mainitsen ja sen jälkeen puhujalistaan eli myönnän puheenvuorot seuraaville edustajille niikko biaudet andersson tanus niinistö ojala niemelä ja tolvanen
arvoisa puhemies lapsen oikeus adoptiotilanteessa isään ja niin merkittävä ja tärkeä perhearvo että en voi vaieta kyllä sukupuolineutraali avioliittolaki olisi pois lapsilta se olisi pois myös vanhempien arvokasvatusoikeudesta se olisi pois sananvapaudelta se olisi pois seurakunnilta heidän tavastaan tulkita raamattua tuhatvuotisen perinteen mukaisesti ei voida väittää ettei tämä ole keneltäkään pois miksi ette suvaitse muuta kuin sen mitä oman pillinne läpi näkyy edustaja kärnä miksi te leimaatte kaikki ne ihmiset jotka eivät ole valmiita muuttamaan mielipidettään kysymys on mielipiteestä kysymys on arvoista kysymys on perinteistä kysymys on kansakuntamme tulevaisuudesta joidenkin näkemysten mukaan miksi sitä ei ei edes tässä salissa voida hyväksyä että saa olla eri mieltä tätä en voi voi ikinä ymmärtää te sanotte olevanne suvaitsevaisia mutta kaikki teidän tekonne ja sananne todistavat aivan jotain muuta

arvoisa puhemies kyllä on mielenkiintoista miten asioita voidaan kääntää ihan ylösalaisin on mielenkiintoista että täällä ne jotka puolustavat avioliittoa instituutiona ja yhteiskunnan peruskivenä itse asiassa vastustavat sitä että ihmiset solmivat avioliiton itse en tiedä onko avioliitto se ainoa perusjalka minä luulen että rakkaus ja ihmissuhteet voivat olla hyvin paljon muutakin mutta ymmärrän sen että ihmiset haluavat vahvistaa sitä ja vahvistaa lapsen oikeuksia se vahvistaa ja syventää sitä liittoa se on

kaikki ovat yhdenvertaisia tämä perusteltujen odotusten suojahan ei tule lakivaliokunnan keksinnöstä vaan se on tietenkin meidän perustuslaissa ja sitä joudutaan punnitsemaan silloin kun me säädämme lakeja sillä on tietty odotusarvo että me pysymme niissä laeissa että voidaan lähteä valmistelemaan omaa elämää ja esimerkiksi elinkeinoa

on lapsen edun

selvennän tässä aiemmin käyttämääni termiä homofobia jolla yleisesti tarkoitetaan seksuaalivähemmistöjä kohtaan kohdistettua syrjintää saatan olla hivenen yksinkertainen mutta en ymmärrä mitä muuta kuin syrjintää on se jos samaa sukupuolta olevilla pareilla ei ole täsmälleen samoja oikeuksia kuin kaikilla muilla edustaja niikko minä arvostan ja kunnioitan teidän näkemyksiänne teidän näkökulmianne teidän vakaumustanne mutta näen tämän asian pragmaattisesti niin että me käsittelemme täällä nyt maallista lainsäädäntöä ja tästä näkökulmasta avioliitto on kahden täysivaltaisen ihmisen solmima taloudellinen sopimus jonka pohjalta on mentävä eteenpäin edustaja östmanille haluaisin todeta kun olitte huolissanne lapsivaikutusten arvioinnista tällaiset vaikutukset on selvitetty erittäin kattavasti coloradon yliopistossa on julkaistu viidenkymmenentuhannen tutkimuksen koontitutkimus jonka pohjalta tutkijat ovat täysin yksimielisiä siitä että ei ole eroa kasvaako lapsi sateenkaariperheessä vai heteroperheessä rakkautta rohkeutta ja vapautta niitä minä tähän saliin lisää

arvoisa puhemies tässä on monissa puheenvuoroissa todettu että kaikki jo on sanottu näin varmaan onkin koska tämä tasa arvoinen avioliittolakihan on hyväksytty mutta ehkä tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa me elämme sellaisia aikoja jolloin tiettyjä argumentteja pitääkin toistaa kerta toisensa jälkeen eli kerta toisensa jälkeen joudumme uudestaan toteamaan että haluamme toimia yhdenvertaisuuden puolesta että olemme valmiita puolustamaan kaikkien ihmisten yhtäläisiä ihmisoikeuksia perusoikeuksia oikeutta rakkauteen siitähän tässä on nyt kyse tämän kyseisen aloitteen kohdalla että ei haluta luoda syrjivää lainsäädäntöä ei haluta viedä mennä naimisiin tietyiltä ihmisiltä ja jos haluamme haluamme olla rakentavia niin tätä aloitettahan pitäisi käsitellä silloin demokratian näkökulmasta eli miten me voimme pitää kiinni tästä sinänsä erittäin arvokkaasta kansalaisaloiteinstituutiosta myöskin jatkossa ja varmistua siitä ettei enää tule tällaisia tilanteita joissa käsitellään aloitteita ja vasta aloitteita ja niistä johtuvaa jatkuvaa kierrettä

suomen lainsäädännössä yleensä eri ihmisryhmiä erityistarpeineen on huomioitu varsin hyvin parisuhteita ajatellen nykyinen avioliittolaki ja erillinen parisuhdelaki huomioivat erilaiset parisuhteet ja näiden lakien puitteissa on mahdollista hyvin huomioida ja tarvittaessa parantaa erilaisten parien asioita toivoisinkin että tässä salissa ymmärrettäisiin mitä etuja kaikkien kannalta on siinä että jatkossakin avioliitto ja parisuhdelaki pidetään erillään tässä yhteydessä haluaisin muistuttaa että meillä sateenkaaren alla on suomessakin paljon rekisteröityjä pareja jotka eivät kannata sukupuolineutraalia meillä on pareja jotka suunnittelevat mahdollisesti mahdollisesti suhteensa rekisteröintiä jatkossa mutta menettävät sen mahdollisuuden kokonaan ja he jäävät aivan tyhjän päälle koska eivät voi mennä avioliittoon koska eivät koe sen kuuluvan samaa sukupuolta oleville pareille eli huomioidaan myös tämä että meillä on

arvoisa puhemies tämän asian käsittelyssä minua ihmetyttää se vastuun pakoilu mikä osalla kansanedustajista on tämä asia että se on täällä eduskunnan käsittelyssä tässä salissa ei johdu siitä että ovat tehneet kansalaisaloitteen vaan siitä että lakivaliokunta päätti tuoda selkeästi yhdenvertaisuuden vastaisen esityksen suureen saliin käsittelyyn he päättivät tehdä mietinnön asiasta jossa kaikella järjellä ja viisaudella sitä ei olisi enää tarvinnut tehdä se olisi ollut arvokasta sitä lainsäädäntötyötä kohtaan mitä aiemmat eduskunnat ovat tehneet se olisi sen osoittamista että me suhtaudumme vakavasti perus ja ihmisoikeuksiin kun niitä on kerran ihmisille lailla annettu ja presidentin päätöksellä vahvistettu niitä ei lähdetä eduskunnan isossa salissa uudestaan käsittelemään kansalaisaloitteella tällaisia esityksiä voi tulla eduskuntaan mutta me kansanedustajat päätämme miten me niihin suhtaudumme ja lakivaliokunta toimi tässä mielestäni tavalla joka tuo ruman tahran siihen että tästä joudutaan vielä mutta äänestetään edes hyvin ja osoitetaan että ylivoimainen enemmistö tukee tasa

olin käsittelemässä tätä aloitetta viime kaudella lakivaliokunnassa kuten myös tällä vaalikaudella silloin tehtiin mittava työ yli kuusikymmentä asiantuntijaa kuultiin asian tiimoilta edustaja östman kävi tuota viime kautta läpi mutta se ero siellä valiokunnassa äänestettäessä oli kyllä hiuksenhieno yhden äänen erolla siis silloinen tasa arvoinen avioliittolaki ei edennyt mutta sitten tässä salissa tultiin toiseen päätökseen

edustaja tolvanen otti jo kantaa tähän että miksi tämä vietiin

kyllä tässä peruste oli se että viime vaalikaudella samaa sukupuolta olevat asetettiin yhdenvertaiseen asemaan ja nyt oikeustila muutetaan jos oikeudet otetaan pois tämän aito avioliitto kansalaisaloitteen nojalla eli tasavertaisuutta siis heikennetään

kantaa puolestaan siinä että yhtä asiantuntijaa lukuun ottamatta kaikki olivat sitä mieltä että tämä on perustuslakia vastaan minusta tämä lausunto heiltä ei ihan vastannut tätä asiantuntijoiden sisältöä mikä on harmi

herra puhemies tässä on lakivaliokuntaa tunnuttu nyt moitittavan aika lailla edustaja elo ensinnäkin syytti meitä vitkuttelusta ja se on minun mielestäni aika törkeätä meidän jäseniä kohtaan jotka tällä viikolla kahdessa päivässä ovat tehneet suuren työn että tämä mietintö on saatu saliin

lokakuun puolivälissä perustuslakivaliokuntaan joka valitettavasti vasta nyt viime perjantaina työkiireittensä vuoksi sai sen tänne meille ja yhtä lailla edustaja niinistö lakivaliokuntaa moitti meidän enemmistö oli kuitenkin sitä mieltä että me haluamme kansalaisaloitteelle arvokkaan käsittelyn niin kuin siellä jossain esitöissä mainitaan ja että se tuodaan tänne saliin ja kuten edustaja ojala niemelä ihmetteli perustuslakivaliokunnan toimintaa jossa edustaja niinistö on jäsenenä voisi ihmetellä myös sitä toimintaa mutta en luule että se kovin paljon enää rakentaa tässä tilanteessa keskityttäisiin nyt tähän asiaan ja

siirrymme puhujalistaan

arvoisa herra puhemies en ollenkaan pidä huonona asiana sitä että eduskunta keskustelee avioliitosta se on kuitenkin hyvin merkittävä osa suomalaista yhteiskuntaa pyydän että

sitten vielä toteaisin sen että olisi ollut kansalaisten näkökulmasta erittäin erikoista edustaja niinistö jos sadankuudentuhannen ihmisen allekirjoittamaa aloitetta ei olisi tuotu tänne arvokkaasti koko eduskunnan päätettäväksi me voimme olla tästä aloitteesta sisällöstä ja lopputuloksestakin monta mieltä mihin se vaikuttaa mutta me olemme luoneet tällaisen kansalaisaloitejärjestelmän ja minusta lakivaliokunnan puheenjohtaja aivan oikein sanoi että enemmistö päätti näin ja minusta se oli myös hyvä päätös haluan kiittää tämän kansalaisaloitteen alullepanijoita kaikkia niitä nimienkerääjiä ja allekirjoittajia allekirjoittajien suuri määrä kertoo sen että suomalaiset ymmärtävät miehen ja naisen välisen perinteisen avioliiton merkityksen yhteiskunnan peruspilarina viime eduskuntakaudella eduskunta muutti avioliittolakia niin että se mahdollistaa avioliiton solmimisen samaa sukupuolta oleville pareille silloin lainvalmistelua ei toteutettu normaalissa järjestyksessä eri ministeriöiden välisenä työnä ja lausuntokierroksina eikä aloitteesta tehty lapsivaikutusten arviointia lakivaliokunta kuuli silloin kuuttakymmentä asiantuntijaa minkä jälkeen lakivaliokunta hylkäsi kansalaisaloitteen avioliittolain muuttamisesta sukupuolineutraaliksi siis kaikkien näiden asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen hylkäsi sen esityksen vertailun vuoksi aito avioliitto kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä lakivaliokunta kuuli neljää asiantuntijaa ja lisäksi pyysi lausunnon perustuslakivaliokunnalta joka oli kuullut kymmentä asiantuntijaa tämä käsittely alkoi syyskuussa silloin heti kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset esittivät että tästä pitäisi tehdä nyt lapsiasiainvaikutusten selvitys mutta se ei sitten siihen työrytmiin ja valiokunnan keskusteluun ja päätökseen sopinut nyt sitten kun yhtäkkiä tämä jouduttiin kiireellisenä tuomaan tänne saliin meiltä kysyttiin että miksi me emme halua että tehdään lapsiasiainvaikutusten selvityksiä no me totesimme että me halusimme mutta nyt siihen ei ole enää aikaa tämän kansalaisaloitteen henki on se että sen tarkoitus on kumota tämä vielä voimaantulematon sukupuolineutraali avioliittolaki ja sen tähden se on tänään täällä keskustelussa näin kiireisellä aikataululla sukupuolineutraalin avioliittolain voimaantulon vaikutus koskisi merkittävästi lapsia mutta heitä ei ole tässä muutosprosessissa huomioitu

ei ole laadittu lapsivaikutusten arviointia avioliittolain muutoksen tai sen liitännäislakien osalta mitä voidaan pitää virheellisenä menettelynä nyt käsillä oleva aito avioliitto kansalais aloite tarjoaa eduskunnalle mahdollisuuden kumota tämä väärin perustein

kansalaisaloite pyrkii avioliiton säilyttämiseen aidosti tasa arvoisena miehen ja naisen välisenä liittona miehen ja naisen välisellä avioliitolla on keskeinen merkitys yhteiskunnan ja kristillisen perinteen jatkuvuuden kannalta siksi on erityisen perusteltua säilyttää se erillisenä instituutiona ja lainsäädännöllisenä määritelmänä joka rakentaa yhteiskunnassa vakautta perustuslakivaliokunta totesi kansalaisaloite voi myös perustuslain estämättä kohdistua kansalaisaloitteen johdosta säädetyn lain muuttamiseen tai kumoamiseen on kohtuutonta näitä aito avioliitto aloitteen tekijöitä kohtaan sanoa että koska tämä aloite tähtää jonkun aikaisemman aloitteen kumoamiseen sitä ei olisi saanut tuoda tänne on on perusteetonta myös tehdä tästä peruste jos eduskunta haluaa muuttaa näitä kansalaisaloitteeseen liittyviä ohjeistuksia niin eduskunta täysin vapaasti tehdä mutta se että meillä on nyt tällainen tilanne ei ole aito avioliitto aloitteen tekijöiden syytä helposti täällä saattaa nyt syntyä keskustelustamme se kuva että ikään kuin he olisivat jotenkin toimineet väärin he ovat toimineet juuri niin kuin kansalaisaloite antaa mahdollisuuden lisäksi perustuslakivaliokunta totesi että avioliitto oikeuden rajoittaminen vain miehen ja naisen väliseksi ei ole määriteltävissä ihmisoikeuskysymykseksi täällä on nyt siitäkin käytetty tällaista näkemystä että me jotenkin loukkaamme jonkun ihmisoikeuksia ei me asetamme vain yhden yhteiskunnallisen ihmissuhteen muiden suhteiden yläpuolelle sen erityisyyden yhteiskunnassa vakautta luovan ominaisuuden tähden tästä on pitkälti kysymys kyse ei ole syrjinnästä vaan siitä tosiasiasta että samaa sukupuolta olevien parien tilanne poikkeaa miehen ja naisen välisestä avioliitosta avioliitosta ja sen merkityksestä yhteiskunnassa lakivaliokunta on todennut mietinnössään neljätoista kautta kaksituhattaneljätoista että avioliittolain sääntelyn rajaaminen vain miehen ja naisen väliseksi ei ole ongelma perustuslain ja euroopan ihmisoikeussopimuksen kannalta

rekisteröidyn parisuhteen asettamiselle eri asemaan oli erityiset perusteet arvoisa puhemies kansalaisaloitteen tavoitteelle ei näin ollen ole valtiosääntöoikeudellista estettä parisuhdetta koskeva lainsäädäntö takaa samaa sukupuolta oleville pareille samat oikeudet kuin avioliittolaki miehen ja naisen väliselle liitolle lakivaliokunnan mietinnössä neljätoista kautta kaksituhattaneljätoista valiokunta kiinnitti erityistä huomiota lasten oikeuksien toteutumiseen sukupuolineutraalin avioliittolain voimaantulon tapauksessa ja edellytti että suurien perheoikeudellisten lainsäädäntömuutosten valmistelun yhteydessä pitäisi aina toteuttaa lapsivaikutusten arviointi tämä perustuu ykn lapsen oikeuksien yleissopimukseen ja sen vaatimuksiin lapsen edun asettamisesta ensisijaiseksi kaikessa lapsiin kohdistuvassa päätöksenteossa vastaavanlainen velvoite voidaan johtaa perustuslain kuudennen pykälän kolmannesta momentista jonka mukaan on kohdeltava tasa arvoisesti yksilöinä ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti lapsiasiavaltuutetun mukaan arviointien pitäisi perustua tutkittuun tietoon ja niissä pitäisi arvioida minkälaisia vaihtoehtoisia tapoja sääntelyn toteuttamiseksi olisi löydettävissä tavoitteena on valita ratkaisu joka varmistaa lapsen edun toteutumisen mahdollisimman hyvin ja jos tällaisen ratkaisun tekeminen ei jostain syystä ole mahdollista niin se olisi erikseen perusteltava lapsivaikutusten arvioinnissa sukupuolineutraalin avioliittolain voimaantulon vaikutus koskisi merkittävästi lapsia mutta heitä ei ole tässä muutosprosessissa huomioitu kiireellisesti valmistellussa muutoksessa ei ole laadittu kunnollista lakivaliokunnan edellyttämää lapsivaikutusten arviointia avioliittolain muutoksen tai sen liitännäislakien osalta mitä voidaan pitää virheellisenä menettelynä

koskeva avioliittolain muutos liitännäislakeineen ei ole vielä astunut voimaan ei tilanteessa ole kyse perustuslakivaliokunnan kannan mukaisesti sellaisista lainsäädäntöön perustuvista perustelluista odotuksista joita pitäisi ehdottomasti suojata vielä voimaan astumattoman avioliitto oikeuden kumoaminen ei siis ole perusoikeuskysymys ja se voidaan toteuttaa tavallisen lain säätämisjärjestyksessä kansalaisaloitteen mukaisesti esitämme että avioliittolain muutos sekä sen seurauksena myöhemmin laaditut lakimuutokset kumotaan avioliiton säilyttämiseksi aidosti tasa arvoisena lisäksi esitämme sairausvakuutuslakiin uutta lakiehdotusta jotta liitännäislakien kumoamisesta huolimatta voidaan säilyttää lapsen hoidosta vastaavan isän aseman parantamiseksi tehdyt muutokset kiitoksia

arvoisa puhemies kun kaikki argumentit on jo sanottu tahdon sanoa muutaman sanan ihmisyydestä arvoisat kanssaedustajat ajatelkaa rakkaimpianne ajatelkaa heitä joiden läsnäolo synnyttää sisällänne lämpimän tunteen sitä miten mitkään sanat eivät voi kuvailla kokemanne rakkauden määrää se valtava tunne toisinaan liikuttaa kyyneliin ajatelkaa sen jälkeen sellaista hetkeä kun olette todella helpottuneita sitä hetkeä kun raskas taakka putoaa harteilta on helpompi hengittää ja aurinko paistaa hieman kirkkaammin kuin hetki sitten kun olo on niin huojentunut että siitä tekisi mieli kertoa jokaiselle joka tulee vastaan ne molemmat ovat upeita ja suuria tunteita eikö totta niin suuria että toisinaan tuntuu kuin halkeaisi arvoisa puhemies

tukehduttavalta sellaista tunnetta ei toivo kenellekään mutta sellaisen tilanteen eteen ihmisiä on nyt asetettu ihmisiä jotka tahtovat olla vain puolisonsa kanssa ihmisiä jotka ovat suunnitelleet menevänsä naimisiin toisen ihmisen kanssa jota he rakastavat ihmisiä jotka haluavat sitoutua nämä ihmiset eivät ansaitse tällaista käsittelyä he eivät ansaitse vihaa kiusaamista ja syrjintää he ansaitsevat rakkautta ja luvan solmia avioliiton arvoisa puhemies rakkaus kuuluu kaikille rakkaus voittaa

arvoisa puhemies perusoikeuksilla ja tavallisten suomalaisten perheiden asioilla ei pidä pelata pingistä ihmiset ovat suunnitelleet elämäänsä ja tulevaisuuttaan siihen peilaten että avioliittolaki muuttuu tasa arvoiseksi ensimmäinen maaliskuuta nämä ihmiset ansaitsevat parempaa kuin mihin eduskunta nyt pystyy käsitellessään asiaa vain kaksi viikkoa ennen muutetun avioliittolain voimaantuloa sdp kannattaa tasa arvoista avioliittolakia äänestämme huomenna samoin kuin äänestimme vuonna kaksituhattaneljätoista kun eduskunta käsitteli kansalaisaloitetta tasa arvoisesta avioliittolaista lainsäädäntöä pitää kokonaisuudessaan kehittää siten että se tukee ihmis ja perusoikeuksien toteutumista yhteiskunnassa laajassakin merkityksessä kun puhutaan vähemmistöjen asemasta ja oikeuksista niin suomen lainsäädäntöön jää valitettavasti vielä avioliittolain voimaantulonkin jälkeen monia ongelmia joita pitää korjata tasa arvoa ja yhdenvertaisuutta tukevaan suuntaan tähän meillä on myös mahdollisuus muun muassa kun käsittelemme lakialoitetta translain muuttamisesta ja kansalaisaloitetta äitiyslaista josta lakivaliokunta tänään piti julkisen kuulemisen ihan muutama sana tästä lakivaliokunnan prosessista joka joka oli tätä salikäsittelyä edeltävä sosiaalidemokraatit yhdessä vihreiden vasemmiston ja rkpn kanssa kritisoivat lakivaliokunnassa tätä käsittelyn aikataulua joka oli kieltämättä erittäin kiireinen ja minun mielestäni kohtuuton jopa tarkoitushakuinen

tämä kysymys on vastikään käsitelty eduskunnassa ja kansalaisaloite on luonteeltaan vasta aloite eli tämä aloite jota nyt käsittelemme tämä on vasta aloite ja se ei muuksi muutu tämä asia on aikaisemmin jo käsitelty myös tämän äänestyksen hävisimme valiokunnassa on kohtuutonta että vähemmistöä edustava ihmisryhmä asetetaan jo toistamiseen tämän mankelin läpi jossa heitä halvennetaan ja heidän elämänsä perheensä ja ihmisarvonsa kyseenalaistetaan tämä ei ole uusi asia keskustelu on käyty asia on käsitelty onneksi tässä salissa tänään ei olla kuultu aivan niin pahoja puheenvuoroja kuin kuulimme silloin ennen tasa arvoisen avioliittolain kansalaisaloitteen käsittelyä vuonna kaksituhattaneljätoista olemme kuulleet esimerkiksi silloin kun näitä liitännäislakeja ollaan tässä salissa käsitelty myös tällä eduskuntakaudella täällä on ollut ehkä joitakin ylilyöntejä mutta kokonaisuudessaan tämä keskustelu on pysynyt jollakin tavalla aisoissa kiitos siitä ja toivon että se pysyy vastakin koska tätä keskustelua kuuntelevat tavalliset ihmiset tavalliset perheet heidän lapsensa pariskunnat ja he ansaitsevat kunnioittavaa käytöstä tältä salilta ja jokaiselta meistä kansanedustajista

käsitellään jossa esitetään tasa arvoisen avioliittolain kumoamista hylätään ja sukupuolineutraali avioliittolaki astuu voimaan maaliskuun alussa todella toivon että niin käy että tämä iso sali päätyy tämän kansalaisaloitteen hylkäämiseen ihmiset voivat luottaa siihen että että tässä maassa on järjestys se että kun eduskunta on jonkun lain hyväksynyt kun tasavallan presidentti on sen vahvistanut kun kaikki liitännäislait on käsitelty niin sitten voidaan oikeasti luottaa siihen että näin myös toteutuu ja kun ihmiset suunnittelevat omaa elämäänsä niin heidän ei tarvitse aprikoida tapahtuuko tässä vielä joitakin liikkeitä toiseen suuntaan ja todella toivon että eduskunnan sali laajassa mielessä myös he jotka olivat alun pitäen sillä kannalla että eivät kannattaneet tasa arvoista avioliittolakia

sen että ihmisoikeuksilla ihmisten elämällä ihmisten suunnitelmilla kun he peilaavat niitä lainsäädäntöä vasten ei todella pidä pelata pingistä ei pidä mennä eteen ja ja taaksepäin vuorotellen vaan pitää edetä systemaattisesti niin että näiden ihmisten elämää kunnioitetaan

arvoisa puhemies

aika väsynyttä keskustelua kuinka monta kertaa meidän pitää oikein demokraattisesti päättää että liitymme muiden sivistysmaiden joukkoon ja sanomme että rakkaus kuuluu kaikille voisimmeko viimein kunnioittaa sitä että rakkaus kuuluu kaikille voisimmeko viimein lopettaa nämä kerta toisensa jälkeen toistuvat vastenmieliset näytelmät ja ihmisten nöyryyttämisen on ilmeistä että tässä salissa käydään nyt sateenkaarifobian viimeistä encorea bändi on jo soittanut kaiken mitä piti ja nyt olisi aika lopettaa olisi ollut aika lopettaa jo niin monta kertaa on kyllä hämmentävää nähdä miten joillekin poliittisille liikkeille ja yksittäisille edustajille ihmisten tasa arvo ja ihmisten oikeus päästä naimisiin eivät merkitse mitään se tyrmistyttää joka kerta arvoisa puhemies tahdon kaksituhattakolmetoista kansalaisaloite on muuttumassa tasa arvoiseksi avioliittolaiksi kahden viikon päästä kahden viikon päästä suomessa monet ihmiset tulevat viimein pääsemään naimisiin rakkaidensa kanssa iloinen asia aihetta juhlaan siis kahden viikon päästä suomi tulee olemaan oikeudenmukaisempi moninaisuutta kunnioittavampi ja parempi maa kuin tänään tällä hetkellä kun rakkauden maaliskuu koittaa minä toivon koko sydämestäni että muistamme meidän kaikkien yhteisen ihmisyyden me olemme monenlaisia ja rakkautta on monenlaista nyt kaadetaan tämä

aloite eriarvoistavasta avioliittolaista ja maaliskuussa juhlitaan tasa arvoista avioliittolakia

arvoisa puhemies olen hyvin pahoillani siitä että niiden ihmisten jotka rakastavat samaa sukupuolta olevaa oikeus onneen jälleen kerran kyseenalaistetaan eduskunnan täysistunnossa me eduskunnassa päätämme suomen valtion laeista emme minkään uskontokunnan käsityksistä mutta koska niin monet käyttävät argumenttina kristinuskoa ja raamattua kertaan hieman sitä miten historian aikana suomen itsenäisyyden aikana jopa oman elämäni aikana käsitykset ovat muuttuneet siitä mikä on kristillinen mikä ylipäätänsä on hyväksyttävää nykyisin kristillisyyttään voimakkaasti esille tuova ihminen saattaa erota aviopuolisostaan mennä uusiin naimisiin ja elää avoliitossa kun olin teini avioliiton ulkopuolisia sukupuolisuhteita pidettiin suurena syntinä siinä missä nyt puhumme avoliitosta puhuttiin susiparista rippikoululeirillä minulle opetettiin että suudelma on synti ellei ole vähintään kihloissa koulun uskontotunnilla luimme raamatusta että jeesus kieltää eronneita menemästä uusiin naimisiin historianopettajani purki useaan kertaan tyytymättömyyttään siihen että presidentti paasikivi noin kaksikymmentä vuotta aikaisemmin oli veto oikeudellaan estänyt lain joka olisi antanut papeille oikeuden kieltäytyä vihkimästä eronneita uuteen avioliittoon

tieto finlandia ehdokkaana oli tiina miettisen kirja piikojen valtakunta se kertoo naisten elämästä tuhatkuusisataa ja tuhatseitsemänsataa lukujen suomessa ja perustuu paljolti oikeudenkäyntiasiakirjoihin noiden vuosisatojen ruotsissa johon suomi siis kuului kaksinnaiminen oli raskas rikos josta seurasi kuolemantuomio oli sellaisiakin tapauksia joissa puolisot olivat joutuneet erilleen toisistaan esimerkiksi sodan takia eivätkä olleet vuosikausiin saaneet tietoa toisistaan vaikka uusiin naimisiin mennyt olisi vilpittömästi luullut alkuperäisen puolisonsa kuolleen hänet tuomittiin kuolemaan jos jälkikäteen ilmeni että alkuperäinen puoliso onkin elossa tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvulla katolinen tutkija john boswell julkaisi tutkimuksen varhaisen kirkon suhtautumisesta miesten välisiin liittoihin hänen mukaansa kirkko siunasi miespareja vuosisatojen ajan hyvin samantapaisin seremonioin kuin heteropareja vihittiin avioliittoon keisari konstantinus joka teki kristinuskosta virallisen val tionuskonnon kielsi kolmesataa luvulla homoseksuaaliset liitot mutta vielä niinkin myöhään kuin vuonna tuhatkuusikymmentäyksi espanjan galiciassa rairiz de veigan kunnassa pappi vihki kappelissa kaksi miestä pedro diazin ja munjo vandilazin dokumentit tästä löytyivät san salvador de celanovan luostarista mitä tulee vanhaan testamenttiin niin siitä saa hyvin monenlaista avioliiton mallia abraham ja saara olivat saman isän lapsia siis sisaruksia tai sisarpuolia sekä abrahamilla että jaakobilla oli myös orjattarien kanssa kuningas salomolla oli seitsemänsataa kuninkaallista vaimoa ja kolmesataa sivuvaimoa mooseksen laissa määrätään että jos mies kuolee ilman poikalasta miehen veljen pitää ottaa leski vaimokseen ja yhtyä tähän raamattuun vetoajien on siis hyvä muistaa että raamatusta saa hyvin monenlaista ohjetta ja se miten raamattua luetaan on kaikkina aikoina ollut sidoksissa yhteiskuntaan ja aikakauteen jota eletään ihmiskunnan historiassa muutenkin suhtautuminen avioliittoon on vaihdellut ainakin kaksi rooman keisareista eli liitossa miehen kanssa antiikin kreikassa ainakin jotkut pitivät miesten välisiä rakkaussuhteita jalompina kuin miesten ja naisten välisiä suhteita jotka toki olivat välttämättömyyksiä laillisten perillisten tuottamiseksi samaa sukupuolta olevien liitot tunnettiin antiikin kreikan ja rooman lisäksi ainakin mesopotamiassa ja joissakin kiinan eteläisissä provinsseissa arvoisa puhemies vetoamalla raamattuun tai perinteeseen emme oikeasti pääse puusta pitkään uskonnolliset yhdyskunnat säätävät itse omat sääntönsä me täällä säädämme suomen lakeja kyse on siitä miten suhtaudumme ihmisarvoon ja rakkauteen haluan elää ja haluan että lapseni ja lapsenlapseni saavat elää yhteiskunnassa joka tunnustaa vähemmistöjenkin ihmisarvon haluan että yhteiskuntamme viestii myös lapsille ja nuorille teillä on täysi ihmisarvo riippumatta siitä millainen identiteetti

eduskunta hyväksyi ei ole keneltäkään pois aikuisten täysivaltaisten ihmisten rakkaus ei ole toisilta pois

arvoisa puhemies

perustuslakivaliokunta on linjannut että perinteinen avioliittokäsitys ei riko ihmisoikeuksia tai perustuslakia merkillistä se olisikaan muuta ajatella edustamani perustuslakivaliokunta on katsonut että kumottavaksi esitettyä lainsäädäntöä edeltävää oikeustilaa ei ole pidetty perustuslain vastaisena vaikka kumottavaksi esitetty lainsäädäntö onkin valiokunnan mielestä sitä edeltävää oikeustilaa paremmin sopusoinnussa perustuslain kuudennen pykälän kanssa huomioitavaa on ettei euroopan ihmisoikeussopimuksen kahdennessatoista artiklassa turvattu oikeus avioliittoon merkitse minkäänlaista velvollisuutta mahdollistaa eri sukupuolta olevien oikeutta solmia avioliittoa asia kuuluu kunkin sopimusmaan omaan harkintavaltaan me siis voimme myös päättää pitää avioliittokäsityksen perinteisenä sellaisena kuin ollut suomen sata vuotisen historian aikana helsingin silloinen piispa eero huovinen totesi kannanotossaan eduskunnalle kahdeskymmenesneljäs huhtikuuta kaksituhattayksi ihmiskunnan pitkä historia osoittaa että miehen ja naisen välisellä suhteella on perustava merkitys ihmisten väliselle yhteiselämälle juutalainen ja kristillinen perinne liittyvät tähän yleisinhimilliseen ajattelutapaan elämän jatkumisen ja yhteiselämän tasapainoisen kehityksen kannalta avioliitolla ja perheellä on korvaamaton merkitys sen vuoksi valtiovallan tulisi antaa avioliitolle selkeä suosituimmuusasema

viisasta puhetta harkitsevalta kristilliseltä ajattelijalta lakivaliokunnassa todettiin että perinteistä avioliittoa puoltava kansalaisaloite tuodaan tänne täysistuntoon tällainen merkittävä arvokysymys on ratkaistava äänestyksellä täysistunnossa kyse on eduskunnan harkintavallasta kyse on avioliiton määritelmästä arvoisa puhemies kunnioitan demokratiaa ja suomen lakia maailmankuvani ei kuitenkaan muutu minulle avioliitto on nyt ja aina yhden miehen ja yhden naisen välinen instituutio jokaisella ihmisellä on maailmankuva kristillinen ateistinen uskonnoton tai jokin muu uskontokunta uskonnon ja mielipiteenvapaus turvaavat jokaisen oikeuden kunnioitan kaikkia niitä ihmisiä jotka ovat käyttäneet demokraattista vaikutusmahdollisuuttaan kansalaisaloitteen kautta eduskunta on käsitellyt asianmukaisesti sekä aikaisemman avioliittolain muutokseen tähdänneen kansalaisaloitteen että tämän nyt käsillä olevan kansanedustajana elän sen päätöksen kanssa jonka eduskunta tekee linjani pitää äänestin avioliittolain muutoksen niin sanottuja liitännäislakeja vastaan ja tulen äänestämään tämän kansalaisaloitteen puolesta mediassa on annettu ymmärtää että tämä asia olisi nyt läpihuutojuttu kun avioliittolakia muutettiin satayksi kansanedustajaa äänesti avioliittolain muutoksen puolesta puolesta ja yhdeksänkymmentä äänesti vastaan sen jälkeen on käyty eduskuntavaalit ja valtasuhteet eduskunnassa ovat muuttuneet tässä kohdistan katseeni erityisesti keskustan eduskuntaryhmään nähdäkseni keskusta on edustanut suomessa tässä suhteessa järkikonservatiivia linjaa toivonkin että ilmassa on konservatiivista henkeä täällä on myös otettu esille se että tämä olisi jollain tavalla arvoton tilanne missä ollaan haluan siinä yhteydessä muistuttaa ja kiittää siitä että satakuusituhatta suomalaista on allekirjoittanut pidän sitä erittäin arvokkaana demokratian kannalta että he ovat näin tehneet yhtä arvokkaana kuin sitä että aikaisemmin myös merkittävä määrä allekirjoitti kansalaisaloitteen sen puolesta

arvoisa puhemies räsäsen puheet eivät minuun vaikuta mutta mäkisen teot vaikuttavat kaikkien pitää muistaa että avioliittoon liittyvä lainsäädäntö tunnustaa kirkkojen autonomian ei sovi unohtaa että uskonnollisilla yhteisöillä on oikeus määrätä vihkimiskäytännöistään riippumatta lakimuutoksista on aivan totta että eduskunnassa me emme päätä siitä miten kirkko tässä toimii mutta on myös yhtä lailla huomattava että useat kansanedustajatkin ovat vedonneet siihen että jos avioliittolaki muuttuu kirkonkin on muutettava käytäntöjään kantaansa näkemystään avioliitosta evankelisluterilaisen kirkon jäsenenä pidän käsittämättömänä että jotkut kirkon papit aikovat toimia kirkon opetusta ja sääntöjä vastaan jos luterilainen kirkko virallisesti muuttaa käsityksensä avioliitosta niin minun ja uskon että monen muun suomalaisen täytyy etsiä itselleen uusi kirkko arvoisa puhemies onko uuden uskonpuhdistuksen

arvoisa puhemies meillä kaikilla

oma maailmankuvani nojaa jakamattomaan ihmisarvoon jos me mietimme tämän maan historiaa missä olosuhteissa suomi itsenäistyi niin silloinkin päätettiin että suomen valtio tämä uusi alkava itsenäinen valtio lähtee viemään edistystä valistusta ja sivistystä tässä maassa eteenpäin meidän tasavaltamme ensimmäinen presidentti k j ståhlberg oli myös meidän ja perustuslaki jo silloin lähti parantamaan ihmisten oikeuksia yritettiin päästä yli kansalaissodan traumojen ja vaikeuksien varmistettiin että aletaan nostaa ihmisiä köyhyydestä pidettiin heikompiosaisista huolta itse uskon siihen että edistyksen ja valistuksen hengessä meidän on puolustettava aina ihmisyyttä etsittävä parannuksia tasa arvoon etsittävä tietä siihen että me kaikki olemme yhdenvertaisia

seksuaalivähemmistöt sukupuolivähemmistöt ja muut nämä vähemmistöt jotka ovat joutuneet viime vuosikymmeninä koville ovat ansainneet sen että nyt vihdoin tasa arvoinen avioliittolaki ja muut seksuaali ja sukupuolivähemmistöjen asemaa parantavat lait ovat toteutuneet heitä on kiusattu heitä on syrjitty ja nyt heillä on mahdollisuus ensimmäinen kolmatta mennä naimisiin tasa arvoisesti tällä on iso merkitys kaikille niille nuorille jotka kokevat että heillä on vaikeuksia sen takia että heitä syrjitään tai joille tulee epävarmuutta tai jopa mielenterveysongelmia sen takia että he kokevat että heitä ei ole hyväksytty tässä maassa sellaisina kuin he ovat nyt on erittäin tärkeää että tämä eduskunta ottaa vakavasti sen vastuun mikä sillä on edistyksen ja sivistyksen viemisessä eteenpäin perustuslakivaliokunta otti kantaa tähän asiaan valiokunnan lausunto on jo itsessään vahva kannanotto siihen että vaikka kansalaisaloiteinstituutio on arvokas ja erilaisia kansalaisaloitteita voidaan tehdä ei ole

periaatteiden kannalta hyvä asia pyrkiä tekemään vasta aloitteita eikä se ei ole kovin hyvin sopusoinnussa tämän instituution hengen kanssa valiokunta myös totesi että on ongelmallista yhdenvertaisuuden kannalta lähteä heikentämään samaa sukupuolta olevien parien oikeuksia ja erityisen painokkaasti valiokunta sanoi että taannehtivasti oikeuksia ei voi poistaa sen lisäksi valiokunnan kuulemisissa asiantuntijoiden selvä enemmistö osoitti että perus ja ihmisoikeuksissa pätee sellainen sääntö kuin perusoikeuksien heikentämiskielto oikeutta joka on kerran annettu ei voi pois ottaa kun ihmiset on tehty tasa arvoisiksi heitä ei voi alkaa taas uudestaan syrjiä juuri siksi koen että perustuslakivaliokunnan lausunto ei ollut niin hyvä kuin itse olisin halunnut sen olevan se ei vastannut asiantuntijoiden enemmistön selkeää kantaa siitä että tämä lakiesitys olisi selkeästi pitänyt jo ennen ensimmäinen kolmatta jättää käsittelemättä suuressa salissa itse ehdotin perustuslakivaliokunnan käsittelyssä myös sitä että olisimme selkeästi kirjanneet että perustuslaista johtuvat syyt puoltavat tämän lakiesityksen hylkäämistä tätä ei suoraan lausuntoon kirjattu mutta siltikin valiokunnan lausunto oli niin vahva kannanotto yhdenvertaisuuden puolesta että vastuunsa kantava lakivaliokunta olisi aivan hyvin voinut tehdä päätöksen mikä olisi ollut arvokasta ja kunnioittavaa samaa sukupuolta oleville ihmisille näille pareille ja heidän lapsilleen jotka odottavat tätä avioliitto oikeutta joka heillä on ensimmäinen kolmatta alkaen olla tekemättä asiasta mietintöä nyt tässä käytettiin semmoista hyvin erikoista aukkoteoriaa jonka perustuslakivaliokunnan tulkinta mahdollisti mutta joka ei ole arvokasta kiirehdittiin lakivaliokunnan hätäilevällä päätöksellä tänne äänestykseen asia oikeuden pois vieminen joka on jo kerran lailla hyväksytty tasavallan presidentti on sen vahvistanut ja siirtymäaikana todetaan että teillä ei vielä ole ole se on vasta kahden viikon päästä ähäkutti me tuommekin tämän suureen saliin ja kokeilemme voiko sen ottaa teiltä pois mielestäni tämä on arvoton näytelmä ja tämä näytelmä on seurausta siitä että kokoomus ja keskusta ovat tämän luvanneet puheenjohtaja soinille ministeri soinille hallituksessa mielestäni kokoomus ja keskusta saisivat vähän miettiä minkä viestin he antavat samaa sukupuolta oleville pareille ja heidän perheilleen sillä että he halusivat tuoda tämän asian vielä kaksi viikkoa ennen oikeuden voimaan astumista tänne saliin se on politiikan johdonmukaisuuden ja arvojen kannalta hyvin kyseenalaista ja haluan kiittää edustaja kärnää joka toi tämän asian hyvin selvästi myös julkisesti esille että näin on sovittu edustaja kärnä sanoi että näin on sovittu ja hän sitä pyysi anteeksi ja siitä häntä arvostan arvoisa puhemies arvokas meidän ei tarvitse muuttaa sitä meidän ei tarvitse rajoittaa sitä mutta meidän pitää kansalaisaloitteiden käsittelyssä miettiä mikä on kaikkien suomalaisten kannalta arvokas tapa suhtautua niitten käsittelyyn pääsääntö on se että tehdään mietintö mutta tässä tapauksessa kun on kysymys perus ja ihmisoikeuskysymyksistä joissa on annettu ihmisille oikeus jonka perustuslakivaliokuntakin sanoo olevan sellainen oikeus jota ei voi taannehtivasti enää myöhemmin poistaa olisi ollut fiksua ja harkittua olla tekemättä asiasta mietintöä ja osoittaa että koko tämä eduskunta tukee sitä linjaa minkä edellinen eduskunta valitsi lainsäädännön kehittämisessä se olisi ollut arvokkaampaa mutta nyt tässä salissa käydään tämä keskustelu ties kuinka monennen kerran se on käyty täällä varmaan jo kymmeniä kertoja viimeisen kahdenkymmenen vuoden kuluessa

ollut aavistuksen arvokkaampaa kuin aikaisemmilla kerroilla ja siinä mielessä tasa arvoisen avioliittolain vastustajat ovat toki ottaneet huomioon että oikeustila on jo edennyt ja siinä mielessä huomaan että edistystä on heiltäkin tapahtunut mutta vetoan siis vahvasti siihen että vaikka tämä asia nyt tuotiin eduskuntaan äänestettäväksi niin voimme tässä omalla käsittelyllämme ja äänestyksellämme osoittaa sen että tämän eduskunnan ylivoimainen enemmistö haluaa osoittaa että suomi on maa jossa perus ja ihmisoikeuksia parannetaan ja niitä ei koskaan heikennetä niitä ei koskaan viedä pois siksi vetoan myös niihin kansanedustajiin jotka ovat aiemmin tätä tasa arvoista avioliittoa vastustaneet että osoittakaa nyt tukenne oikeusvaltiolle ja perus ja ihmisoikeuksille siinä että äänestätte nykyisin voimassa olevan lain puolesta tasa avioliittolain puolesta ja tätä tasa arvoista avioliittoa kumoavaa lakia vastaan haluan siis korostaa että meillä on olemassa oleva laki tämä laki on jo voimassa siinä on vain siirtymäsäännös jonka takia tämä asia on täällä keskustelussa tämän siirtymäsäännöksen päättyessä kahden viikon kuluessa uskon että enemmistö suomalaisista juhlii samaa sukupuolta olevien parien kanssa ja haluan että valtaosa tästäkin eduskunnasta osallistuu siihen juhlintaan äänestyksen tuloksen kautta

puheenvuoron johdosta myönnän puheenvuorot edustajille laukkanen elo huhtasaari tanus ja tolvanen oliko vielä muita ja nurminen eli näin toimimme

arvoisa puheenjohtaja edustaja niinistö tulkitsee kyllä kohtuullisen väljästi tätä perustuslakivaliokunnan lausuntoa ensinnäkin tämä istunto on tänään sen tähden että

jos tämä aito avioliitto voittaisi äänestyksen sen pitäisi olla presidentin esittelyssä kahdeskymmenesneljäs päivä helmikuuta jotta se tulisi voimaan ennen ensimmäinen kolmatta eli kyllä nämä perusteet joita edustaja niinistö tässä toteaa että tässä on joku välitila ja että joku laki on jo voimassa eivät pidä paikkaansa sitten tämä oikeudellinen tila perustuslakivaliokunta nimenomaan totesi että tätä asiaa voidaan käsitellä ilman ilman erillistä käsittelyä kunhan se tulee voimaan ennen ensimmäinen kolmatta

puhemies myös edustaja niinistö istuu perustuslakivaliokunnassa niin kuin itsekin ja kävimme siellä kyllä mielestäni ihan ansiokasta ja ja perusteltua keskustelua näistä kysymyksistä mitkä hän nosti esille täytyy sanoa että lähtökohtahan perustuslakivaliokunnan lausunnossa on se että ennen kuin tämä laki on tullut voimaan maaliskuun alussa tällainen kansalaisaloite voidaan eduskunnassa käsitellä kyllä siellä todetaan tietysti se että tämä ei ole perustuslain kannalta ongelmatonta mutta suoranaista estettä perustuslain näkökulmasta tämän käsittelylle ei ole tämä on tärkeää huomioida edustaja laukkanen toi ansiokkaasti esille tämän lakiprosessin kyllä minun mielestäni käy ihan maalaisjärkeenkin että tosiaan ennen kuin laki on tullut voimaan tällainen käsittely voidaan suorittaa ja en pysty tosiaan pitämään tätä arvottomana näytelmänä minusta on aina arvokasta kun käsitellään demokraattisesti tuotua kansalaisaloitetta täällä salissa ja tämä on se oikea paikka näin merkittävästä arvokysymyksestä äänestää

arvoisa puhemies en ymmärrä mitä tarkoitetaan sanoilla arvoton näytelmä näytelmässä on näyttelijöitä ketkä heistä ovat arvottomia mitä tulee perustuslakivaliokunnan asiantuntijoihin niin jos annetaan heidän sitten yksinään päättää eli jos siellä pelkästään asiantuntijoiden mukaan tai heidän enemmistönsä mukaan niin ei meitä poliitikkoja sitten tarvitakaan että kyllähän eduskuntaan demokraattisesti valitaan poliittiset voimasuhteet ja niillä niitä päätöksiä tehdään mitä tulee tähän lakivaliokunnan mietintöön niin lakivaliokunta on todennut että avioliittolain sääntelyn rajaaminen vain miehen ja naisen väliseksi ei ole ongelma perustuslain ja euroopan ihmisoikeussopimuksen kannalta koska parisuhteen sääntely kuuluu kansalliseen harkintavaltaan ja itävallassahan ihan vähän aikaa sitten äänestettiin juuri

edustaja niinistölle sanoisin että tässähän ollaan avioliittoa yhteiskunnan tärkeintä perusinstituutiota muuttamassa hyvin radikaalilla tavalla ja sillä on merkityksiä hyvin moneen yhteiskunnan osa alueeseen en tiedä oliko edustaja niinistö salissa mutta haluaisin muistuttaa että meillähän on samaa sukupuolta olevia pareja jotka vastustavat sukupuolineutraalia avioliittolakia sen takia että se vie heiltä mahdollisuuden rekisteröityyn parisuhteeseen ja kun se vie heiltä mahdollisuuden rekisteröityyn parisuhteeseen niin en tiedä mitä vastaatte heille kun puhutaan ihmisoikeuksista kaikkien yhdenvertaisista oikeuksista jos meillä osa pareista joutuu matkustamaan ulkomaille saadakseen tämmöisen laillisen rekisteröinnin vaihtoehto heille on tehdä testamentti kun sen sijaan avioliittolaki ja parisuhdelaki erillisinä voivat huomioida kaikkien erilaisten parien oikeudet ja mahdollisuudet myös suomessa se on

edustaja niinistö näköjään jatkaa lakivaliokunnan moukarointia se on aivan perusteetonta edustaja niinistö

saada arvokas käsittely ja nyt lakivaliokunta on tehnyt tässä arvokkaan käsittelyn turha syyttää lakivaliokuntaa vaan syyttäkää lakia sitten koska edustaja niinistö on perustuslakivaliokunnassa jäsenenä niin toivon että te olisitte huolehtineet että tämä lausunto olisi tullut meille aikaisemmin ei perjantaina jolloin jäsenet ja valiokuntaneuvos joutuvat niska limassa tekemään töitä että saavat tämän asian etenemään teille tämä asia tuli jo lokakuussa eli te olisitte voineet pitää siitä huolta työpaineita ollut siellä mutta samoin totesitte että saada perustuslakivaliokunnan lausuntoon joitain lausumia että tämä ei ole hyvä tämä on arvoton ja niin edespäin mutta eipä niitä siellä näkynyt elikkä turha tässä nyt on lakivaliokuntaa syyttää

minua yhdessä asiassa aivan oikein taisin epähuomiossa sanoa että tämä laki on jo voimassa mutta yritin sanoa että tämä on jo hyväksytty ja vahvistettu ja voimaantulosäännöksen myötä se astuu ensimmäinen kolmatta voimaan mutta se mitä haluan korostaa siis on se että perustuslakiasiantuntijoiden vahva kanta oli se että kun perus ja ihmisoikeus on kerran annettu sitä ei voi ottaa pois nyt me käytämme hyvin erikoista siirtymäsäännöstä hyväksi ylipäätään on täällä salissa keskustelussa ja sen varmaan voivat kaikki myöntää että tämä on hyvin erikoinen tilanne koska tämä aloite ei enää tänne tulisi perustuslakivaliokunnan tulkinnan mukaan jos tämä olisi käsittelyssä kuukauden päästä eli tässä nyt käytämme tämmöistä aukkoa käydäksemme vielä kerran keskustelua voiko tosiasiallisesti ihmis ja perusoikeuden joka on jo kerran lailla hyväksytty ottaa ihmisiltä pois vain sen takia että se häämöttää parin viikon päässä se on mielestäni arvotonta mutta se mitä me voimme nyt osoittaa on se että äänestämme selvän enemmistön puolesta jälleen kerran tämän lain puolesta ja pääsemme vihdoin edistyksessä eteenpäin

arvoisa puhemies ihan lyhyesti haluan ensinnä korjata asian että käsittelyssä oleva asia ei ole mikään näytelmä joka on arvoton joka ei tätä keskustelua kestä niin lähteköön pois täältä mielestäni ainakin minulle tämä on erittäin tärkeä asia

että nyt ja tulevaisuudessa ikuisesti avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto kansalaisaloitteen allekirjoittaneet ovat halunneet tällä aloitteella saada aikaan sen että me täällä eduskunnassa päättäisimme sen että avioliitto on tosiaan miehen ja naisen välinen liitto ja minulla on oikeus arvostella sukupuolineutraalia avioliittoa niin kuin taas sitten ne jotka hyväksyvät tämän ovat ajatelleet että me olemme erikoisia ihmisiä jotka eivät ymmärrä näistä tasa arvoisista asioista ja ihmisen elämästä mitään avioliitto oikeuden rajoittamisessa vain miehen ja naisen väliseksi ei ole kyse syrjinnästä eikä ihmisoikeuksista täällä se on tullut selville parisuhdetta koskeva lainsäädäntö takaa nykyiselläänkin samaa sukupuolta oleville pareille samat oikeudet kuin avioliittolaki miehen ja naisen väliselle liitolle ja näin on nämä vähemmistön oikeudet otettu hyvin huomioon

johon kuuluu isä ja äiti ei lakkaa olemasta ainoa mahdollinen luonnonmukainen instituutio vaikka säätäisimme miten paljon lakeja joiden mukaan se olisi jotain muuta näin se vain on emme voi ihmisinä muuttaa luonnonlakeja ihmissuvun jatkumiseen tarvitaan sekä miehen että naisen sukusoluja tämä on totuus johon ei voi lainsäädännöllä vaikuttaa päättäjien tehtävä on suojella lapsia ja valvoa lasten oikeuksien toteutumista lapsella on oikeus isään ja äitiin sukupuolineutraali avioliittolaki määrittelee avioliiton aikuisten ehdoilla niin siihen enää sisälly lapsen oikeutta kasvaa biologisen isänsä ja äitinsä hoidossa samaa sukupuolta olevien parien kodeissa lapset on aina erotettu joko biologisesta isästään tai äidistään ykn lapsen oikeuksien yleissopimus vaatii lapsen edun asettamista ensisijaiseksi kaikessa lapsiin kohdistuvassa päätöksenteossa suurien perheoikeudellisten lainsäädäntömuutosten valmistelun yhteydessä pitäisi aina toteuttaa lapsivaikutusten arviointi valmistellussa avioliittolain muutoksessa ole laadittu sitä ja koska muutos vaikuttaisi aivan oleellisesti lapsen oikeuksien toteutumiseen olisi vakava virhe jättää tämä huomioimatta lapsuuden kokemusten merkitys on ihmisen koko elinkaarelle tärkeä kysynkin onko luonnollista kasvattaa pieni lapsi sellaisessa uskossa että ihmisellä voi olla kaksi isää tai kaksi äitiä mikä on biologisesti mahdotonta avioliiton tuoma vakaus samaa sukupuolta olevien perheissä lisää lasten pahoinvointia koska se normalisoi epänormaalin eron biologisesta isästä tai äidistä avioliittolain muutoslain kumoamista koskeva kansalaisaloite sisältää vaatimuksen sukupuolineutraalin avioliittolain uudelleenarvioimiseksi eduskunnassa eli että avioliitto tulee säilyttää miehen ja naisen välisenä liittona tähän vaatimukseen liittyy myös oikeudellisia näkökohtia koska muutosta vaadittiin osittain vetoamalla yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen mutta selvää on että avioliittolain muutokseen ei ollut oikeudellista välttämättömyyttä päätös oli ideologinen ja poliittinen ratkaisu jolla on syvät yhteiskunnalliset ja perheoikeudelliset heijastusvaikutukset kun mennään tässä vuosia eteenpäin seksuaaliselle vähemmistölle annettu oikeus solmia avioliitto samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa ei ole tullut siis vielä voimaan ja se on tässä vaiheessa mielestäni syytä avata niin kuin täällä on ja korjata asioita uudelleenharkittuaan toivon jokaisen muodostavan kantansa siten että lapsen etu on ensisijainen ja avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto aika näyttää mikä on seuraava askel siitä huolimatta kunnioitan kaikkia ihmisiä mutta lainsäätäjänä minulle on hyvin yksioikoinen tämä asia että avioliitto on ja tulee aina olemaan miehen ja naisen välinen liitto

arvoisa

minulle tämä käsittelyssä oleva asia on varsin yksinkertainen minulle tasa arvoinen avioliitto on aito avioliitto ja aito avioliitto on tasa arvoinen avioliitto sillä ajattelen että avioliitto kahden ihmisen välinen liitto jotka rakastavat toisiaan tähän suuntaan suomi vihdoin ottaa askeleen ensimmäinen kolmatta kun tasa arvoinen avioliittolaki astuu voimaan

silti sen että joku toinen ajattelee tästä asiasta eri tavalla vaikka käyttäisimme täällä kuinka paljon puheenvuoroja niin tuskin sellainen kuka tasa arvoista avioliittolakia kannattaa siirtyisi sen vastustajaksi tai sellainen kuka tasa arvoista avioliittolakia vastustaa siirtyisi sen kannattajaksi toivonkin että kun tästä kansalaisaloitteesta äänestämme niin lähetämme vahvan viestin siitä että se onnenpäivä jota sateenkaariperheet ja ne parit ovat odottaneet koittaa ensimmäinen kolmatta itse äänestän tätä kansalaisaloitetta vastaan koska haluan mahdollistaa sen saman oikeuden sateenkaariperheille kuin me mahdollistamme myös heteropareille

tätä keskustelua on tässä salissa käyty moneen otteeseen juurikaan kukaan meistä ei enää uusia argumentteja keksi ja enemmänkin perustelemme jokainen itse itsellemme minkä takia uskomme ja ajattelemme niin kuin siitähän totta kai pitkälti demokratiassa on kysymys mutta silti toivoisin että itsenäisyyden juhlavuoden hengessä yhdessä teeman mukaisesti yhdessä kun eduskunta päätöksen tekee niin se on sitten pulinat pois jokainen varmasti oman henkilökohtaisen mielipiteensä säilyttää mutta tämän jälkeen tämä asia olisi ratkaistu ja siirrymme kohti tasa arvoa arvoisa puhemies sitten muutama sana vielä tästä

täällä on paljon käyty myös keskustelua siitä pitääkö lakia kansalaisaloitteesta muuttaa se on pohdintaa mutta enemmän ehkä itse puuttuisin siihen minkä tällä hetkellä jo laki mahdollistaa eduskunnan valiokunnille hallitusten esityksistä poiketen kansalaisaloitteistahan ei ole valiokuntien pakko tehdä mietintöjä niitä ei siis ole pakko tuoda enää toistamiseen tänne suureen saliin lakivaliokunnassa on minusta perusteellista keskustelua käyty sen osalta olisiko tämäkin aloite voitu todeta käsitellyksi jo valiokuntavaiheessa jolloin tältä salikeskustelulta olisimme säästyneet se ei ole tietenkään kansalaisaloitteiden allekirjoittajien vika että näitä aloitteita tänne tulee mutta on hyvä nähdä mikä riski piilee siinä että jos jokainen kansalaisaloite pitää mietinnöllä tuoda tänne saliin niin se mahdollistaa jo päätettyjen asioiden uudelleenkäsittelyn täällä uudestaan ja uudestaan tämähän on siinä mielessä ensimmäinen tapaus seuraava on jo tulossa kun terveydenhuoltolakia käsittelevä kansalaisaloite on jo ylittänyt viidenkymmenentuhannen allekirjoittajan rajan ja siinä keskustellaan jälleen täällä täysistunnossa sitten vaasan sairaalasta jo kertaalleen käsiteltyjä asioita tulemme jatkuvasti täällä käsittelemään uudestaan senpä takia toivoisin että vastaisuudessa valiokunnat myös entistä hanakammin käyttäisivät lainsäätäjän heille antamaa mahdollisuutta olla tekemättä jokaisesta kansalais aloitteesta mietintöä itse hallintovaliokunnassa me törmäsimme tähän samaan syksyllä kun käsittelimme kansalaisaloitetta rikokseen syyllistyneen ulkomaalaisen karkottamisesta aloitteen tekijäthän varmasti tarkoittivat että aloite olisi tiukentanut nykyistä lakia tosiasiassa jos olisi eduskunta hyväksynyt sen kansalaisaloitteen pohjalta tehdyt ehdotukset laki olisi lieventynyt jo silloin olisi hallintovaliokunta voinut todeta

ei aiheuta enempää toimenpiteitä siksipä arvoisa puhemies toivonkin että tätä keskustelua kansalaisaloitteen ympärillä ja sen käsittelyn ympärillä tullaan vielä jatkossa käymään ja pohdittaisiin onko tässä tehtävä lainsäädäntömuutoksia mutta myös sitten toiminnallisia muutoksia täällä eduskunnassa haluan kuitenkin lopettaa siihen mihin niin monesti aina tässä avioliittokeskustelussa olen oman puheenvuoroni lopettanut että kaikesta huolimatta toivon että tulevaisuudessakin ihmiset solmivat avioliittoja ja rakastavat toisiaan nyt onneksi ensimmäinen kolmatta jälkeen tämä oikeus kuuluu useammalle kuin tällä

arvoisa herra puhemies kaikki ihmiset ovat tasa arvoisia

ja äitiin lakimuutoksen myötä isän ja äidin erilaisuuteen perustuva yhteinen lapsen elämää rikastuttava vaikutus viedään avioliitosta miten lakimuutoksen kannattajat voivat tosissaan sanoa kunnioittavansa erilaisuutta kun he samaan aikaan ovat valmiit köyhdyttämään lailla lapsen mahdollisuuksia rikastuttaa elämäänsä juuri sillä erilaisuudella jonka mies ja nainen avioliitossa isänä ja äitinä esimerkillään antavat nykyinen avioliittolaki ei ole perustuslain eikä ihmisoikeuksien vastainen ei kai kukaan tosissaan ajattele ajattele että sata vuotta suomessa on ollut perustuslain ja ihmisoikeuksien vastainen avioliittolaki jos eduskunta nyt päättää muuttaa avioliittolakia se tekee niin vastoin koko tunnetun ihmishistorian kokemusta ja yhteistä kertynyttä viisautta kysykää vaikka lapsilta miksi avioliitto halki ihmiskunnan historian on ollut miehen ja naisen liitto ja saatte vastaukseksi koska lapset tarvitsevat isää ja äitiä kaikki ihmiset ovat tasa arvoisia mutta vain avioliitto miehen ja naisen liittona tarjoaa lapsille tasa arvoisen syntymäoikeuden sekä isään että äitiin on hyvin surullista että naisen ja miehen välinen aito ja alkuperäinen avioliittoinstituutio on joutunut nyt kuin syytetyn penkille se on tarkoituksellisesti mutta täysin virheellisesti haluttu nähdä syrjintänä fobiana tai uskonnollisena jäänteenä jotta avioliiton merkitys pakotettaisiin lainsäädännön myötä joksikin toiseksi kuin se on ollut avioliittolain muutoksella pyritään edistämään sukupuolineutraalia ideologiaa ja se on yksi keskeinen syy miksi suomalaisessa lainsäädännössä on avioliitto ollut näihin päiviin asti rajattu naisen ja miehen väliseksi koska avioliitto on nähty yhteiskuntaa hyödyttävänä perustavaa laatua olevana instituutiona joka antaa lapselle äidin ja isän valtio ei siis ole kiinnostunut romantiikasta vaan perheistä yhteiskunnan säilymisestä ja eteenpäin menemisestä

sukupuolineutraaliin avioliittolakiin sisältyy myös oikeus ulkoiseen adoptioon ei todellakaan ole samantekevää saako lapsi adoptiossa kaksi isää kaksi äitiä vai molemmat äidin ja isän kun lapsi on jo menettänyt omat vanhempansa lasta ajatellen on todella surullista jos hän ei saa korvaavaa kokemusta sekä äidistä että isästä on eettisesti sekä juridisesti täysin perusteltua säilyttää lainsäädännössä rekisteröity parisuhdelaki ja naisen ja miehen välinen avioliittolaki erillisinä

mitä hyvää ja arvokasta toisaalta haluamme säilyttää historiasta ja tästä päivästä tuleville sukupolville avioliitto miehen ja naisen välinen liitto sekä lapsia että yhteiskunnan jatkuvuutta ajatellen on aivan erityinen kaikista muista parisuhteista poikkeava liitto ja sen vuoksi on viisautta säilyttää se myös tuleville sukupolville muista parisuhteista erillisenä instituutiona haluan sanoa kiitokset kansalaisaloitteen laatijoille ja sen eteen valtavasti uurastaneille ja kaikille sen allekirjoittajille minulle niin kuin valtaosalle suomalaisia avioliitto on ja tulee aina pysymään miehen ja naisen välisenä liittona minulle se tarkoittaa myös raamatun asettamaa yhden miehen ja yhden naisen välistä liittoa ja tulee sellaisena pysymään vaikka raamattuja kuinka sateenkaaren väreissä uudelleen kirjoitettaisiin

arvoisa puhemies voimassa ensimmäinen kolmatta kaksituhattakaksitoista alkaen ja kyllä se on osoittautunut tarpeelliseksi tavaksi lisätä kansalaisten mahdollisuuksia mahdollisuuksia tuoda julkiseen keskusteluun ja eduskunnan käsittelyyn merkittäviä usein arvopohjaisia monimutkaisia ja kansaa jakavia kysymyksiä tämä sali on oikea paikka oli kyse sitten eutanasiasta tai avioliittokäsitteestä käydä keskustelua tuoda tietoa ja näkökulmia esiin kaikissa sateenkaaren väreissä mutta valitettavan usein musta ja valkoinen ovat täälläkin keskustelun päävärit kaikesta huolimatta poliittinen arvokeskustelu on aina arvokasta kuitenkin melko turhauttavana käydä samaa keskustelua uudestaan kuin teletapit useat edustajat ovat nostaneet esille aivan oikein tarpeen uudistaa kansalaisaloitejärjestelmää ryhdytään nyt yhdessä tuohon työhön nopeasti en usko että kukaan meistä todella haluaa jatkaa tällä pohjalla en kritisoi minkään kansalaisaloitteen allekirjoittajia päinvastoin laillinen kansalaisaktiivisuus on aina kiittämisen arvoista olin kuitenkin kovin ylpeä kansanedustajistamme kun eduskunta aikoinaan hyväksyi tahdon kaksituhattakolmetoista kansalaisaloitteen enkä silloin voinut kuvitellakaan että nyt sitten itse kansanedustajana joudun varmistamaan oikeudenmukaisuuden toteutumisen äänestämällä tätä vastaan tavoitteena arvokysymyksissä tulee olla avoimemman tasa arvoisemman ja yhdenvertaisemman suomen rakentaminen laki kerrallaan lasten asemaa on käsitelty riittävän laajasti muun muassa liitännäislakien käsittelyn yhteydessä haluan vain todeta että mikään mikään tieteellisesti kestävä tutkimus ei tue niitä käsityksiä että vanhemman tai vanhempien sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuminen olisi keskeinen tekijä lapsen tasapainoisen kasvun tai kehityksen suhteen sen sijaan on erittäin vahvaa näyttöä siitä että vanhempien hyvä parisuhde antaa lapselle parhaat lähtökohdat tulevaisuutensa rakentamiseen eikö näin ollen tasa arvoinen avioliittolainsäädäntö tule parantamaan lasten asemaa kannan mielelläni mielelläni osaltani vastuun lainsäädäntöön perustuvan avioliittoinstituution muuttamisesta siten että kaikilla täysi ikäisillä ihmisillä on siihen yhdenvertaiset mahdollisuudet haluan jo etukäteen onnitella kaikkia niitä pariskuntia joiden muutaman viikon päästä on mahdollista solmia avioliitto toivottavasti näemme runsaasti iloisia onnellisia hetkiä aidon rakkauden hengessä

arvoisa puhemies kenen joukoissa seisot huomenna saatan seistä vähemmistönä tässä salissa enemmistö saattaa äänestää sukupuolineutraali ideologian puolesta edustaja satu hassi oli aivan oikeassa historiassa jos me katsomme taaksepäin ovat monta kertaa moraalikäsitykset avioliittokäsitykset ja muut asiat heitelleet varsinkin kun saavutamme toisen ääripään menemme täyteen rajattomuuteen niin silloin otamme takaisin nyt olemme ottamassa takaisin yhdysvalloissa trump erittäin konservatiivinen presidentti tuli valituksi ranskassa ei enää pääse presidentiksi jos ei ole maahanmuuttokriittinen ja konservatiivi fillon ja le pen ovat molemmat konservatiiveja itävallassa ihan vähän sitten äänestettiin aidosti tasa arvoisen avioliittolain puolesta eli itse asiassa suomi tulee nyt vähän jäljessä mutta aina tulee uusia hallituksia aina tulee uusia koalitioita ja meillä on mahdollisuus tehdä aina parempaa politiikkaa tästä avioliittoinstituutiosta tehtiin jostain syystä ihmisoikeuskysymys siitä tehtiin jostain syystä tasa arvokysymys vaikka se ei sitä ole siitä tehtiin jostain syystä mittari että tällä me mittaamme ihmisen arvoa ja perheiden arvoa eihän meidän pidä mitata avioliittoinstituutiolla kenenkään perheen arvoa meillä on ollut aina hyvin erilaisia perheitä meillä on paljon myös heteroperheitä mennä avioliittoon he ovat yhtä arvokkaita koskaan ei ole ollut kysymys siitä oikeus avioliittoon ei ole sama kuin oikeus rakastaa tai olla yhdessä lopun elämäänsä mutta minä olen erityisen huolissani siitä että jos nyt huomenna tämä aidosti tasa arvoinen avioliitto häviää niin miten käy adoption saammeko venäjältä edelleen adoptoitua lapsia minä ainakin haluaisin pietarin katulapsia suomalaisiin perheisiin meidän pitää pitää huoli siitä että vanhemmilla on oikeus päättää mihin annetaan se kaikkein arvokkain mitä sinulla on eli lapsesi se kaikkein arvokkain meidän pitää pitää huoli että vanhemmilla säilyy tässä oikeus päättää toinen asia mistä pitää pitää huoli on se että kirkollisen avioliiton vihkimistä koskevat säädökset ja käytännöt ovat hajanaisesti avioliittolaissa kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä koska on jo ilmennyt epätietoisuutta siitä voiko pätevän kirkollisen vihkimisen toimittaa vastoin uskonnollisen yhdyskunnan itselleen määräämiä muotoja ja ehtoja tulee asiaa koskevaa sääntelyä täsmentää kirkollisen autonomian säilyttämiseksi vihkimisessä ei kai tässä salissa kukaan halua viedä papeilta omantunnonoikeutta olen kuunnellut tätä keskustelua ja täällä on tullut sellainen asia esille että ei saisi puhua raamatusta tai jumalasta tai jeesuksesta miksi ei saisi eikö tässä salissa meillä ole rajaton sananvapaus mielipiteenvapaus uskonnonvapaus ainakin sukupuolineutraalin ideologian vapaus on sallitaan kaikki muutkin ideologiat aatteet ja ismit jokainenhan meistä tekee päätöksiä oman arvomaailmansa pohjalta ja vielä haluan tuoda esille tämän vaikka tämä on täällä salissa monta kertaa tuotu esille siksi että se ei jää kenellekään epäselväksi lakivaliokunta on todennut mietinnössään että avioliittolain sääntelyn rajaaminen vain miehen ja naisen väliseksi ei ole ongelma perustuslain eikä euroopan ihmisoikeussopimuksen kannalta koska parisuhteen sääntely kuuluu kansalliseen harkintavaltaan tähän on erittäin hyvä lopettaa tämä puhe

on hyvä että perinteistä avioliittokäsitystä puolustava kansalaisaloite on saatu eduskuntaan ja nyt myös tänne ensimmäiseen käsittelyyn kiitos kaikille aloitteen allekirjoittaneille myös minun puolestani lähes kaikki sanottavan arvoinen on tietysti tänään ja jo aiemmin täällä moneen kertaan sanottu emmekä me täällä ketään kanssaedustajiamme voi varmaankaan käännyttää toiselle kannalle onneksi keskustelu on kuitenkin tänään pysynyt pääosin asiallisena vaikka näkemyserot ovat tietysti selkeitä edustaja heinonen otti omassa puheenvuorossaan esille niin sanotun miinusäänten antamisen mahdollisuuden kansalaisaloitteita allekirjoitettaessa tähän edustaja heinosen ajatukseen sisältyy periaatteessa tietynlaista loogisuutta mutta itse pitäisin huomattavasti parempana vaihtoehtona sitä että tämänkaltainen arvoja ja eettisiä näkemyksiä punnitseva aihe voitaisiin jatkossa viedä suoraan kansanäänestykseen tällöin kaikki äänestysikäiset kansalaiset voisivat esittää oman näkökantansa suora demokratia esimerkiksi sveitsin tapaan osoittaisi koko kansan todellisen tahdon varsinkin arvokysymyksissä joihin jokaisen kansalaisen on helppo muodostaa oma henkilökohtainen näkemyksensä ilman laajoja asiantuntijakuulemisia arvioisin itse että kansalaisten parissa on todennäköisesti suhteellisesti huomattavasti enemmän konservatiivisia näkemyksiä avioliittolain osalta kuin tämän salikeskustelun nojalta voisi olla pääteltävissä itse olen perinteisen avioliiton kannattaja kuten olen jo aiemmin eduskunnassa ja täysistuntosalissa todennut oma arvokonservatiivisuuteni perustuu kulttuurimme pitkään historiaan jossa perinteinen avioliitto on jo vuosituhansia ollut perhe elämän keskeinen kulmakivi saattaa olla että olen mahdollisessa huomisessa äänestyksessä vähemmistössä mutta sekin on osa demokraattista päätöksentekoprosessia eikä se toisaalta käsitykseni mukaan omasta näkökulmastani ja kannastani muita vähempiarvoista

arvoisa puhemies

täällä nyt käsitellään ja heidän olemisensa kyseenalaistetaan me tahdoimme voimalla vuonna kaksituhattakolmetoista ja tahdomme edelleen tasa arvoinen sukupuolineutraali avioliittolaki hyväksyttiin hienon kansalaisaloitekampanjan ja kansalaisaloitteen pohjalta silloin sain paljon postia joista lasten piirustukset ja kiitoskortit olivat koskettavimpia oli myös toisenlaista postia julmaa vihapuhetta ja pilkkaa ihmisistä on hyvä muistaa ystävänpäivän tärkeä sanoma jos et voi olla ystävä ole edes ihminen toiselle tasa arvoisessa avioliitossa on kyse ihmisoikeuksista haluan sanoa teille jotka odotatte maaliskuuta ja rakkauden juhlaa kyllä tahdon haluan lämpimästi onnitella rakastavaisia jotka odottavat hääjuhlaa tätä onnea ei saa romuttaa on surullista että vielä kerran oikeus rakastaa tasa arvoisesti altistetaan eduskunnassa äänestykseen vastakkaisella kansalaisaloitteella oltaisiin viemässä ihmisiltä oikeuksia jotka heille on jo annettu kyllä tahdon antaa onnen rakastaa ja solmia avioliitto ihan jokaiselle täysi ikäiselle ihmiselle se ei ole keneltäkään pois

puhemies aito avioliitto keräsi yli satatuhatta nimeä lakivaliokunta päätyi kuitenkin kielteiseen mietintöön ensi viikolla äänestetään vielä lausumista joissa kansalaisten huolet toivottavasti saavat ymmärrystä edustajiltaan tämän aloitteen tavoite on säilyttää aidosti tasa arvoisena miehen ja naisen välisenä liittona jossa molemmat sukupuolet ovat tasaveroisesti edustettuina juuri tämä liitto on ainutlaatuinen monenlaisten ihmissuhteiden joukossa sillä se ainoastaan turvaa yhteiskunnan jatkuvuuden avioliitto on perusteltua säilyttää erillisenä instituutiona perinteisen käsityksen mukaan avioliitossa ei ole kyse ainoastaan kahden ihmisen välisestä sitoutumisesta vaan koko yhteiskuntarakenteen kannalta keskeisestä perusyksiköstä perhe ja suku rakentuvat naisen ja miehen välisen avioliiton pohjalle sukupuolineutraalin avioliittolain myötä käsitteet sotketaan ja avioliiton merkitys kaventuu yhdeksi ihmissuhteeksi muiden rinnalla arvoisa puhemies edellinen lakivaliokunta jonka jäsen itse olin päätyi kaksi vuotta sitten säilyttämään avioliittoinstituution mutta eduskunta lopulta päätti toisin jo tuolloin valiokunta totesi ettei avioliiton määritteleminen naisen ja miehen väliseksi ole vastoin perustuslakia eikä euroopan ihmisoikeussopimusta se ei riko perusoikeuksia eikä ihmisoikeuksia vastaan parisuhteen sääntely kuuluu kansalliseen harkintavaltaan ja avioliiton sekä rekisteröidyn parisuhteen asettamiselle eri asemaan on erityiset perusteet

edellinen lakivaliokunta kiinnitti erityistä huomiota lasten oikeuksiin sukupuolineutraalin avioliittolain valmistelussa silloinen valiokunta edellytti että suurten perheoikeudellisten lainsäädäntömuutosten valmistelun yhteydessä pitäisi aina toteuttaa lapsivaikutusten arviointi tämä vaatimus perustuu ykn lapsen oikeuksien sopimukseen lapsen edun kun pitää olla ensisijainen kaikessa lapsiin kohdistuvassa päätöksenteossa sukupuolineutraalin avioliittolain voimaantulo koskee mitä suurimmassa määrin lapsia mutta heitä ei ole huomioitu niin kuin sanoin aikaisemmassa puheenvuorossanikin keskustan kokoomuksen ja perussuomalaisten muodostama nykyhallitus toi yksimielisesti eduskuntaan sukupuolineutraalin avioliittolain täydennyslait mukaan lukien adoptiolain ja jälleen kerran vailla lapsivaikutusten arviointia kysyn edelleen miksi tällainen kiire myös lupaukset siitä että kirkko saa itsenäisesti päättää vihkimiskäytännöistään unohdettiin jo ennen kuin laki tuli edes voimaan lainsäädännöllisesti kirkon tilanne on jätetty nyt niin sekavaksi että käytännössä yksittäiset pastorit voivat tehdä mitä lystäävät siksi olisi kiire korjata nämä lainsäädännön puutteet

arvoisa puhemies

otetaan vastalauseeseen sisältyvät ensimmäinen ja toinen lakiehdotus

arvoisa puhemies täällä muistaakseni jossain debatin vaiheessa mainittiin oliko edustaja räsänen vai kärnä että jokaisesta uudesta asiasta mitä täällä ei ole esitetty hän lupasi tarjota kahvikupin nyt tässä täytyy tunnustaa että täällä ollaan laura huhtasaarelle kahvikupillinen velkaa nimittäin hänen puheenvuorossaan tuli mielestäni hyvin esille näkökulma siitä että kaikki perhemuodot ovat yhtä arvokkaita ei ole eriarvoisia perhemuotoja oli sitten kyseessä sateenkaariperhe heteroperhe yksinhuoltajan perhe tai perhe ilman lapsia kaikki perheet ovat samanarvoisia yhtä arvokkaita lainsäädännön ja meidän päättäjien silmissä se mistä tänään keskustellaan keskustellaan

avioliittoinstituution muuttaminen sekä lapsen

jos me olemme niin kuin kaikki me olemme jotain mieltä ja silloin myös eri mieltä jotain toista kohtaan niin sallittakoon se toivon mukaan kaikille

itse en myöskään voi käsittää sitä miten tässä talossa tässä lainsäädäntöhuoneessa niin heppoisesti käytetään näitä tasa ihmisoikeuskysymyksiä ja kaikennäköisiä suvaitsemattomuusmoitteita toisia kohtaan mustasta tehdään valkoinen ja päinvastoin jos halutaan arvoisa puhemies haluan vielä ottaa kantaa tähän mistä lakivaliokunnan puheenjohtaja tolvanen puhui ja myös ojala niemelä miksi tämä kansalaisaloite lähetettiin perustuslakivaliokuntaan

tarkoitin liittyi siihen tilanteeseen että lakivaliokunnassa kuultiin ainoastaan yhtä perustuslakiasiantuntijaa lakivaliokunnassa oltaisiin voitu kuulla sellaista perustuslakiasiantuntijaa jollaista kuultiin myös perustuslakivaliokunnassa jossa todettiin ettei tämä kansalaisaloite ole perustuslain vastainen siinä mielessä tämä kaikki on politiikkaa ja me teemme itse ratkaisut niitten kuulemisten perusteella niiden voimasuhteiden mukaan mitä tässä nykyisessä eduskunnassa ja vaalien jälkeisessä tilanteessa on tähän taloon edustajia valittu viime vaalikaudella täytyy muistuttaa vielä se lakivaliokunta totesi että miehen ja naisen välinen avioliitto ja tämä adoptioasia nykyisellään on hyvä ja oikeudenmukainen eduskunnassa onkin vain kerran perusteellisesti asiaa käsitelty viime vaalikaudella ja silloin tehtiin tämä toteamus ettei perinteisen avioliiton muuttamiseksi ole tarvetta tosin me tiedämme että se eduskunnassa sitten kuitenkin muuttui

että kansalaisaloite on arvokas asia ja kun ovat vaalit olleet välissä niin on aivan täysin oikeutettua että nämä kansalaisaloitteet myös sitten täällä käsitellään mikäli ne on riittävän hyvin ja perusteellisesti valmisteltu tässä vaiheessa täytyy kuitenkin sanoa että itse en enää usko tähän kansalaisaloitteen asemaan ja tulevaisuuteen ei voi olla niin että viisikymmentätuhatta nimeä kerättäessä me voimme pyörittää koko eduskuntaa ja saada muutettua lakeja jotka ovat täällä kuitenkin osoittautuneet hyviksi edes kansanedustajat vaikka he keräisivät yli eivät saa välttämättä sellaista käsittelyä että asia tulisi tänne saliin päätettäväksi siinä mielessä kansalaisaloite on rikki tältä osin ja veikkaanpa sen tulevaisuudelle aika lyhyttä historiaa itse kannatan totta kai suoraa demokratiaa ja demokratian parantamista yleensä jos me menisimme suoran demokratian puolelle enemmän niin meidän pitäisi ottaa mallia esimerkiksi sveitsistä siellä on riittävästi nimiä kerätty tehdään kansanäänestys ja silloin kun kansa puhuu niin se on viimeinen sana

arvoisa puhemies täytyy vielä tästä poimia muutama puheenvuoro edustaja tanus nosti hyvin esille sen näkökulman että kaikki samaa sukupuolta olevat parit eivät halua avioliittoon he eivät halua sitä että heiltä viedään oikeus rekisteröityyn parisuhteeseen tämä on aivan totta itsekin olen vaalikentillä kuullut aivan saman viestin samaa sukupuolta olevilta pareilta he ovat ihmetelleet sitä että niin helposti heidän kaikkien heidän kaikkien suulla puhutaan niin päättäjien kuin sateenkaarijärjestöjen toimesta ei tämä ole niin mustavalkoinen asia kuin täällä on annettu ymmärtää meitä ihmisiä on myös sukupuolivähemmistöissä on sellaisia jotka ajattelemme asiaa eri tavalla ja se meidän tulisi tunnistaa ja myös tunnustaa puheenjohtaja sitten vielä tästä kun kun täällä on mainittu edustaja kärnän toimesta esimerkiksi näitä tutkimuksia en haluaisi tässä nyt kovin syvälle mennä mutta pakko tästä on mainita vähän

edustaja kärnä viittasi coloradon tutkimukseen jossa sanotaan ettei ole mitään eroa siinä minkä muotoisessa perheessä lapsi kasvaa tosiasiassa homoliitot ja nämä samaa sukupuolta olevien parien perhemuodot institutionaalisesti lainsäädännön kannalta ovat kumminkin hyvin tuoreita koko länsimaisessa historiassa ja meillä ei ole olemassa pitkäkestoisia tutkimuksia niitten vaikutuksista totta on että on tutkittu äidin luona kasvaneiden lasten pärjäämistä elämässä ja yleensä jotka ovat lapsia kasvattaneet tuloksia on sitten pystytty arvioimaan meillä ei kuitenkaan ole mitään tutkimuksia esimerkiksi miesparien parissa kasvaneista lapsista kuinka hyvin heillä menee kymmenen viiva kahdenkymmenen vuoden kuluttua ja siinä mielessä on virheellistä väittää täällä että kaikki tutkimukset osoittavat sen ettei ole mitään merkitystä minkälaisessa perheessä kasvaa sitten kun edustaja hassi mainitsi siitä että yhteiskunta on vihkinyt homoja aikaisemminkin hän viittasi rooman valtakunnan aikaan esimerkiksi niin meillä on kautta historian ollut ja tulee olemaan yhteiskuntia joissa homoseksuaalisuus on hyvinkin yleistä ja myös hyvin monella tavalla esiintyvää kuitenkaan ole ollut historiassa länsimaisessa historiassa sellaisia yhteiskuntia aikaisemmin kuin tässä viime vuosikymmenten aikaisessa kehityksessä jossa tietoisesti ja määrätietoisesti yhteiskunta on asettanut samaa sukupuolta olevien parien liitot samalle tasolle kuin heteroperheiden tämä on siinä mielessä eräänlainen voidaanko sanoa yhteiskuntakokeilu koko länsimaisessa historiassa ja muistuttaa mikä se rooman loppu loppujen lopuksi oli arvoisa puhemies miehen ja naisen välinen avioliitto on erityinen miehen ja naisen välinen avioliitto on yhteiskunnan perusrakennuspalikka jota ilman yhteiskunta ei pyöri sen tähden miehen ja naisen välisellä avioliitolla on erityisasema ollut kautta historian yhteiskunnassa ja niin tulisi myös jatkossa olla avioliitto luo erityisen suojan lapsille ja erityisesti naiselle parisuhteessa se sitouttaa miehen pitämään huolta perheestään tämä ei kuitenkaan ole vastakohta sille että me tässä syrjimme mitään mitään jos tällainen miehen ja naisen välinen avioliitto haluttaisiin jatkossakin pitää voimassa lopuksi haluan puhemies vielä sanoa siitä että kansan mielipiteitä on helppo muokata se on nähty kaikessa mediassa ja kaikessa tässä kehityksessä ja keskustelussa hiljainen enemmistö kuitenkin on myös antanut paljon palautetta siitä että on hyvä että joku ja jotkut tässäkin salissa uskaltavat puolustaa perinteistä avioliittoa

me äänestäisimme totuuden ja nykyisen vielä voimassa olevan avioliittolain puolesta se ei ole keneltäkään pois jos tämä avioliittolaki pysyy tällaisenaan

arvoisa

kiitos niille henkilöille jotka tämän kansalaisaloitteen alulle panneet ja kaikille teille rakkaille edustajille jotka on alulle pantu lukisin tässä erään homon sähköpostin jonka hän lähetti minulle

jätän nimen mainitsematta hän itse on homo ja varoittaa sukupuolineutraalin avioliiton lapsille aiheuttamista haitoista vuosia sitten rehelliset terveeseen järkeen perustuvat pohdintani pakottivat minut tekemään seuraavat yllättävät johtopäätökset perheen perustaminen kahden miehen kesken ei ole verrattavissa perheeseen jonka perustavat mies ja nainen

kaksi on suoranaista pahuutta evätä lapselta eri sukupuolta olevat vanhemmat lapsi tarvitsee ja kaipaa molempia äitiä ja isää tiedän sydämessäni että ihminen on hyvä ja oikeus aina lopulta voittaa jokaisen ihmisen elämällä on selkeä tarkoitus ja arvo nämä sanat lausui ronald reagan vuonna

ja ripustanut taulun oman työpöytäni yläpuolelle ne ovat olleet johtotähteni siitä lähtien kun aloin osallistua kansakunnassamme käytävään keskusteluun sukupuolineutraalista avioliitosta homomiehen näkökulmasta vaikka koko sydämestäni kannatan homojen ja lesbojen rekisteröityjen parisuhteiden laillistamista vastustan kuitenkin sukupuolineutraalia avioliittoa koska sateenkaariaktivistit ovat naulinneet sukupuolineutraalin avioliiton tavoitteidensa lopulliseksi päämääräksi eivätkä tyydy rekisteröityyn parisuhteeseen minut on leimattu itseinhoiseksi petturiksi se ei minua haittaa koska itsearvostukseni perustuu rehellisyyteen ja terveen järjen käyttöön sukupuolineutraali avioliitto on käsitteenäkin jo epäuskottava ja mahdoton poliittinen korrektius on kuitenkin tehnyt tämän ilmiselvän totuuden ääneen sanomisesta uhkarohkeaa sukupuolineutraali avioliitto ei ole se on jotain aivan muuta sukupuolineutraalin avioliiton vastustajat on mediassa leimattu lempeimmillään kivikautisiksi uskonnollisiksi hörhöiksi ankarimmillaan he ovat saaneet homofobisten vihanlietsojien leiman olen aina varonut käyttämästä uskontoa tai perinnettä perusteluina ottaessani kantaa tähän aiheeseen terve järki ja omat kokemukseni ovat tuoneet minut tähän johtopäätökseen arvoisa puhemies luin ihan sanasta sanaan tämän jonka oli tämmöinen sukupuolineutraali tyyppi elikkä homo kirjoittanut ja joka oli sitä mieltä että tässä ei ole mitään järkeä nyt julki tässä ja tästä vielä sen verran kun täällä on käytetty raamattua se nyt tietysti on elämän pohja ja perusta mutta sieltä kannattaa lukea myös se kohta sodomasta ja gomorrasta olemmekohan me tulossa niihin päiviin

arvoisa herra puhemies ensinnäkin kannatan edustaja niikon

muutama näkökulma vielä tähän tähän aiheeseen ikään kuin lainsäätäjän kannalta jotka haluaisin nostaa esille oikeusoppineet käyttävät termiä kuin oikeusnormihierarkia täällä on paljon puhuttu siitä minkälaista lainsäädäntöä voi tehdä ja tavallaan itsemääräämisoikeudesta

ihmisoikeuksista yhdenvertaisuudesta tasavertaisuudesta ja tasa arvosta on tullut sellainen mantra jota täällä liitetään sellaisella tavalla että se ei aina tee oikeutta edes meille kansanedustajille jotka näitä lakeja säädämme kaikki tiedämme että laeilla on ohjausvaikutus toivotaan että ne johtavat tiettyyn suuntaan nyt tässä keskustelussa jota me

tässä on lainaus

perustuslakivaliokunta katsoi jo vuonna kaksituhattayksi virallistettua parisuhdetta koskevassa lausunnossaan että avioliittolainsäädäntöä ja sen kanssa rinnasteisia lakeja säädettäessä on kyse sellaisista erityisistä yhteiskunnan tulevaisuuteen ja arvoihin liittyvistä ratkaisuista joissa avioliiton asettaminen naisen ja miehen parisuhteena erityisasemaan lainsäädännössä oli perusteltua tämä on siis perustuslakivaliokunnan lausunto samassa lausunnossa todetaan että asiat voivat muuttua kun yhteiskunta muuttuu ja tämä on ihan totta me elämme nyt yhteiskunnassa jossa

maailmankatsomuksiin

tämmöinen keskeinen symposium ja vuorovaikutus on niin voimakasta että koko läntinen maailma etsii ihmisen merkitystä ja myös perhekäsitystä tämän kaiken keskellä että kuinka arvokasta on esimerkiksi sitoutua johonkin ihmissuhteeseen koko elämänsä ajaksi istuin parturissa ja käsiini osui naistenlehti ja siinä todettiin tällä tavalla että vasta neljäs avioliitto on hyvä avioliitto vasta neljäs avioliitto eli ei kannata olla niin huolissaan kun kävelee alttarille ensimmäistä kertaa koska voi alttarille kävellessään jo miettiä että tässähän saattaa käydä hyvin kun tästä pääsee äkkiä eroon ja on jo seuraava kiikarissa tämä kuvaa hyvin tätä arvojen murrosta ja maailmaa jossa me nyt ei ole mikään ihme että tämä uusi sukupolvi nuori sukupolvi katsoo että heidän oikeutensa solmia avioliitto jonkun ihmisen kanssa on ihmisoikeuskysymys ja ihmisarvokysymys mutta kun sitä katsotaan tästä näkökulmasta että yhteiskunta itse on päättänyt jo pitkän aikaa sitten että on joitakin sellaisia peruspilareita ja instituutioita joiden erityisyys kannattaa tunnustaa jotta yhteiskunta säilyisi ja jotta juuret olisivat jossakin juuret hyvät kansanedustajat jotta jossakin olisi juuret jotka kantaisivat koko yhteiskuntaa sukupolvesta toiseen avioliitto on juuri tällainen juuri joka koko yhteiskunnan pitäisi tunnistaa erityisenä ja nimenomaan miehen ja naisen välinen avioliitto joka tuo jatkuvuutta no sitten toiseen asiaan joka liittyy tähän kirkolliseen autonomiaan tällä hetkellä jos tämä esityksemme jos tämä aito avioliitto ei menesty huomenna äänestyksessä ja tämä sukupuolineutraali avioliittolaki tulee voimaan se tarkoittaa niin suurta oikeustilan muutosta että sen takia mitä kirkkolaissa säädetään kirkon oikeudesta päättää kuka solmii avioliiton

olemme sen edessä että avioliittolakia on pakko tarkentaa se ei ole enää riittävän tarkkarajainen tulemme tähän että jotta voisimme taata että se mitä näissä aikaisemmissa päätöksissä on todettu että kirkko saa itse päättää siitä keitä se vihkii voi aidosti toteutua niin joudumme muuttamaan avioliittolakia

jotka haluavat solmia avioliittoja samaa sukupuolta olevien välille joku osa tulee haastamaan oikeuteen kirkkolain puitteissa sitten taas niitä jotka eivät suostu vihkimään joku osa tulee haastamaan oikeuteen eli molemmin puolin pöytää tulee syntymään oikeudenkäyntejä ja niin paljon joka puolella maata että käräjäoikeudet ruuhkautuvat näiden kanssa

arvoisa puhemies edustaja hassi kuvasi jokunen aika sitten historiassa tapahtuneita muutoksia siitä miten erilaisia parisuhteita on arvostettu yhteiskunta muuttuu asiat muuttuvat ja myös lainsäädäntö muuttuu täällä on monta kertaa toistettu näkemystä että pääosa suomalaisista kannattaa edelleen miehen ja naisen välistä avioliittoa vain sitä avioliittoa en tiedä mihin tämä näkemys perustuu minä löydän ihan erilaisia tutkimustuloksia en kylläkään tältä vuodelta enkä viime vuodelta nyt tarkoitettujen lainmuutosten kumoaminen juuri ennen kuin ne ovat astumassa voimaan olisi poukkoilevaa lainsäädäntöä aivan kuten valiokunnan mietinnössä todetaan minusta meidän pitäisi pyrkiä tässä salissa jatkuvuuteen ja ja ennakoitavuuteen kaikessa päätöksenteossa itse ajattelen näin että tämän asian kohdalla pitää olla hyvin rationaalinen ja jalat maassa mielestäni lakivaliokunta olisi jo voinut päättää tämän aloitteen käsittelyn varsinkin kun perustuslakivaliokunnassa totesimme että tässä aloitteessa on melkoisesti ongelmia jos ajatellaan yhdenvertaisuutta mielestäni tämä käsittelyssä oleva mietintö osoittaa tukea tasa arvolle ja yhdenvertaisuudelle minäkään en kyllä ole löytänyt tästä asiallista syytä jonka vuoksi minun tulisi hyväksyä tämä

tässä salissa on puhuttu paljon rakkaudesta kaikkien oikeudesta rakkauteen vanha sanonta on että siitä puhe mistä puute ja totta on että tämä yhteiskunta ja ja jokainen kansalainen tarvitsee rakkautta enemmän kuin mitään muuta meillä on kristillinen kulttuuriperimä ja sen keskeinen ohje on rakasta jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi rakasta lähimmäistäsi ei ole siis vain oikeus vaan se on kehotus jospa näin olisi toimittu ja toimittaisiin niin silloin ymmärrettäisiin arvostaa ja ja kunnioittaa myös meitä jotka haluamme suojella ja säilyttää aidon avioliiton myös tuleville sukupolville toisin ajattelevia toisenlaisia pareja on kuunneltu ja kunnioitettu ja siitä merkkinä on heitä varten säädetty parisuhdelaki jonka puitteissa heidän etujaan ja voidaan jatkossakin ajaa lasten ihmisoikeuksista tulee pitää huolta lasten äitiin ja isään olipa kyse omasta perheestä tai sitten adoptiosta tulee huolehtia mutta toteutuessaan sukupuolineutraali avioliittolaki rikkoo näitä lasten perusihmisoikeuksia meillä on historiasta esimerkkejä mitä yhteiskunnille on tapahtunut kun keskeiset yhteiskunnan yksiköt ovat murentuneet ne ovat monessa tapauksessa olleet alku koko yhteiskunnan romuttumiselle kehitys on lähtenyt menemään alaspäin niin sanotusti kuin lehmän häntä toivon että kansanedustajat rehellisesti miettisivät mitä nyt oikeasti ollaan päättämässä ollaan päättämässä todella suurista ja pitkälle vaikuttavista asioista toivon että edustajilla löytyy rohkeutta kääntää kelkka ja äänestää siten kuin meille kaikille tässä yhteiskunnassa olisi tulevaisuuden kannalta

arvoisa puhemies kannatan myös tätä vastalausetta pohjaesitykseksi kun lähdin aikoinaan politiikkaan tietenkin haluan eroon eurosta ja eusta ja haluan rajat kiinni ja maahanmuuton järkevöittämiseksi olen olen lähtenyt mukaan yksi syy oli tämä ilmapiiri mikä meillä on pitkään täällä ollut kristillisten arvojen kannattajista on tehty pahantekijöitä media lietsoo sitä koko ajan en löytänyt yhtään pääkirjoitusta en yhtään kolumnia missä tulee toimittajan kanta esiin missä olisi puollettu tätä aidosti tasa arvoista avioliittoa keskustelin erään toimittajan kanssa että miten on mahdollista että en löydä vastakkaista mieltä olevaa toimittajaa hän vakuutteli minulle että niitä on koska hänkin tuntee niitä monta vaikka ei itse sitä mieltä ollut mitä tämä kertoo meidän ilmapiiristämme että toimittajakaan ei uskalla kirjoittaa se miten esimerkiksi edustaja päivi räsästä kohdeltiin viime kaudella ja sitä edellisellä kaudella oli kiusaamista häntä ei syytetty virheistä vaan uskonnollisesta vakaumuksesta tämän pitää nyt loppua kristilliset arvot ovat ihan yhtä arvokkaita arvoja kuin kaikki muutkin

käytetty tässä keskustelussa sanaa tasa arvo ja ja taisi edustaja parviainenkin sen mainita puheissaan puolustaessaan omaa kantaansa jollakin tavalla tuntuu kummalliselta kun katsoo eurooppalaisia maita ja tätä tilannetta mikä tällä hetkellä vielä suomessa on että millä tavalla tämä olisi epätasa arvoista että meillä on kaksi erillistä lakia jotka jotka ovat erillisiä liittoja erilaisia liittoja varten jossain määrin ihmettelen sitä kun on puhuttu jopa ihmisoikeuskysymyksestä onko niin että saksassa on joku tällainen tällainen valtavan suuri ihmisoikeusrikkomus menossa kahdeksankymmentä miljoonaisessa kansakunnassa tai itävallassa että valtavalla tavalla nämä maat rikkovat ihmisoikeuksia kun niissä on tämä samanlainen tilanne kuin suomessa että on erilliset lait samaa sukupuolta oleville ja ja eri sukupuolta oleville siinä mielessä jotenkin tämän tasa arvo sanan käyttämisestä on on itselleni olo että tämä on kärsinyt valtavan inflaation tasa arvo sanana on sellainen joka on aiemmin herättänyt ainakin itselleni sellaisen oikeudenmukaisuuden tunteen mutta tänä päivänä sitä käytetään niin kevyin perustein ja sellaisessa argumentaatiossa että niillä asioilla ei oikeasti ole tekemistä tasa arvon kanssa arvoisa puhemies yhdyn myöskin niihin näkemyksiin joissa tuntuu että kristilliset arvot yhteiskunnassa halutaan painaa yhteiskunnan marginaaliin ja nähdä ne jollakin tavalla toisarvoisina minun mielestäni jos me haluamme tässä yhteiskunnassa todellakin olla oikeudenmukaisia kohdella kaikkia samalla tavalla silloin kristilliset arvot niitten puolustaminen on ihan yhtä arvokasta kuin minkä tahansa muitten arvomaailmojen tai ideologioitten puolustaminen siinä mielessä haluan siitä meillä suomessa pidetään kiinni

puhujakorokkeelle

arvoisa herra puhemies tässä vielä lopuksi oikeastaan tuohon edustaja huhtasaaren esiin nostamaan asiaan että itsekin olen kokenut sen hyvin kiusallisena että kun ilmoittaa olevansa kristitty omaavansa jonkinlaisia vakaumuksia niin joutuu jonkinlaiseen paitsioasemaan ja tilaan vähätellään älykkyyttä ja vähätellään yhteiskunnallista näkemystä ja asetetaan ikään kuin toisarvoisen kansalaisen asemaan sitten olen saanut paljon viestiä

olevilta ihmisiltä erityisesti yliopistomaailmasta josta he kertovat että älä vain sitten laita tänne sellaisia viestejä jotka viittaisivat siihen että olen jotenkin näissä uskonhommissa mukana koska jos niin teet ja joku sen huomaa niin siihen loppuu urakehitykseni tässä yliopistossa minusta nämä ovat sellaisia viestejä että kyllä näistä pitäisi keskustella nyt keskustellaan puheenjohtaja vielä sanon sen että eräs tytär kirjoitti hetki sitten sellaisen viestin että kun hän oli mennyt vanhainkotiin äitinsä luo joka oli huonossa kunnossa ja äiti oli pyytänyt että voisitko laulaa minulle tutun virren niin hoitaja oli tullut kieltämään sen virren laulamisen ja sanonut että tämä on tunnukseton hoitokoti tähän on tultu näin lopuksi vain tämän totean että kyllä tästä pitäisi nyt keskustella meillä kristityilläkin pitää kyllä olla oikeus olla kristitty

sananvapaudesta ja oikeudesta olla se mitä ihminen syvimmiltään on itsekin olen huolissani siitä että kristityt arvot on näinä päivinä tehty ikään kuin kirosanaksi vanhanaikaiseksi tai jollakin muulla tavalla epämiellyttäväksi ja ihmisiä on ruvettu erottamaan yhteisöistään ja toisistaan niin kuin pahantekijöitä pelkästään mielipiteen takia itsekin saan paljon palautetta siitä että ihmiset eivät uskalla ilmaista mielipidettään edes nostamalla peukkua facebookissa jonkun asian puolesta koska he saavat sitten palautetta jossain muussa yhteisössä tämä kehitys on huolestuttavaa että me emme huomaa tämänkaltaista vihapuhetta jossa ruvetaan vainoamaan ja erottamaan ihmisiä eri asioista ja jopa työpaikalta sen johdosta että he haluavat pitää kiinni esimerkiksi perinteisestä avioliittokäsityksestä

viestin vielä seurakunnille ja kirkolle teille tulee tulevaisuudessa mahdollisesti aika jolloin teidän uskonne mitataan tullaan mittaamaan teidän sananvapautenne teidän oikeutenne olla sitä mieltä mitä olette raamatun tulkinnassa mutta seiskää lujana olkaa rohkeita sillä se antaa paljon voimaa ihmisille niille jotka luottavat ja uskovat niihin arvoihin joille suomen kansakuntakin on perustettu

tästä ajatuksesta meidän täytyy tietenkin kunnioittaa ja minä kunnioitan jokaisen mielipidettä vaikka se olisi erilainen kuin oma mielipiteeni mutta minä liitän vahvasti juuri tasa arvoon tässä tilanteessa tämän oikeudenmukaisuuden tunteen siitä että se on oikein ja lähinnä tässä tässä yhteydessä vielä sen että on oikeudenmukainen ja yhdenvertainen asema lain edessä minä yritän erottaa tästä kokonaan sitten kirkollisen puolen eli minä tarkastelen rationaalisesti sitä miten meillä tässä salissa tätä päätöksentekoa tehdään ja mielestäni tuossa valiokunnan mietinnössä on kyllä kuvattu hyvin tämä tilanne kansalaisaloitteen asemasta tässä meidän päätöksentekojärjestelmässämme meillä tarvitsee kyllä olla todellakin ihan erillinen keskustelu

se varmasti vaatii paljon pohdintaa vielä

kunnioitan ehdottomasti teidän mielipidettänne olla tässä asiassa eri mieltä kanssani mutta jollakin tavalla mitä tulee argumenttiin mitä käytitte samanaikaisesti sanoitte että haluatte rationaalisesti tässä kysymyksessä menetellä ja kuitenkin oikeudenmukaisuutta perustelitte sillä että on tunne siitä että joku asia on oikein

olisi annettu kielteinen päätös tähän hakemukseen ja sitten tietenkin tämä adoptiokysymys perheen ulkopuolinen adoptio kyse on lapsen oikeudesta vanhempiin ei adoptio sinällänsä ole myöskään eri sukupuolta olevien automaattinen oikeus aina arvioidaan tapauskohtaisesti mietitään mikä on lapsen etu ja ja katsotaan siitä näkökulmasta siinä mielessä tämä tämäntyyppinen ehkä oikeudenmukaisuutta hakeva perustelu minun mielestäni tässä tilanteessa ontuu tai sitten pitää edelleenkin esittää se kysymys onko meillä valtava epäoikeudenmukaisuus tällä hetkellä vallalla sitten suurimmassa osassa keski ja etelä

edustaja parviaiselle kun hän sanoi että on tunne että on oikein ajattelen niin että eikö silloin olisi oikein että jokaisella tässä yhteiskunnassa on tilaa elää ja myös mahdollisuus pitää kiinni keskeisistä arvoistaan myös uskostaan ja pystyä elämään niiden mukaan se on totta että meillä on suomessa hyvin vahva kristillinen kulttuuriperimä ja kristillinen usko ja kristillisen uskon kannattajat ja sen mukaan elävät ovat olleet tämän hyvinvointiyhteiskunnan alullepanijoita olen moneen kertaan sanonut että uskoipa tai ei näihin kristillisiin asioihin

jos kansalainen katsoo rehellisesti suomen historiaa katsoopa mitä yhteiskunnan osa aluetta tahansa niin rehellisesti täytyy sanoa että kaikilla ainakin suurimmalla osalla yhteiskunnan osa alueita alullepanijoina on ollut kristillisen kulttuurin ja kristillisen uskon kannattajia ilman kristinuskon vaikutusta meillä ei olisi tätä hyvinvointiyhteiskuntaa meidän yhteiskuntamme tänä päivänä olisi aivan toisenmoinen se mikä on surullista on että niin paljon hyvää kuin tämä yhteiskuntarakenne semmoiseksi kuin se on rakentunut on tuonut kaikille myös heille jotka eivät pätkääkään usko näihin asioihin eivätkä arvosta näitä asioita

kristinusko kristillinen kulttuuriperimä ja sen mukanaan tuomat paljon hyvää nyt ollaan tilanteessa jossa näitä keskeisiä perusarvoja näitä syviä juuria halutaan olla repimässä irti tilalle ollaan tuomassa mitä kummallisimpia oudoimpia filosofioita ei

arvoisa puhemies meidän kristillinen länsimainen arvopohja perustuu juutalais kristillisyyteen joko me emme halua sitä muistaa tai me häpeämme sitä me teemme täällä päätöksiä kukin oman ideologiamme mukaan varmasti edustaja parviainen ajattelee että sukupuolineutraali ideologia on rationaalinen minä ajattelen että kristillisiin arvoihin perustuva päätöksenteko on rationaalista ja se on yhteiskunnan parhaaksi ja se on lapsen parhaaksi joten on hyvä muistaa kuitenkin vielä se että ei tehdä tästä ihmisoikeuskysymystä kun se on jo niin moneen kertaan kumottu tämä ei ole tasa arvokysymys tämä ei ole ihmisoikeuskysymys tämä on kysymys siitä millainen yhteiskunta on oman arvopohjan mukaan paras sille lapselle ja vielä kerran koko länsimaisten

tässä salissa päätöksiä tehdään eli minä ajattelen näin että ei ole minun kirkollisesta avioliitosta mitään pois jos joku toinenkin saa mahdollisuuden avioliittoon jos ajatellaan lapsen parasta niin lapsella on oikeus vanhempiin mutta aina ei ole oikeutta biologisiin vanhempiin eikä pysty pysty aina olemaan biologisten vanhempien hoivassa lapsella on oikeus rakkauteen huolenpitoon ja totta kai hoivaan

arvoisa puhemies kyllä tämä muutos on valtava ja ja siinä mielessä voisi sanoa edustaja parviaiselle että kyllä se on pois se on pois tästä suomalaisen yhteiskunnan arvoperustasta ja ja siitä historiasta ja traditiosta mikä meillä avioliittoon liittyy

en haluaisi edes miettiä sitä minkälaisia erilaisia ristiriitoja tämä tulee yhteiskunnassa nostattamaan ja minkälaisia kiistoja seurakuntien ja kirkkokuntien sisällä erilaisia oikeudenkäyntejä ja varmasti myöskin niitä sananvapauteen liittyviä ja vihapuhesyytöksiä tullaan tullaan näkemään jotenkin tuntuu surulliselta että juuri tänä vuonna kun suomi täyttää sata vuotta me olemme itsemme laittamassa tämäntyyppiseen vastakkainasettelun kierteeseen ja se tuntuu kyllä erittäin surulliselta suomalainen niin kuin kaikkien eurooppalaisten maitten arvopohja länsimainen arvopohja on hyvin sanottu että sen perusta lepää kolmella kukkulalla siellä roomassa roomalaisen oikeuden varassa kreikassa areiopagilla kreikkalaisen filosofian varassa ja sitten siellä golgatan kummulla josta armon ja ja vapautuksen sanoma on lähtenyt ihmisille siinä mielessä tuntuu musertavalta että me jollakin tavalla yhteiskunnassa haluamme haluamme laiminlyödä tämän meidän suomalaisen arvopohjan näkemisen ja sen millä tavalla se on meidän isänmaata turvannut kaikki nämä vuosikymmenet mitä mitä olemme itsenäisenä kansakuntana saaneet olla ainakin on suru siitä että me ajaudumme jälleen kansakuntana sellaiseen vastakkainasetteluun ja